ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt annetaan vastaus edustaja antti rinteen ynnä muuta välikysymykseen suomen suunnasta valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja rinne sen jälkeen

arvoisa puhemies ärade talman

heikoimmassa asemassa olevien ihmisten turvasta ja heidän tarvitsemistaan palveluista päinvastoin kaikki puolueet painottivat oikeudenmukaista sopeuttamista ja että siihen osallistutaan ihmisten kantokyvyn mukaan yksikään puolue ei linjannut että pieni ja keskituloiset lapsiperheet eläkeläiset työttömät ja opiskelijat osallistuvat menojen leikkauksiin ja maksujen korotuksiin pakolla mutta hyvätuloiset ja varakkaat ihmiset ne joilla on maksukykyä tulevat mukaan halutessaan vapaaehtoisen hyväntekeväisyyden kautta pääministeri sipilä te te ette saanut eduskuntavaaleissa kansalaisilta valtakirjaa politiikkaan jossa lapsiperheet työttömät pienituloiset eläkeläiset ja opiskelijat ovat maksumiehiä talouden tasapainottamiselle ja rikkaat vain vapaaehtoisesti hyväntekeväisyyden hengessä osallistuvat jos osallistuvat nyt kuitenkin teette vallassa ollessanne teidän puheenne ja tekonne ovat vakavassa ristiriidassa monet teitä äänestäneet ihmiset kokevat että olette johtanut heitä vaalipuheillanne harhaan arvoisa puhemies viime eduskuntavaaleja ennen keskusteltiin paljon siitä miten tärkeää on suomen ja suomalaisten tulevaisuuden kannalta jatkuva osaamisen kehittäminen koulutustason koulutustason nostaminen ja vahvistaminen aina varhaiskasvatuksesta yliopistotason koulutettuihin meidän kaikkien puolueiden yhteinen lupaus koulutuslupaus oli että tällä vaalikaudella koulutuksesta ei leikata pääministeri sipilä te annoitte kansalaisille koulutuslupauksen lupauksen siitä että koulutuksesta ei tällä vaalikaudella enää leikata ja mitä te teette pääministeri sipilä ja porvarihallituksenne leikkaatte koulutuksesta osaamisesta tutkimuksesta ja ja innovaatioista siis kansakunnan tulevaisuudesta kolmetuhatta miljoonaa euroa tällä vaalikaudella pääministeri sipilä teidän puheenne ennen vaaleja ja tekonne valtaan päästyänne ovat vakavassa ristiriidassa te ette ennen vaaleja hakeneet valtakirjaa suomalaisen koulutustason laskemiselle ja kansakunnan tulevaisuuden vaarantamiselle koulutusleikkausten kautta pääministeri sipilä te ette saaneet kansalaisilta valtakirjaa toimia niin kuin nyt vallassa ollessanne toimitte

arvoisa puhemies olen monella tavalla etuoikeutettu ihminen kaikkein eniten siinä mielessä että minä ja koko minun ikäluokkani olemme saaneet kokea hyvinvointivaltion parhaimmillaan sellaisen yhteiskunnan sivistysvaltion jossa ihmisten peruspalvelut ja tarvittavat turvaverkot pääsääntöisesti toimivat ja ne rahoitetaan yhdessä maksukyvyn mukaan määräytyvä verotus siis niin että isommat tulot omaava ihminen maksaa enemmän veroja kuin pienet tulot omaava ihminen on solidaarisuutta joka on hyvinvointiyhteiskunnan toimivuuden perusedellytys pääministeri sipilä nyt te ja porvarihallituksenne olette purkamassa hyvinvointivaltion perustaa alistamalla sen monet perustoiminnot ennenkuulumattomalla tavalla ja todella vahvasti markkinavoimien valtaan sipilän hallitus tekee suomen historian kokoomuslaisinta politiikkaa aivan kuten valtiovarainministeri stubb osuvasti totesi teidän hallituksenne sote uudistus johtaa siihen että ihan tavallisten suomalaisten tarvitsemiin peruspalveluihin kerätyt veroeurot voivat pahimmillaan päätyä rikastuttamaan veroparatiiseissa lymyileviä tahoja sen sijaan että ihmisten lääkäriin pääsy helpottuisi ja kustannusten kasvua kyettäisiin laadun tai saatavuuden kärsimättä hillitsemään pääministeri sipilä ette te tällaiseen sote uudistukseen kansalta valtakirjaa vaaleissa pyytäneet arvoisa puhemies pääministerin satakymmentä prosenttista luottamusta nauttiva liikenne ja viestintäministeri berner on esittänyt että tiet raiteet ja vesiväylät yhtiöitettäisiin uuteen valtionyhtiöön tämän yhtiön tarkoituksena on kerätä väyläverkon käyttäjiltä sen ylläpitoon ja investointeihin tarvittavat varat väylien käytön mukaan käytännössä siis kerätä kulut uudestaan veronmaksajilta jotka ovat olemassa olevat väylät jo kertaalleen maksaneet tällä periaatteella lasten harrastuksiin kuljettaminen lääkäriin pääseminen ja jopa töissä käyminen on kiinni maksukyvystä edes hallituksen omat rivit eivät ole suorassa tämän asian suhteen perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja sampo terho totesi näin isoa asiaa ei voi kuvitella toteutettavaksi hallitusohjelman ulkopuolelta tällainen valtava uudistus vaatii myös kansalaisten vaaleissa antamaa valtakirjaa

arvoisa puhemies nykyisen hallituksen kokoonpanon selvittyä monet ihmiset maakunnissa arvioivat tilanteen alueiden kehityksen kannalta parhaimmaksi mahdolliseksi mutta maakuntien ihmiset ovat joutuneet pettymään pääministeri sipilä kuka uskoo että joku sijoittaja kiinnostuu kiinnostuu liiketaloudellisilla perusteilla lieksa nurmes tievälin kehittämisestä ja ylläpidosta mikä voittoa maksimaalista voittoa tavoitteleva yritys on kiinnostunut huolehtimaan siitä että ihmiset vesannolla saavat laadukkaat sosiaali ja terveydenhuollon peruspalvelut lähellä heitä minkä yksityisen yrityksen intressissä on toimittaa postia taipaleen päähän lapissa voi olla kovin vähän toimijoita markkinaehtoisesti liiketaloudellisin perustein näihin tehtäviin arvoisa pääministeri puheissanne te olette halunneet estää suomen kylien ja pienempien kaupunkien autioitumista teoissanne te autioitatte niitä tästä räikeimpänä esimerkkinä ovat yliopistojen menoleikkaukset joiden seurauksena opettajankoulutus loppuu nyt savonlinnassa hallitus näyttää kuten äsken kuultiin jättävän savonlinnalaiset yksin arvoisa puhemies hallitus on koko vallassaolonsa aikana esittänyt vääriä väitteitä siitä sdpllä ole esittää hallituksen politiikalle vaihtoehtoja sdp on hallituksen poliittisen linjan vaihtoehto ja meillä on olemassa hallituksen politiikalle ja päättämille asioille vaihtoehtoja tästä esimerkkinä seuraavat kymmenen esitystä hallituksen linjaaman suomen väärän suunnan korjaamiseksi kasvuun ja työllisyyteen liittyen esitämme että työmarkkinaratkaisun varmistamiseksi hallitus luopuu suunnitelmista heikentää työttömien asemaa useamman kuukauden niin sanotulla vapaaehtoisella ilmaistyöllä ja siitä esityksestä että se pakottaa työntekijät ottamaan vastaan työtä työttömyysturvan alittavalla palkalla esitämme että

sovitaan hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kesken työeläkemaksujen määräaikaisesta alentamisesta emu puskureita käyttäen ja sen takaisinmaksusta alennetaan näitä työeläkemaksuja väliaikaisesti ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakuusitoista lukien

muun muassa koota rahoitusta huolehtia markkinoinnin tukemisesta ja tehdä markkina analyyseja sekä luoda ja johtaa laajojen hankekokonaisuuksien yritysverkostoa esitämme että

julkisten pääomapanostusten osuutta innovaatioihin vahvistetaan niin että julkiset rahoitusvälineet tukevat suunnitelmallisesti tulevaisuuden suomalaisia vahvuusalueita esitämme myös että rakennetaan kestävät sosiaali ja terveyspalvelut kaikille niin että sote uudistukselle kauan sitten asetetut tavoitteet toteutuvat ihmiset pääsevät lääkäriin ihmisiä käsitellään kokonaisuutena ja sote palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti integroituina niin että säästöt tuleviin kustannuksiin saadaan toteutettua tämän varmistamiseksi esitämme että sote kokonaisuuteen kuuluvat lakiesitykset annetaan heti niiden valmistuttua ulkopuolisen riippumattoman arviointiryhmän arvioitavaksi esitämme myös että julkinen valta säilyy keskeisten terveys ja sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun järjestämisvastuun lisäksi keskeisenä palvelutuottajana ilman yhtiöittämisvelvoitetta vielä esitämme että sote uudistuksen laajojen osin vaikeasti ennakoitavien vaikutusten johdosta uudistus toteutetaan alueellisesti ja tai toiminnallisesti porrastettuna näin uudistuksen toimivuudesta saadaan kokemusta ja toimeenpanoa voidaan parantaa täsmentää ja ohjata paremmin arvoisa puhemies suomeen suuntautuvan maahanmuuton tapahtuu se sitten millä perusteella tahansa kannalta on tärkeää että tänne tulevien ihmisten kotouttaminen kotouttaminen toimii esitämme että suomi tekee esityksen muille pohjoismaille yhteisistä periaatteista turvapaikanhakijoiden on tärkeätä että pohjoismaat on tässä suhteessa yhtenäinen kokonainen alue käytännön kielikoulutusta aloitetaan jo vastaanottokeskuksissa jotta oleskeluluvan saaneet ihmiset voivat siirtyä nopeasti työelämään tai koulutukseen esitämme myös että turvapaikan vastaanotosta ja kotouttamisesta valmistellaan laaja yli vaalikausien kestävä hallituksen ja opposition yhteinen linjaus parlamentaarisesti hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tiivis ja laaja rahoituspohja on tärkeä esitämme että hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen varmistamiseksi otetaan käyttöön pohjoismainen rahoitusvero joka kohdistuu aliverotettuihin rahoituslaitoksiin lisäksi esitämme että suomi ajaa eun veronkiertodirektiiviin tiukennusta ja tehostamista muun muassa puuttumalla konsernien korkovähennyskikkailuun vielä esitämme että suomi eu valtioiden epäreilun verokilpailun vähentämiseksi

toimii maailmanlaajuisten omistajatietojen julkistamisen vahvistamiseksi muun muassa sillä tavalla että suomessa

peruutetaan hallintarekisterilaki sdpn lähtökohta on että kaikkialla suomessa turvataan säälliset elämän edellytykset sdp haluaa että koko suomen tulevaisuuteen investoidaan nyt tasapainoinen aluekehitys on vaarassa niin kuin tuo savonlinnan esimerkki osoittaa esitämme että tasapainoisen aluetalouden ja inhimillisen pääoman laajamittaisen hyödyntämisen takia käynnissä olevien hallituksen hankkeiden osalta tehdään perusteellinen aluetalouden ja aluekehityksen arvio esitämme että selvitetään pitääkö esimerkiksi

huomioida toimintojen vaikutukset aluetalouteen ja tulevaisuuden edellytyksiin esitämme että maksuttomat tiet säilyvät suomessa tulevaisuudessakin se toteutetaan kehysbudjetointia kehittämällä niin että suuret investointihankkeet irrotetaan selkeästi kulutusmenoista ja niin että isoissa uusissa väylähankkeissa haetaan toteuttamismalleja joissa toteutus tapahtuu julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistelmällä voi olla väyläyhtiökin kunhan se on oikein toteutettu mutta ei tämmöinen väyläyhtiö jossa on vanhaa kamaa arvoisa arvoisa puhemies hyvinvointivaltiota on rakennettu kymmeniä kymmeniä vuosia maailma muuttuu me olemme eläneet ja elämme vastakin historiallisesti merkittävää murrosta moni asia on tullut jäädäkseen globaali talous digitalisoituminen monikulttuurisuus perinteisten teollisten työpaikkojen vähentyminen ja aivan uudenlaisten työpaikkojen syntyminen ne ovat asioita joihin meidän on sopeutettava yhteiskuntaamme arvoisa puhemies muuttuvassa maailmassa meidän tärkein tehtävämme on pitää huolta siitä että meillä suomalaisilla on mahdollisimman hyvät edellytykset selviytyä ja menestyä elämässä meidän pitää uskaltaa muuttua meidän pitää uskaltautua kokeilemaan uutta rohkeastikin rakentaa tulevaisuuden yhteiskuntaa romuttamatta kuitenkaan hyvinvointivaltion sivistyneen yhteiskunnan peruspilareita vain siten me voimme menestyä pääministeri sipilä te saitte kansalta mandaatin rakentaa suomea ja olette käyttämässä sitä väärin te te olette rapauttamassa suomesta suomesta sivistyksen ja inhimillisyyden globaalin ja kilpailukykyisen suomi finlandin perustan te te olette asettaneet valtioneuvoston suuryritysten puolelle ja ajaneet tavalliset suomalaiset nurkkaan te olette romuttaneet yhdessä tekemisen ja sopimisen mallin ja asioita mieluummin oman päänne mukaan tee se itse tyyliin te olette harhauttaneet kansaa antamalla aikeistanne aivan toisenlaisen kuvan ennen vaaleja te te olette sanoneet yhtä ja tehneet toista pääministeri teillä ja hallituksellanne ei ole vastauksessanne jälkeäkään kansalaisten antamasta valtakirjasta tällaiselle politiikalle edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallitus on harhauttanut kansaa puhumalla yhtä ennen vaaleja ja tekemällä toista vaalien jälkeen eikä hallituksella ole kansalaisten antamaa valtakirjaa sen harjoittamalle politiikalle
hallitus vie suomea väärään suuntaan tästä syystä eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa herra puhemies

ajelehtinut neljä vuotta maassa kasvoivat vain velka ja työttömyys työttömiä tuli viime vaalikaudella satatuhatta kappaletta lisää suomen suunta oli muutettava siksi suomalaiset antoivat vaaleissa luottamuksensa sipilälle ja suomen keskustalle siksi sdp joutui oppositioon missä on uskottavuus kun oma politiikka vei suomen konkurssin partaalle arvoisa puhemies sipilän hallituksen tehtävä on nostaa maa lamasta ja laittaa suomi kuntoon se tarkoittaa ennen muuta suomen uudistamista työllisyyden parantamista palvelujen turvaamista ja velaksi elämisen lopettamista näissä tulevaisuuden isoissa asioissa on ensimmäisen vuoden aikana saatu tai ollaan saamassa ratkaisuja aikaan suomen ajelehtiminen on päättynyt taloudessa etumerkki on vihdoin kääntynyt miinuksesta plussaksi herra puhemies meillä on edelleen ongelmia ratkaistavana työttömyys on niistä vakavin nyt on tehtävä kaikki voitava jotta työttömille saadaan töitä mitä paremmin tässä onnistumme sitä kestävämmin voimme pitää huolta heikoimmista ja kehittää tasapuolisesti koko maata yhteiskuntasopimuksen toteutuminen on työllisyys ja talouskäänteen edellytys metsäalalla ja kemianteollisuudessa on jo sopu saatu aikaan uskon muidenkin ammattiliittojen ja työnantajaliittojen vastuullisina toimijoina pääsevän neuvottelutulokseen etenkin nuoret ja pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat valoisamman näkymän työllisyys ja yrittäjyyspaketit koko maahan kohdistuvat elvyttävät liikennehankkeet ja se että valtion tase laitetaan luomaan uutta työtä täydentävät tätä yhteiskuntasopimusta budjettiriihessä on haettava lisää uusia ratkaisuja työttömyyden ja etenkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteeseen työttömät nuoret tarvitsevat nyt täsmätoimia

sdpn ollessa kaikki jäi tekemättä talouspolitiikka epäonnistui ja työttömyyden annettiin räjähtää käsiin muistutan että viime vaalikaudella sdpllä oli kaikki keskeiset työllisyyteen ja talouteen liittyvät ministerinsalkut karmeasta perinnöstä huolimatta keskustalle on tärkeää että myös parannuksia tavallisten suomalaisten arkeen tehdään ja on tehty pienituloisimpien takuueläkettä on korotettu ja tullaan korottamaan tähän sdp ei pystynyt omais ja perhehoitoa parannetaan tähänkään sdp ei viime kaudella pystynyt lasten nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan tämäkin jäi viime kaudella demareilta tekemättä suurituloisten verotusta on kiristetty ja pieni ja ja keskituloisten verotusta on kevennetty keskustan mielestä on oikein että myös mahdolliset yhteiskuntasopimuksen veronalennukset tullaan kohdistamaan pieni ja keskituloisiin herra puhemies sinipunahallituksen epäonnistumisen vuoksi olemme pakotettuja säästämään myös koulutuksesta pääpaino on kuitenkin koulutuksen uudistamisessa tähänkään sdp ei viime kaudella pystynyt vaikka sillä oli koko kauden opetusministerin salkku suomalaisten on hyvä muistaa että sdp esitti ennen vaaleja omassa eduskuntavaaliohjelmassaan satojen miljoonien eurojen säästöt koulutukseen keskustan eduskuntaryhmä on erittäin pettynyt savonlinnan opettajankoulutuksen tilanteeseen pyytäisinkin että opetusministeri sanni grahn laasonen vielä tarkentaisi asian yksityiskohtia savonlinnalle ja savonlinnalaisille keskustalaisilla on vain yksi viesti teitä ei jätetä yksin savonlinnaa ei tulla jättämään yksin arvoisa puhemies on myönteistä että sdp alkoi tukea yhteiskuntasopimusta tämä sdp on rakentanut suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja tämän sdpn kanssa olen itsekin tehnyt yhteistyötä esimerkiksi kunnallispolitiikassa ja nuorisopolitiikassa tästä välikysymyksestä en kuitenkaan tätä sdptä tunnista arvoisat edustajat lindtman marin razmyar räsänen nurminen olen oppinut tuntemaan teidät visionäärisinä nuorina poliitikkoina eikö juuri meidän sukupolvemme pitäisi yhteistyössä hakea ratkaisuja paremman tulevaisuuden rakentamiseksi ja vahvistaa uskoa siihen että tästäkin selvitään en voi ymmärtää että tekin olette lähteneet mukaan tähän sdpn vastakkainasetteluun ja ihmisten pelotteluun hyvinvointiyhteiskunnan alasajosta ja kaiken myymisestä se on epä älyllistä ja vastuutonta ja lisää epävarmuutta kodeissa

edustaja terho

arvoisat edustajat terävät välikommentit ja välihuudot ovat aina paikallaan ja oikeastaan ryydittävätkin hyvää keskustelua toivon että siitä ei tule kuitenkaan sellaista yleistä mölinää joka peittää sen sanoman mitä puhuja yrittää kertoa tällä toiveella edustaja terho

arvoisa puhemies käsillä oleva välikysymys on epätavallinen yleensä välikysymys tehdään jostain tietystä poliittisesta päätöksestä tällä kertaa kysymys on tehty epämääräisesti suomen suunnasta kysymyksen on tehnyt sosialidemokraattinen puolue yksin hyvät sosialidemokraatit te kysytte suomen suunnasta joka kieltämättä viime aikoihin asti on ollut aika huono tästä luullakseni meillä vallitsee harvinaislaatuinen yhteisymmärrys sitä sen sijaan on vaikeampi ymmärtää miksi sitten olette joka käänteessä yrittäneet vastustaa tämän huonon suunnan muuttamista läpi vaalikauden jatkunut vastustuksenne on nyt käynyt jo niin sokeaksi että tässä välikysymyksessä vastustatte jo selvityksiäkin suomen suunnan muuttamisesta jos sekä suomen suunta että hallituksen yritykset kääntää se ovat teidän mielestänne kaikki yhtä huonoja on tietysti keskeistä mitä te tekisitte toisin tutkitaanpa te te olette pelotelleet valtion valmistelevan suomen valtionyhtiöitä myyntikuntoon kuitenkin te itse myitte valtion omaisuutta yli kolmella miljardilla eurolla mukaan lukien fortumin sähköverkot carunalle te te olette syyttäneet hallitusta suomen tieverkon yksityistämisestä jollaista päätöstä ei ei ole tehty sen sijaan te itse myitte viime vaalikaudella valtion tieliikelaitoksen pääomasijoittajien rahastettavaksi te olette myös pelotelleet että suomen metsät on myyty tai ainakin myydään no näin ei ole paitsi tietysti siltä osin että viime itse käskitte metsähallituksen myydä maitaan ennätysmääriä te syytätte hallitusta huonosta työllisyyden hoidosta ja työttömien aseman heikentämisestä te itse leikkasitte viime vaalikaudella ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja vaalikauden aikana hävititte suomesta satatuhatta työpaikkaa te syytätte hallitusta lapsiperheiden aseman heikentämisestä te itse leikkasitte satakahdeksan miljoonaa lapsilisistä te syytätte hallitusta kolmen miljardin koulutusleikkauksista samalla laskentaperiaatteella te itse leikkasitte kolme pilkku viisi miljardia koulutuksesta te syytätte hallitusta vähävaraisiin kohdistuvista indeksileikkauksista te itse teitte indeksileikkaukset työeläkkeisiin koulutukseen sosiaalietuuksiin ja lapsilisiin ja te syytätte hallitusta kuntien talouden kurjistamisesta kurjistamisesta te itse leikkasitte kuntien valtionosuuksia kumulatiivisesti melkein neljällä miljardilla niin toverilliset sosialidemokraatit en nyt ehdi luettelemaan enempää mutta tiivistäen voisi sanoa sanoa että kaikkea minkä te nyt sanotte suomessa suomessa ja sen suunnassa olevan huonoa te olette itse olleet tekemässä lisäksi lisäksi en voi olla panematta merkille te täällä jatkuvasti ja tänään viimeksi niin mielellänne puhutte että hallituspuolueet ovat harhauttaneet äänestäjiä niin kieltämättä teillä on kyllä vahvat perusteet pitää itseänne poliittisen harhauttamisen asiantuntijoina mutta onko teillä varaa arvostella muita se on sitten toinen asia puhutaan nyt totta te syytätte hallitusta siitä mitä te häpeätte itsessänne ja omissa teoissanne te kyynisesti luotatte siihen ettei yksikään media muka tuo näitä teidän yllättäviä linjanmuutoksianne suomen suunnasta ilmi ja että äänestäjät sitten unohtaisivat teidän sanojenne ja tekojenne irvokkaan ristiriidan arvoisa puhemies hallituspuolueet ovat tunnustaneet isänmaan huonon suunnan jo hallitusohjelmassa jonka keskeisin sisältö on kääntää tämä huono suunta käänteen aikaansaamiseksi olemme tehneet paljon avauksia vaikeita päätöksiä ja rakentavia kompromisseja jokaista näistä sosialidemokraattinen äänekkäästi arvostellut ja vastustanut kun hallitus on rakentanut sosialidemokraatit ovat nyt vuoden verran repineet entinen valtionhoitajapuolue on vajonnut vastustuspuolueeksi samalla on käynyt ilmeiseksi ettei sosialidemokraateilla ole mitään eväitä kääntää suomen huonoa suuntaa te käytännössä lupaatte vain olla tekemättä mitään mutta sitäkään lupausta te ette pysty pitämään edellinen vaalikausi osoitti kiistattomasti että pakon edessä tekin leikkaatte valtion menoja aivan kuten jokainen täällä oleva puolue no tämä ei tietenkään estä jatkossakaan valittamasta kaikesta kuten on kysymys tässäkin välikysymyksessä mutta mutta kun verrataan teidän nykyisiä puheitanne ja aiempia tekojanne siis lupauksianne ja tosiasioita ei jäljelle jää ei mitään paitsi pohjaton mittaamaton tekopyhä puoluepolitikointi

no niin nyt tämän ilottelun jälkeen edustaja vartiainen

arvoisa puhemies välikysymykset ovat tilaisuus suurten kysymysten käsittelyyn

muuttuu sen esittää puolue puolue joka päätoimittaja torbjörn kevinin sanoin pelkää nykyaikaa pohjoismainen hyvinvointivaltio on yhteiskuntajärjestelmien kilpailun ja kylmän sodan voittaja siinä yhdistyvät liberalismin ja sosialidemokratian parhaat piirteet ja sen ansiosta pohjoismaat ovat kärjessä kun vertaillaan aineellista vaurautta ja oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden indikaattoreita pohjoismaiden hyvinvointivaltiomalli kuten sen tutkijat hyvin osaisivat välikysyjille kertoa ei ole joukko muuttumattomia instituutioita kuten sata prosenttisen julkisia terveyskeskuksia keskitetysti sovittuja yhtäläisiä palkkojen yleiskorotuksia kiveen hakattuja eläkeikiä alati muuttumattomia sosiaaliturvaetuja tai kilpailulta suojattuja elinkeinoja hyvinvointivaltio on kykyä jatkuvaan muutokseen jota ajaa eteenpäin pohjolan vahvojen kansalaisyhteiskuntien ja terveen edustuksellisen demokratian siis pohjolan vapaiden ja valistuneiden naisten ja miesten ymmärrys siitä että haluamme jatkuvasti tavoitella sekä yhä vauraampaa yhteiskuntaa että suurinta mahdollista oikeudenmukaisuutta ja teemme sen parhaiten ymmärtämällä ympäristön muutoksen

ja niistä huolehditaan nykyaikaisella valinnanvapautta ja digitaalista tietoa hyödyntävällä tavalla sdpn pelottelutodellisuudessa hallitus syyllistää työttömiä kun kokoomukselle on kysymys yhteispohjoismaisesta pyrkimyksestä modernisoida sosiaaliturvaa niin että työn tekeminen olisi aina houkuttelevaa tietoisena siitä että sosiaaliturva on luonut kannustinloukkuja sdpn harhatodellisuudessa hallitus pakottaa ihmiset ilmaistyöhön kun meille muille kysymys on siitä että luodaan uusia vapaaehtoisia polkuja työelämään me muut kun emme voi olla sokeita sille että työsuhteita syntyy suomessa liian vähän eikä siihen auta yksin se että julkisia työllisyysmenoja kasvatetaan onko sdp tänä päivänä todella sama puolue jota johtivat vastuulliset realistit väinö tanner kalevi sorsa paavo lipponen sama liike jonka johtajat willy brandt ja palme uursivat uria euroopan rauhan ja hyvinvoinnin hyväksi sosialidemokratian luomukset eivät ole turvassa sosialidemokratialta itseltään en ole ainoa suomalainen joka kokee vahvaa yhteyttä sosialidemokraattisten arvojen kanssa mutta samalla kerta toisensa jälkeen toteaa että niitä edistetään parhaiten muissa puolueissa kuin sdpssä arvoisa puhemies hallituksen kelpo ministerit osaavat tässä salissa kyllä ratkaisujaan puolustaa ja syytä onkin koska ilman hallituksen uudistuspyrkimyksiä suomalaisten hyvinvointipalvelut todella olisivat uhattuina

edustaja ojala niemelä

pyydän ojala niemelän

arvoisa puhemies jani from maaseudun tulevaisuudessa kirjoitti seuraavasti monikansalliset panamasta toimivat yritykset kuorivat kermat ja poimivat rusinat pullista julkiselle puolelle jäädessä hoidettavaksi tuottamattomat tehtävät onko valinnan vapaus sitä että pihtiputaan mummu joutuu lähtemään jonnekin kauas pois hoitoa hakemaan kun ei yksityisiä yrityksiä paikkakunnalle tulo kiinnosta ja julkinen puoli ajetaan alas tähän kiteytyvät monen suomalaisen ajatukset hallituspolitiikasta tänä päivänä hallitus on lähtenyt uudistamaan suomea voimallisesti mutta samalla muutoksen keskiössä oleva kansalainen on on unohtunut hallituksen tavoite on ottaa iso harppaus kohti markkinaliberalistista yhteiskuntaa kohti eriarvoistumista siksi sdp avaa keskustelun koko hallituksen linjasta suomen suunnasta arvoisa puhemies kevään aikana tehdyt linjaukset sosiaalipalvelujen ja terveydenhoidon yhtiöittämiset teiden rautateiden ja vesiväylien yhtiöittämissuunnitelmat sekä taksiliikenteen ja postin vapauttaminen kilpailulle ovat kääntäneet hallituksen kurssia markkinaliberalistiseen suuntaan metsähallitushan metsähallitushan yhtiöitettiin jo osittain hallitus ei ole kertonut perusteluja sille miksi sote uudistuksessa yhtiöittämisvaatimukseen päädyttiin vaikuttavuusarviointeja ovat peränneet myös monet asiantuntijat meidän huolemme on se että yhtiöittämisen seurauksena kansanvallan mahdollisuudet vaikuttaa kansalaisten peruspalveluihin vaarantuvat vakavasti tämä puolestaan johtaa siihen että ja terveyserot eivät suinkaan vähene vaan kasvavat myöskään palveluiden saumattomuudesta ei pystytä uudessa monimutkaisessa mallissa huolehtimaan uudesta sotesta tulevat hyötymään eniten hyvinvoivat ja hyvätuloiset kun taas maksajiksi jäävät vähävaraiset ja paljon sairastavat kokoomuksen kansanedustaja mykkänen totesi kuka olisi uskonut muutama vuosi sitten että tämä hallitus jossa kokoomus on vasta kolmanneksi suurin puolue yhtiöittää terveyskeskukset niinpä kuka olisi uskonut arvoisa puhemies markkinaliberalismin ihanteet ovat uineet myös liikenteeseen hallitus on siirtämässä suuria omaisuusmassoja pois demokraattisen päätöksenteon piiristä pelkästään liikenteen osalta kyse on kahdenkymmenen miljardin euron omaisuudesta jonka veronmaksajat ja suurelta osin aiemmat sukupolvet ovat rahoittaneet nämä investoinnit ovat mahdollistaneet elinvoimaisen suomen joka kolkassa ihmetystä herättävätkin hallituksen kaavailemat suunnitelmat tehdä vapaa liikkuminen tässä maassa maksulliseksi ministereiden ja berner suunnitelmat ovat herättäneet laajaa kritiikkiä valtiovallan tehtävänä on huolehtia siitä että koko maassa on toimivat liikenneyhteydet jos mennään osakeyhtiöihin se tarkoittaa että vähempiliikenteisten teiden ja maaseudun teiden hoidon laatu laskee radikaalisti nyt ministeriaitiossa varmaan ajatellaan että tämä on opposition pelottelua näin ei suinkaan ole vaan näin totesi keskustan kansanedustaja hannu hoskonen maaseudun tulevaisuudessa viime kuussa kun hallitukselle on iskenyt yhtiöittämisbuumissaan vauhtisokeus niin on hyvä muistaa osakeyhtiölain lähtökohdat yhtiön toiminnan tarkoituksena on aina tuottaa voittoa osakkeenomistajille on selvää että osingoille haluavat yksityiset terveysalan yritykset ja liikenne ja jakeluyhtiöt mutta vain silloin kun toiminta on kannattavaa julkisen sektorin kontolle jäisivät kuitenkin ne osat palveluista jotka eivät yrityksiä kiinnosta

heidän intressinsä turvata haja asutusalueiden postipalvelut tai muut sellaiset toiminnot jotka eivät tuota yhtiölle rahaa nuo palvelut ovat kuitenkin tärkeitä kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta ja myös elinehto monille alueellisille ja paikallisille sanomalehdille miten postin toiminta paranee sillä että yksityisten sijoittajien pitäisi vielä päästä ottamaan voitto osuutensa välistä arvoisa pääministeri lopuksi näyttää siltä että hallituksen sisällä on epäselvää onko teillä mandaattia tehdä näin vakavia uudistuksia ja kysymys herääkin onko teillä edes puolueenne mandaattia tähän onko niin että hallitus tekee historian kokoomuslaisinta politiikkaa viis veisaten siitä ettei kansalaisilta ole haettu valtakirjaa tällaisen politiikan harjoittamiselle tämän hämmennyksen seurauksena keskustan kansanedustajat puhuvat kotikonnuilla yhtä ja täällä pääkaupungissa joilla tätä maata johdetaan ovat kovat ne ovat taloudellisen voiton maksimointiin ja voittojen siirtämiseen yhtiöiden käsiin tähtäävät

arvoisa puhemies

säilytämme luonnon teille arvokkaana ja puhtaana tämä on se lupaus jonka eteen suomalaiset ovat valmiita tekemään aina töitä valmiina myös luopumaan asioista kunhan vain lapsillamme on sitten asiat paremmin tämä on siis se lupaus joka meidän on pidettävä ja se on vihreiden vaihtoehto suomen suunnaksi sipilän hallitus ei tätä ihmisille suo hallitus leikkaa siitä mikä on kaikkein arvokkainta se leikkaa heikompiosaisilta ja lastemme koulutuksesta se ohjaa naisia työstä kotiin ja sulkee suomea maailmalta hallitus ei luo toivoa vaan hallitus luo näköalattomuutta siksi sen leikkaukset tuntuvat erityisen arvoisa puhemies hallitus on erityisen kova naisia ja lapsiperheitä kohtaan silti hallitus ei tee päätöksistään vaikutusarvioita vihreät teetti eduskunnan tietopalveluilla laskelman hallituksen toimien vaikutuksista lapsiperheiden toimeentuloon luvut ovat hätkähdyttäviä lapsiperheet menettävät kuusisataakaksikymmentäviisi miljoonaa euroa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä niistä tuloveron kevennykset korvaavat vain yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa eli miinukselle menee yli viisisataa miljoonaa euroa esimerkkiperheistä kahden julkisella sektorilla työskentelevän aikuisen perhe on kaksi lasta päivähoidossa menettää kuukaudessa kaksisataakuusikymmentäyksi euroa eli kuusi prosenttia tuloistaan yksinhuoltaja jolla on yksi lapsi päivähoidossa ja toinen iltapäiväkerhossa menettää satakymmentä euroa kuukaudessa eli neljä pilkku kolme prosenttia entäs opiskelijaperheet kahden opiskelijan perhe jossa toinen on osapäivätöissä ja jolla on yksi lapsi päivähoidossa menettää satakuusikymmentäviisi euroa kuukaudessa eli kahdeksan pilkku neljä prosenttia tuloistaan onko tämä hallituksen mielestä vastuullinen tapa kohdella suomen lapsiperheitä me vihreät vaadimme että hallitus peruuttaa kohtuuttomat korotukset lasten päivähoitomaksuihin päivähoidon maksukorotukset ohjaavat naisia kotiin lisäävät työnteon kannustinloukkuja ja kasvattavat entisestään lapsiperheiden suurta taakkaa sipilän hallituksen tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä lukulainen perhepolitiikka ei ole se suomen suunta jota me vihreät kannatamme me haluamme myös uudistaa vanhempainvapaita pidentäisimme vanhempainvapaan kestoa lisäisimme isille varattua kiintiötä ja joustavoittaisimme sen käyttöä uudistus parantaa isien osallisuutta lasten kasvatukseen sekä helpottaa äitien paluuta työelämään vietin itse molempien lasteni kanssa vanhempainvapaalla lähes puoli vuotta se on valinta jota en tiedä yhdenkään isän tässä maassa katuvan yhä tänä päivänä tiedän että päävastuu pienen vauvan hoidosta kantaa isän ja lapsen suhdetta joka ikinen päivä se miten toimin isänä miten kasvatan niin tytärtäni kuin poikaani on minulle feministinä myös kaikkein tärkein tekoni tasa arvon puolesta arvoisa puhemies me vihreät uskomme että nostamalla tukemalla ihmisiä suomi pärjää uudistamalla elinkeinojamme suomi pärjää ja koulutuksella ja kansainvälisyydellä suomi pärjää ei nöyryytyksellä ja leikkauksilla perustulo voisi olla suomen seuraava peruskoulu sellainen uudistus muulle maailmalle sen avulla yritteliäisyys ja omat valinnat kannattavat ja se nostaa ihmisiä köyhyydestä köyhyydestä osallisuuteen meistä on myös viisaampaa leikata asioista jotka ovat ikäviä kuin leikata asioista jotka ovat arvokkaita siksi vihreät leikkaisivat ympäristölle haitallisia tukia hallitus sen sijaan ottaa uuden saastutustuen käyttöön se kannustaa yrityksiä olemaan vähentämättä ilmastopäästöjä ja sillä ei rakenneta hiilineutraalia yhteiskuntaa kalleinta hallituksen politiikassa on kuitenkin sulkeutuminen tänä aikana on yleistynyt tiedon sivistyksen ja ihmisarvon väheksyntä afganistania irakia ja somaliaa kutsutaan turvallisiksi maiksi ja hallitus poistaa ilmastopakolaisuuden oleskeluluvan saamisen kriteerinä samalla korkeakoululeikkaukset ajavat lahjakkaita tutkijoita ulkomaille tämä näköalattomuus tulee kalliiksi vihreille sivistys ja edistys ovat puolustamisen arvoisia asioita kuten myös ihmisarvo arvoisa puhemies suomen ei siis kannata sulkeutua maailmalta ja heikentää jo valmiiksi heikompiosaisten asemaa ja näin ollen teen seuraavan esityksen epäluottamuslauseesta hallitukselle eduskunta katsoo että hallitus toimillaan heikentää lapsiperheiden ja pienituloisten asemaa sekä nuorten koulutuslupausta ja suomen kansainvälisyyttä hallituksen toimet vaarantavat suomalaisten luottamusta parempaan huomiseen eduskunta toteaa ettei hallitus enää nauti eduskunnan luottamusta arvoisa puhemies meillä suomalaisilla on oltava malttia toteuttaa viisaita uudistuksia jotka puolustavat sitä mikä on arvokasta se on vihreiden

arvoisa puhemies nykyhallitus on onnistunut vuodessa pettämään lähes kaikki ennen vaaleja antamansa lupaukset koulutusjärjestelmää romutetaan työttömiltä pienituloisilta naisilta opiskelijoilta ja lapsiperheiltä leikataan valtionyhtiöistä kirjoitetaan myyntilistoja metsähallituksen yhtiöittäminen on jo ajettu läpi opposition ja kansalaisten kiivaasta vastustuksesta huolimatta nyt hallitus on päättänyt yhtiöittää sosiaali ja terveyspalvelumme seuraavaksi valmistellaan liikenneverkkomme yhtiöittämistä vrn pilkkomista ja osittaista yksityistämistä suunnitellaan jo nyt on selvää että tämä hallituksen pakkomielle tulee suomalaisille vielä erittäin kalliiksi hallitus on tekemässä yhteiskunnassamme yhteiskunnassamme sellaista tuhoa että sen jälkiä on vaikea korjata vaikka valta vaihtuisikin seuraavissa vaaleissa

terveydenhuollon uudistuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli perusterveydenhuollon vahvistaminen ja palvelujärjestelmän yhtenäistäminen nyt siitä on tullut yhtiöittämisen ja yksityistämisen projekti vaikuttaa siltä että ihmisten palveluita ei pyritä enää turvaamaan asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti vaan halutaan luoda bisnesmahdollisuuksia kansainvälisille terveysyhtiöille hallituksen ehdotuksessa sote uudistukseksi palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotetaan vasemmistoliitto kannattaa valinnanvapautta mutta nyt se yhdistetään täysin vapaaseen kilpailuun tämä merkitsee sitä että monikansallisille yrityksille avataan mahdollisuus rahastaa ihmisten sosiaali ja terveyspalveluiden tarpeella näiden yritysten tavoitteena ei ole ihmisten hyvinvointi vaan lihava osinko on myös todennäköistä että suuret monikansalliset yhtiöt ostavat pienet kotimaiset toimijat ulos markkinoilta vastuu sote palveluiden kokonaisuudesta katoaa yhtiöihin kulut kasvavat vaikka uudistuksen alkuperäisenä tarkoituksena oli hillitä väestön ikääntymisen aiheuttamaa kulupainetta asiakasmaksut todennäköisesti nousevat terveyserot kasvavat
arvoisa puhemies hallitus ei ole ottanut kantaa siihen kuinka sosiaali ja julkisissa yhtiöissä toimivien ihmisten työsuhteille käy ja millä ehdoilla töitä tulevaisuudessa tehdään kun julkiset ja yksityiset kilpailevat keskenään paine kohdistuu noin kahdensadankahdeksankymmenentuhannen ihmisen työsuhteen ehtoihin julkisissa yhtiöissä kilpailutuksen jälkeen syntyvät sopimukset ovat määräaikaisia on vaarana että henkilökunta joutuu hakemaan toistuvasti omaa työtään nollatuntisopimukset todennäköisesti lisääntyvät arvoisa puhemies vähintään yhtä tärkeä kysymys on se miten käy asiakkaan ja potilaan yhtiö voi mainostaa palveluitaan lupaamalla vaikkapa tietyn määrän hoitajia vanhusta kohti kun sopimus yhtiön kanssa on tehty se voi muuttaa sopimusta yksipuolisesti ja hoitajia onkin luvattua vähemmän tämäkö on sitä hallituksen mainostamaa valinnanvapautta ruotsissa on myös huomattu että valinnanvapaus lisää alueellista eriarvoisuutta kun raha seuraa potilasta kasvukeskuksiin ja syrjäseutujen palvelut heikkenevät entisestään äskettäin uutisoitiin siitä kuinka valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden kustannukset ovat nousseet jopa viisikymmentä viiva sata prosenttia tukholmassa arvoisa puhemies haluan muistuttaa siitä että aiemmin keskusta ja perussuomalaiset ovat liputtaneet julkisten sosiaali ja terveyspalveluiden turvaamisen ja alueellisen tasa arvon puolesta siksi on täysin käsittämätöntä käsittämätöntä että ne ovat nyt hyväksyneet kokoomuksen tavoitteen palveluiden yksityistämisestä kysymys on liian isoista asioista poliittiseen kaupankäyntiin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tähän saakka pitänyt sote uudistusta erittäin tärkeänä palveluiden sujuvuuden näkökulmasta tämä uusin yhtiöittämisen ja yksityistämisen käänne on kuitenkin todellinen pommi sote uudistuksesta on tullut bisnesuudistus

arvoisa puhemies

en helt bra början

därför borde regeringen ta i bruk ett bredare urval åtgärder

utredas och

sopii toivoa että liittokohtaiset neuvottelut onnistuisivat olisi täysin välttämätöntä että paikalliselle sopimiselle luotaisiin todelliset edellytykset se joustavoittaa taloutta parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia ja on avainasemassa työllisyyden parantamisessa mallia voisi esimerkiksi ruotsista jossa työmarkkinoita on uudistettu rohkeasti työn tarjonnan lisäämiseksi hallituksen tulisi myös heti nopeasti ryhtyä ryhtyä uudistamaan perhevapaajärjestelmää ja kotihoidon tukea

tai edesauta miesten ja naisten tasa arvoa työelämässä ministeri rehula onko hallitukselta ideologinen valinta jättää nämä asiat pois tasa arvo ohjelmasta työmarkkinoita koskevassa keskustelussa on ollut silmiinpistävää että ehdotukset työhyvinvoinnin parantamiseksi ovat kokonaan loistaneet poissaolollaan niin hallituksen kuin työmarkkinaosapuolten puheissa sairauspoissaolot työkyvyttömyyseläkkeet maksavat valtavia summia yhteiskunnalle työterveyslaitoksen mukaan kyse on miljardeista euroista vuosittain panostukset työhyvinvointiin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin siksi tämä olisi syytä ottaa vakavasti arvoisa puhemies hyvinvointikysymykset ovat nyt muutenkin todella ajankohtaisia hallitus julkaisee ilmeisesti huomenna päivystysuudistuslinjauksensa se on aiemmin kertonut että täysi ympärivuorokautinen päivystys keskitetään ainoastaan kahteentoista sairaalaan on myös täysin epäselvää miten perusterveydenhuollon päivystys tullaan järjestämään selvää on että keskustavetoiseen hallitukseen on iskenyt valtaisa keskittämisinto etäisyydet lähimpään päivystävään sairaalaan pitenevät ja kiireellisen hoidon saanti ajoissa vaikeutuu tämä on paradoksaalista kun ottaa huomioon sote uudistuksen päätavoitteen eli kansalaisten yhdenvertaisen hoidon ja hoivan turvaamisen koko ministeri rehula miten kansalaisten yhdenvertaisuus paranee jos palveluita keskitetään ja etäisyydet lähimpään sairaalan pitenevät ja jos terveyskeskusten ilta viikonloppu ja yöpäivystyksiä rajoitetaan voi myös kysyä miksi päivystysuudistusta tehdään niin kiireellisellä aikataululla samalla kun varsinainen sote uudistus näyttää olevan myöhästymässä tämä ei ole järkevää päivystysuudistuksen tulisi kulkea käsi kädessä sote uudistuksen kanssa eikä irrallaan siitä nyt vaikuttaa siltä että hallitus haluaa ensin lakkauttaa sairaaloita sulkea lisää synnytysosastoja ja vähentää niin erikoissairaanhoidon kuin perusterveydenhuollon päivystystä ja vasta sitten sen jälkeen muodostaa kahdeksantoista maakuntaa joille annetaan vastuu siitä mitä jää jäljelle pääministeri sipilä millaisesta itsehallinnosta on kyse jos hallitus helsingistä käsin päättää sairaaloiden ja terveyskeskusten päivystyksestä ennen kuin vastuu sotesta siirtyy maakunnille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies julkisten sote palvelujen yhtiöittämisvelvoitteesta on tulossa uudistuksen sudenkuoppa joka luo ratkaisujen sijaan monia ongelmia ja mutkistaa hankkeen toteutumisen jälleen kerran miten huolehditaan sujuvista hoitoketjuista ja kuka kantaa kokonaisvastuun potilaasta entä miten varmistetaan demokraattinen päätöksenteko ja avoimuus jos tuotannosta vastaa yhtiöhallitus olisiko kertaalleen neuvotteluissa neuvotteluissa hyllytetty palvelusetelijärjestelmä aihetta kaivaa esille valinnanvapauden mahdollistamiseksi ja pienten paikallisten sote yritysten tueksi kristillisdemokraatteina emme voi hyväksyä sitä että potilaiden tarpeet jäävät poliittisten pelikiemuroiden ja hallintokompromissien jalkoihin väylästön korjaustarpeita viime kaudella pohtinut parlamentaarinen työryhmä ei esittänyt yhtiöittämistä tai tiestön käyttömaksuja joita hallituksen liikennekaaressa nyt esitetään haja asutusalueilla jo polttoaineen veronkorotukset iskevät kaksi kertaa voimakkaammin vaikka auto on julkisen liikenteen surkastuessa useimmiten välttämättömyys markkinaehtoisuus ei myöskään toimi siellä missä kuluttajia on vähän syrjäseutujen kuljetuspalveluita ei voi rakentaa pelkkien mobiilipalveluiden ja ei ammatillisen pienimuotoisen toiminnan varaan arvoisa puhemies julkista taloutta pitää tasapainottaa tarvitaan tiukkaa menokuria ja toimivia rakenteellisia uudistuksia samalla tarvitaan panostuksia joilla luodaan tulevaisuudenuskoa ja pitkän aikavälin kasvua hyvät kollegat eikö visiomme olekin yhteisvastuun suomi jossa välitämme toisistamme ja kannamme huolta heikoimmista perheistä ja lasten hyvinvoinnista arvoisa puhemies edellä olevan perusteella teen seuraavan epäluottamuslause esityksen eduskunta katsoo että hallitus on murentamassa suomalaisten leikkaamalla muun muassa lapsiperheiltä koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä ryhtymällä merkittäviin palvelujen yhtiöittämistoimiin joilla ei ole laajaa yhteiskunnallista tukea eikä hallitus tämän vuoksi nauti eduskunnan luottamusta

minuuttia arvoisa herra puhemies vielä viisi vuotta sitten katselin näitä keskusteluja satunnaisesti omalta kotisohvalta ja keskustelu kyllä täyttää sen kriteerin mikä minulla oli aina tvn kiinni laittamiselle eiköhän meillä olisi nyt aika yhdessä ja nöyrästi myöntää se että tämä rapautuminen on tapahtunut pidemmällä aikavälillä eikä riitely poista sitä tosiasiaa uudistamatta jättäminen näkyy näivettymisenä ja meidän talouteemme on tullut omituisia joustoelementtejä yksi niistä on työttömyys joka kasvaa tilanteessa kun työmarkkinat eivät jousta me jätämme pitämättä huolta meidän teistämme meillä on noin kahden pilkku viiden miljardin euron korjausvelka vaikka korjaamme sitä kuudellasadalla miljoonalla eurolla tämän kauden kertapanostuksena tiet ovat siitä huolimatta huonossa kunnossa ja estävät investointien sijoittumista suomeen omalta osaltaan palveluiden taso on on rapautunut osittain omaisuuden myynnillä on tilkitty taloutta mielestäni nyt meidän pitäisi hyvin avoimesti hakea niitä keinoja millä otamme tämän uudistamattoman ajan kiinni ja katsoa kukin peiliin siinä että olemme kukin osaltamme myöskin nykytilanteeseen syyllisiä yhdessä löydetään ratkaisu tästä ulospääsyyn
sosiaali ja on yksi niistä asioista jotka ovat pitkällä ajalla tekemättä tähän haetaan nyt suomen mallia minusta tämä yhtiöittämisellä pelottelu on tarpeetonta tämä yhtiöittäminen ei ole yksityistämistä yhtiöitä on perustettu myöskin kuntiin ja kaupunkeihin vantaalla on seitsemänkymmentä liikelaitosta yhtiötä yhtymiä tampereella viisikymmentäkuusi turussa kaksikymmentäviisi tätä ei kannata kannata yhtiöittäminen tuo mukanaan vertailtavuutta pitää muistaa että rahat kuitenkin on maakunnilla ja sitä myöten myöskin päätösvalta niistä no sitten tästä vrstä ja postista kyllä postilla palveluvelvoite on edelleenkin ja ja palveluvelvoite voi olla myöskin pörssissä olevalla yhtiöllä vrn pilkkomisesta täällä on käytetty puheenvuoroja ministeri paatero edellisellä kaudella olitte ministerinä te pilkoitte viimeksi vrää irrottamalla siitä finrailin minusta se oli erittäin hyvä päätös että finrail osuus vrstä erotettiin koska siellä on rautatieliikenteen ohjausjärjestelmät minusta tämä tämä pilkkomis sana herättää ihan vääriä mielikuvia siitä mistä asiassa itse asiassa on kysymys

meillä on biotaloudessa noin kolmekymmentä hanketta ympäri suomea tällä hetkellä valtava buumi menossa joka joka alkoi äänekosken hankepäätöksellä viime kaudella tierahoilla tällä kuudensadan miljoonan paketilla on pystytty sitä sitä kehitystä myöskin auttamaan mutta pidän aluehallinnon puolella ja aluepolitiikan puolella historiallisena tätä maakuntauudistusta jossa viedään aitoa itsehallintoa lähemmäs ihmisiä päättämään heitä koskevista asioista liikennekaaresta ja monista muistakin asioista minä kyllä suhtautuisin huomattavasti avoimemmin niihin kysymyksiin mitä selvitetään tai olipa sitten tätä työnäytekokeilua niin se on kokeilu sitten liikennekaaressa on selvitettäviä asioita samoiten kuin tämä liikenneverkkoyhtiö on selvitettäviä asioita emmekö me voi avoimesti selvittää näitä näitä ja sitten tehdään yhdessä johtopäätökset tämän hallituksen yhtenä toiminnan lähtökohtana on ollut se että avoimesti keskustellaan asioista silloin kun ne ovat pöydällä ja sitten tehdään päätöksiä luulen että se on kaikkien meidän yhteinen etumme myönnän vielä puheenvuoron valtiovarainministeri stubbille kaksi minuuttia ja

myöskin ministeri soinille kaksi minuuttia sen jälkeen käynnistyy debattiosa jossa debatissa myönnän ensimmäisen puheenvuoron hivenen pitemmän välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja rinteelle

herra puhemies toisin ehkä yhden lisäulottuvuuden tähän keskusteluun jota on käyty suomen suunnasta nimittäin komissio on tänään antanut lausuntonsa suomen talouden tilasta mehän teemme kaikkemme julkisen talouden sopeuttamisessa sen eteen että välttäisimme komission liiallisen alijäämän menettelyn hyvä uutinen on se että me olemme sen välttäneet mutta huono uutinen on se että me olemme olemme edelleen ikään kuin riskialueella komissio antaa meille kuitenkin monta sellaista suositusta joista tässäkin salissa on tänään käyty keskustelua ja joita noissa välikysymyshuomioissa esitettiin numero yksi on se että sosiaali ja

ja niiden uudistaminen pitää saada maaliin numero kaksi on se että meillä pitää edelleen olla palkkamalttia numero kolme on se että meidän pitää edistää paikallista sopimista numero neljä on se että meidän täytyy mennä kilpailukyky ja vienti edellä numero viisi on se että meidän on purettava kannustinloukkuja eli tehtävä työn vastaanottamisesta kannattavaa

yrittäminen ja investoinnit sekä normien purku eli paljon niitä asioita joita tässä salissakin on tänään läpi käyty jotta suomen suunta saadaan muutettua niin me hallituksen puolelta uskomme vahvasti siihen että yhtäältä pitää olla uskottava ja tasapainoinen julkinen talous

ihan ensiksi hallituksen kyvystä tehdä päätöksiä oikaista vanhoja virheitä ja tehdä uusia hyviä päätöksiä jätevesiasetus oli haja asutusalueiden kannalta erittäin huono päätös

jota suuri osa oppositiosta oli tekemässä tämä virhe on korjattu takuueläkettä on nostettu kahdella kahdella eri päätöksellä omaishoidon tuki nousee valtionyhtiöiden erorahat puolitetaan ei rooma päivässä tullut valmiiksi mutta paremmaksi tulee hallituksen ja perussuomalaisten politiikalla suomi sitten minua arvoisa puhemies kiinnostaa vikaa sdpn mielestä on muussa oppositiossa kun te te teette tämän yksin onko vasemmistoliitto liian vasemmalla ovatko vihreät liian oikealla kristillisistä minä en löydä mitään vikaa ja rkpkin oli maltillinen

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

edustaja rinne ja vain edustaja rinne tässä vaiheessa kaksi minuuttia
kiitoksia arvoisa puhemies arvoisa puhemies kun kuuntelin tätä keskustelua erityisesti hallituspuolueitten erityisesti hallituspuolueitten ryhmäpuheenvuoroja ja ja sitten osittain nyt myöskin ministereitten vastauksia tämän keskustelun jälkeen niin kyllä huoli tulevaisuudesta suomen suunnasta entisestään lisääntyi olisin odottanut tämän välikysymyksen pohjalta analyyttista arviota siitä mihin suomea ollaan viemässä sen sijaan kuulimme täällä aika ala arvoista arviointia siitä mitä oppositiopuolueet ja erityisesti sdp välikysymyksen tekijänä nyt sitten esittävät tässä on on kummallista tämmöisessä keskustelussa kuulla arvioita sdptä syytetään epä älyllisyydestä ei kai se että ollaan hallituksen kanssa eri mieltä demokratiassa tarkoita sitä että ollaan epä älyllisiä meillä on erilaiset näkemykset erilaiset arvopohjat verrattuna hallitukseen tämä ei voi olla sitä johtamistyyliä millä maata viedään eteenpäin emme me tarvitse mitään yritysjohtajuutta täällä eduskunnassa tai hallituksessa tämä on demokraattinen yhteiskunta jossa erilaisilla tahoilla erilaisista arvopohjista lähtevillä puolueilla on erilaiset näkemykset siitä mihin yhteiskuntaa kehitetään ja olemme syvästi huolissamme siitä suunnasta mihin hallitus on sitä viemässä nyt erittäin kokoomuslaisella politiikalla niin kuin valtiovarainministeri stubb on tässä useampaankin otteeseen korostanut matkan varrella

olisin toivonut tässä keskustelussa osoituksia siitä että te te olette vaalikeskusteluissa hakeneet valtakirjaa tällaiselle politiikalle mitään sellaista tämän keskustelun kautta ei tullut esille pelkkää ivaa pilkkaa suhteessa oppositioon ja minusta se on huono tilanne me tarvitsemme avointa reilua keskustelua jossa asioitten pohjalta viedään asioita eteenpäin

herra puhemies luen tästä muutaman sitaatin lähiaikojen mediasta sdpn pitkäaikainen vaikuttaja tohtori lasse lehtinen kirjoitti pitkän kirjoituksen viime viikonloppuna ilta sanomissa poliittisen voiman vähenemisen myötä sdp on siirtynyt aloitteiden tekijästä jarrumieheksi omia saavutuksia kuten kansanterveysjärjestelmää ja peruskoulua on mieluummin varjeltu kuin haluttu uudistaa ajan vaatimuksia vastaavasti lehtinen jatkoi puolueen pitää kiihkeästi toivoa että juha sipilän hallitus saa läpi isot rakenteelliset päätökset jos näin ei tapahdu ongelmat ovat joka tapauksessa seuraavan hallituksen pöydällä odottamassa silloin vaihtoehtoja on kaksi joko asiat jumittuvat taas neljäksi vuodeksi tai sdpn kasvanut kannatus sulaa nopeasti petettyihin vaalilupauksiin myös sdpn kansanedustaja timo harakka totesi alkuvuodesta että sdp pitää kiinni enemmän menneisyydestä ja vastustaa tulevaisuutta kansanedustaja antti rinne sdpn puheenjohtaja miltä nämä sitaatit kuulostavat onko sdpkin muuttanut keskustelun aikana mieltään sillä en huomannut että teidän ryhmäpuheessanne

arvoisa puhemies tässä edustaja rinne valitti keskustelun epä älyllisyyttä tai sitä että hallitus on muka halveksinut oppositiota tästä ole kysymys me käymme hyvin asiallista keskustelua kerran toisensa jälkeen ja te esitätte todella vaihtoehtojanne joita jostain syystä ette vain viime vaalikaudella halunneet toteuttaa silloin kun itse olitte hallituksessa mutta siis kaikki se mitä suomen suunnassa te olette sanoneet nyt olevan huonoa on sellaista mitä te te itse olette olleet tekemässä ja kaikki mitä me olemme tehneet suunnan muuttamiseksi on sellaista mitä te te olette olleet vastustamassa ei tästä kovin helpolla saa älyllistä keskustelua aikaiseksi sen haluan tuoda esiin että käänne on jo lähellä hyviä merkkejä näkyy talous kasvaa pitkästä aikaa edes hieman meillä on verokertymä nousussa ja temin ennusteen mukaan jopa työllisyydessä on tulossa kauan kaivattu käännös tämä ei tietenkään vielä riitä mutta merkkejä näkyy jo siitä että suomen suunta muuttuu

arvoisa puhemies pääministeri sipilän viimeisessä puheenvuorossa oli loistava lähtökohta tässä suuntautumisessa tulevaisuuteen

siinä samaisessa pääkirjoituksessa jossa ihmeteltiin tätä sdpn nykyajan pelkoa toivottiin myös sitä että porvarilliset puolueet toimisivat sillä tavalla että ne onnistuisivat lievittämään tätä vanhan hyvinvointivaltiorakentajapuolueen eli sosialidemokratian

uudistumisen ja muuttumisen pelkoa ehkäpä se velvoittaa sitten meitä tämän hallitusrintaman puolueita että näyttäkäämme että itse asiassa meillä ei näissä arvoissa ja pyrkimyksissä niin luulen suomalaisten kesken kovin

arvoisa puhemies ministeri soinille sanoisin sen verran että se oli kyllä paula lehtomäki keskustasta joka oli jätevesiasetuksen pääarkkitehti ja on siten kyllä ymmärrettävää että keskustavetoinen hallitus paikkailee tässä asiassa omia jälkiään mutta tässä hallituksessa on kovin vähän tilaa minkäänlaiselle aluepolitiikalle kuten savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisesta nähtiin

tuolla maakunnissa aikoihin nähty arvot joilla tätä maata johdetaan ovat kovat ne ovat taloudellisen voiton maksimointiin ja voittojen siirtämiseen yhtiöiden käsiin tähtäävät arvot hallituksen politiikka palveleekin vain liikemiehiä ja pörssiyhtiöitä hallituksen

puhemies olen todella pahoillani tästä keskustelun sävystä täällä täysistunnossa tänään kun puhumme suomen tärkeistä asioista

päätökset ihmisille tärkeistä peruspalveluista tehdään yhtiösalaisuuden suojissa ihan yhtenä esimerkkinä tästä on valtionrautatiet ensin valtio leikkaa rahoitusta sitten yhtiö tekee ihmisille tärkeitä päätöksiä junavuorojen lakkauttamisesta ja siitä etteivät junat pysähdy enää kaikilla asemilla ja tämä tulee meille kaikille vain

arvoisa puhemies en ole sosialidemokraatti mutta sanoisin hallituspuolueiden edustajille kuitenkin sellaisen viestin että se kertoo myös jotain ihmisestä miten vastaa itselleen esitettyyn kritiikkiin arvoisa puhemies suomea pitää uudistaa mutta nyt on kysymys siitä tehdäänkö maltilla sellaisia uudistuksia joissa vaalitaan arvokkaita asioita hyvinvointiyhteiskuntaa ihmisten edellytyksiä päästä työelämään ja lasten koulutusta minulla on semmoinen olo että tämä hallituksen kiire osalle ehkä sellaista ideologista valintaa oikeistolaista politiikkaa jossa on tarkoituskin supistaa julkisen sektorin roolia ja osan kohdalla tuntuu että se on vähän hutilointia jos ei sitten tarkoituksellista koska vihreidenkin nyt tilaama selvitys osoittaa että jos lapsiperheiltä leikataan yli puoli miljardia euroa muutamassa vuodessa niin se on todella paljon se heikentää kotimaista ostovoimaa se heikentää heidän toimeentuloaan miten te aiotte varmistaa sen että lapsiperheet tässä maassa pärjäävät ja miten se voi olla uudistamista että naisten työmarkkina asemaa päivähoitoa heikennetään niin että naiset jäävät yhä enemmän kotiin mielestäni se on viisikymmentä lukulaista

arvoisa puhemies totta kai me tarvitsemme uudistuksia mutta me tarvitsemme myös sellaisia uudistuksia joissa on tehty hyvää ja perusteellista lainsäädäntötyötä ja joissa on tehty myös vaikutusten arviointeja nyt tiedetään että lähipäivinä hallitus ilmeisesti julkaisee muun muassa omat linjauksensa sote uudistuksen päivystysasetuksen suhteen ja sillä tulee olemaan merkittävä merkitys sille miten kansalaisten yhdenvertaisten palvelujen käy tulevaisuudessa joten kysymys on myös tullaanko tässä tekemään myös kunnon kielellisten vaikutusten arviointia tähän haluaisin saada vastauksen

puhemies tämän keskustelun masentavin tieto oli se että hallituksella ei ole mitään keinoja estää savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamista kuitenkin on aivan selvää että hallituksen rajut leikkaukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat syynä siihen miksi yliopistot joutuvat irtisanomaan ja myöskin lakkauttamaan

olemme kyllä syömässä omaa tulevaisuuttamme sillä tässä ajassa ainoastaan koulutettu ja tutkimukseen perustava kansakunta pystyy pärjäämään olisin halunnut kysyä kun julkisuudessa on liikkunut huhuja siitä että myös ammatillisen koulutuksen puolella yhtiöittäminen ollaan ottamassa yhdeksi keinoksi pystytäänkö varmistumaan siitä että myöskin paikalliset tarpeet

ihmisestä kertoo myös se malttaako lukea asiakirjoja otsikkoa pidemmälle ensinnäkin vesantolaisen terveyspalvelujen tulevaisuus on yhtäältä kiinni siitä millaisen lainsäädännön me rakennamme toisaalta kiinni siitä miten se maakunta johon vesanto kuuluu pystyy rakentamaan oman palveluverkkonsa yhdessä yli kuntarajojen yhtä tärkeää kuin se että lainsäädännön valmistelu etenee on se että alueellinen terveyspalvelujen uusi tulevaisuus rakennetaan siellä alueella ja yhdessä toisekseen yksityistäminen ja yhtiöittäminen eivät ole synonyymeja meillä on jatkossakin vahva julkinen valta vahva julkinen toimija joka vastaa perustuslain yhdeksännentoista pykälän mukaisesti siitä että koko suomessa rahapussin paksuudesta riippumatta palvelut ovat saatavilla

osalta arvoisa edustaja henriksson päivystyksen kokonaisuus tulee tarkoittamaan muun muassa sitä että nykyisissä terveyskeskuksissa joillakin alueilla päivystetään nykyistä pidempään toisekseen miksi tätä muutosta ollaan tekemässä juuri siksi että esimerkiksi kolaritilanteessa mennään siihen sairaalaan jossa varmuudella ovat palvelut saatavilla se että valot palavat yötä päivää ei vielä tällä hetkellä takaa sitä että päivystyksen palvelut ovat saatavilla tämä

me maksamme tälläkin hetkellä väyläverkon käytöstä me maksamme polttoaineveroa ajoneuvoveroa autoveroa ja nämä varat käytetään ennen kaikkea budjetin yleiskatteeksi samalla kuitenkin meidän korjausvelka on kasvanut ja meidän väyläinvestoinnit ovat jatkuvasti vähentyneet nyt me pyrimme hakemaan tähän kysymykseen ratkaisua liikenneverkkoyhtiöselvitystä tehdään kokonaisen vuoden siinä selvitetään parlamentaarista päätöksentekomekanismia siinä selvitetään millä perustein perustein investointeja tehtäisiin siinä selvitetään maksujärjestelmiä ja palveluiden kehittämistä jokainen meistä on tottunut käyttämään kännykkää ja jokainen meistä käyttäessään kännykkää maksaa siitä liittymismaksun verkkoon jokainen meistä maksaa käytetystä ajasta tai datasiirrosta ja samanaikaisesti me tulemme maksaneeksi myöskin osan siitä miten televerkkoja

vaan kysymys on digitaalihankkeesta jossa aidosti pyritään huolehtimaan siitä että liikenne palveluina kehittyy me teemme merkittävän digiloikan toimialalla ja sitä kautta mahdollistamme yrittäjyyttä kasvua ja työllisyyttä uusia palveluita ja myöskin parannamme kuntien mahdollisuutta luoda palveluita koko maahan

puhemies sdp ja vihreät korjatkaa jos olen väärässä mutta ilmeisesti tämän keskustelun perusteella opposition vastustamien asioiden listalle voidaan lisätä myöskin yliopistoyhteisön ja tiedeyhteisön autonomia hallitus noudattaa yliopistolakia ja hallitus noudattaa perustuslakia hallitus kunnioittaa siinä määriteltyä yliopistojen autonomiaa rahoituksen ehdoksi ei voida asettaa että yliopisto toimii tai ei toimi tietyllä paikkakunnalla tämä tulkinta on peräisin perustuslakiasiantuntija olli mäenpään kynästä

raskaalla hetkellä muun muassa olemme valmiita keskustelemaan siitä miten savonlinnassa olevaa kuitulaboratoriota voitaisiin vahvistaa ja tuoda sinne uutta tutkimusta joka tukee myöskin alueen elinkeinoelämää samoin ammattikorkeakouluja voidaan siellä alueella vahvistaa puhutaanpa hetki opettajankoulutuksen kehittämisestä

itä suomen yliopistoon voidaan rakentaa vahvempi opettajankoulutus tuomalla ne toiminnot yhteen joensuun kampukselle jolloin opiskelijoilla on myös laajemmat mahdollisuudet esimerkiksi opiskella monitieteellisesti erilaisia aineita omissa kokonaisuuksissaan ja voidaan vahvistaa myöskin tutkimusta sillä alueella samoin hallitus panostaa viisikymmentä miljoonaa

puhemies aivan aluksi on todettava että ei isänmaan asioita kyllä ratkota sillä että meuhkataan ja oppositiota täällä solvataan ihan aiheellisista kysymyksistä niin kuin siltä tässä keskustelussa vähän vaikutti tämän sote villakoiran keskeisin ydin on mielestäni seuraava hallitus tekee nyt jättimäisen yhtiöittämispäätöksen jonka vaikutuksia te ette ole selvittäneet jonka vaikutuksia te ette ja kun maakunnille tulevaisuudessa annetaan sitten tiukka sote raami kaulaan hyvin niukat rahat on kyllä uhkana se että terveysbisnes kasvattaa omia voittojaan ja me hyvätuloiset voimme hankkia sitten lisää palveluja omalla rahalla siihen päälle näinkö hyvinvointi ja terveyserot kapenevat miten te vakuutatte nyt pääministeri kansalaisille ettei tämä yhtiöittämispäätös johda siihen että päädytään rajaamaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluja niiltä jotka niitä eniten tarvitsisivat

hyvinvointipalveluiden kehittämisessä hallitus on nyt päättänyt asettaa markkinat ja kilpailun keskeiseksi voimaksi kehittää hyvinvointipalveluita taka alalle tuntuvat jäävän sen sijaan ne tavoitteet joita asetettiin koko sote uudistukselle eli kansalaisten tasa arvoinen hoitoonpääsy terveys ja hyvinvointierojen kaventaminen käytännössä nämä nykyiset kunnalliset palvelut näiden linjausten johdosta on vietävä yhtiöihin eli yhtiöitettävä ja nämä yhtiöt heitetään sitten markkinoille kilpailemaan muiden suuryritysten kanssa asiakkaista eli kilpailu ja markkinat on se jolla nyt sitten näitä palveluita keskeisesti on alettu kehittää se on se iso linjanmuutos joka tässä on tapahtunut

ei tässä ole kyse siitä onko oppositio uudistushalukas vai ei vaan siitä minkälaisia uudistuksia suomessa tehdään sote uudistus on hyvä esimerkki reformista jonka tärkeydestä ja tavoitteista vielä viime kaudella vallitsi jonkunlainen yhteisymmärrys kaikkien eduskuntapuolueiden kesken tästä perustuslaillisesta kompuroinnista huolimatta

nyt valitettavasti murentamassa näillä aivan uusilla linjauksilla valinnanvapaudesta ja yhtiöittämisestä pääministeri te painotitte avoimuuden ja tiedonsaannin tärkeyttä julkiselle keskustelulle mutta meillä ei edelleenkään ole tietoa siitä miten tämä valinnanvapausmalli käytännössä tullaan toteuttamaan me emme tiedä vieläkään miten se tulee eroamaan siitä mallista mikä ruotsissa on käytössä emmekä edelleenkään tiedä miten hallitus aikoo varmistaa hoitoketjujen saumattomuuden mallissa jossa kuitenkin siirrytään laajaan valinnanvapauteen peruspalveluissa

puhemies eniten ehkä tässä keskustelussa häiritsee se että nyt oppositio kääntää tilanteen päinvastoin ikään kuin te te olette nyt pahoillanne siitä että hallitus antaa perusteltuja vastauksia niihin huoliin mitä te perusteetta esitätte ihmiset ottavat yhteyttä siitä että tässä salissa pelkästään tapellaan juuri ministeri rehula kertoi että yhtiöittäminen on eri asia kuin yksityistäminen ja toivon ministeri rehula että te vielä kerran avaatte sen suunnitelman mikä on jo linjattu sote sovussa marraskuussa mitä tarkoittaa julkinen vastuu mitä tarkoittaa valinnanvapaus mitä hallitus on tekemässä sen tavoitteen aikaansaamiseksi että palvelut paranevat koko suomessa terveyserot pienenevät koko suomessa nämä kaksi asiaa ovat meidän

itse asiassa täytyisi antaa arvoa edustaja heikkisen puheenvuorolle koska siinä tuli näitä tärkeitä kysymyksiä nyt näyttää siltä että hallituspuolueilla on tämmöinen klassinen asia että kun tehdään sosiaali ja terveydenhuollon uudistus josta me kaikki olemme samaa mieltä että se pitäisi tehdä ja sitten kaikkien mielestä pitäisi olla tärkeintä se että saadaan palveluketjut kuntoon ja palvelu nopeasti ajoissa oikea aikaisena ja oikealaatuisena ihmisille jotta terveyttä ylläpidetään niin nyt näyttää vähän siltä että kokoomukselle on tosi tärkeää että kilpailutus ja ja markkinallisuus toimivat mahdollisimman laajasti ja keskustalle on tosi tärkeätä että tulee maakuntamalli ja sitten näiden välillä tehdään kompromissia jossa tämä päätavoite voi kärsiä sanon tämän suoraan koska siltä se näyttää

pitää olla markkinat toiminnalle joka yhtiöitetään vain osa toiminnasta on sentyyppistä jota on järkevää yhtiöittää mutta kaikkea kunnallista toimintaa ei ole järkevää yhtiöittää miten te perustelette että tämä uudistus pysyy hanskassa kokonaisuuden kannalta

aivan ensin että hallituksen sote uudistuksen keskeinen tavoite on se että ihmiset saavat ajoissa yhdenvertaiset sosiaali ja terveyspalvelut tästä ei ole tingitty on valittu valittu valinnanvapaus ja se on valittu juuri siksi että pääsemme tästä tilanteesta että työttömät lapsiperheelliset monet suomalaiset joutuvat odottamaan terveyskeskusjonoissa jos heillä ei ole vakuutusta tai rahaa mennä yksityiselle he odottavat me kansanedustajat menemme työterveyshuoltoon jota myöskin yksityinen voi tuottaa valinnanvapausmallissa julkinen valta vastaa palveluista asettaa tavoitteet ja siinä saa myöskin

on hallitus päättänyt

arvoisa herra puhemies vain annettu hoito auttaa niin kuin myös määrätty lääke pitää muistaa ottaa ja se on se mikä auttaa elikkä kyllä ihmisen täytyy saada hoitoa oikea aikaisesti ja siihen sote uudistus myös tähtää sote uudistuksen keskiössä ovat myös ikääntyneet ihmiset meillä on kärkihankkeena perhe ja omaishoidon kehittäminen se että ikääntyneet ihmiset saavat myös hoitoa ja hoivapaikan tulevaisuudessa on hyvin tärkeää ja merkittävää kysyisin ministeriltä liittyen nyt tähän omaishoidon kehittämiseen koska myös se että omaishoitajat saavat välillä raskaaseen työhönsä lepoa on hyvin tärkeää millä tavalla nyt tulevaisuudessa tuetaan sitten omaishoitajia jotta he jaksavat siellä kodeissaan hoitaa myös omaisia tulevaisuudessa
ministeri rehula paikan päältä ja yhdessä minuutissa pitäisi selviytyä
arvoisa herra puhemies sote muutoksen tavoitteet ovat ihan ennallaan yksi ihmisiä varten kaksi yhdenvertaisuus toteuttaen asuinpaikasta riippumatta perustason palvelut ovat ne rapautuneet palvelut joita tässä nyt yritetään kuntoon laittaa integraatio on edelleen tämän muutoksen ydin integroidut palvelut miten tähän tavoitteeseen päästään siihen on olemassa erilaisia toimintatapoja ja tällä hetkellä ihan yhtä tärkeää kuin lainsäädännön valmistelun eteneminen on se että alueellinen valmistelu etenee arvoisa puhemies yhtiöittäminen ja yksityistäminen eivät ole synonyymeja valinnanvapaus ja kilpailuttaminen eivät ole synonyymeja en voi muuta kuin

tähän teemaan palataan debatissa nyt muutama puheenvuoro liittyen erityisesti koulutukseen ensimmäisenä edustaja järvinen gustafsson turunen ja sitä rataa
arvoisa puhemies opetusministeri grahn laasoselle tiedoksi akatemiaprofessori kaarlo tuori on lausunut tänään että alueellinen sijainti on sekä alueellisesti että valtakunnallisesti suuri tiede ja koulutuspoliittinen kysymys jossa yliopistojen itsehallinto eli autonomia ei estä valtion ohjaustoimivaltaa tämä tiedoksi jos hallitus ei aio kantaa vastuuta savonlinnan opettajankoulutuslaitoksesta haluan muistuttaa sitä siitä että viime kädessä valta ja vastuu on tällä eduskunnalla jokaisella meistä viimekätinen lainsäädännöllinen keino on muodostaa savonlinnaan oma yliopisto siitä on lakialoite tässä ja tulen pyytämään joka ainoalta tässä salissa istuvalta tähän nimen nimen allekirjoitukseksi jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen ja nyt ratkaista haluatteko ylläpitää koulutuksen savonlinnassa vai ette

puhemies kyllä tämä savonlinnan koulutus pitää nyt kytkeä isompaan kuvaan ja sen takia se on mukana tässä välikysymyksessä hallituksen suunta on tässäkin asiassa aivan väärä laadukkaan opettajakoulutuksen lakkauttamisen aluevaikutukset ovat dramaattisia minulla on paha mieli asian suhteen ja on loistavaa että professori tuori joka on perustuslakivaliokunnan johtavia asiantuntijoita on todella todennut näin että yliopistojen itsehallinto ei estä valtion ohjaustoimivaltaa

joka joka on asennevammainen tässä asiassa suhteessa savonlinnaan kyllä

arvoisa puhemies talousvaliokunnan puheenjohtajana voin todeta että suomen linja on ihan oikea mutta savonlinnalaisena kansanedustajana tämä on pettymyksen musta päivä tänään on selvinnyt tämä että okl ei jatka savonlinnassa tämän johdosta olen yhdessä kansanedustaja hanna keskustasta kanssa tehnyt ja jo jättänyt lakialoitteen yliopistolain muuttamiseksi sen yhden luvun ensimmäisen pykälän johon lisätään savonlinnan yliopisto on hyvä että ammattikorkeakoulua kompensaationa kehitetään ja kuitulaboratoriota mutta ihan kaiken totuuden nimessä voi sanoa että sehän ei ole millään tavalla riittävä hyvä ele tietysti mutta ei riittävä

puhemies ensinnä vielä tästä isosta kuvasta ja keskustelun sävystä sen myötä kun tuolla kentällä kiertää niin sieltähän ihmisiltä tulee perusteltua palautetta ja kritiikkiä yksittäisistä asioista se on aivan oikein se kuuluu meidän työhömme mutta ehkä sitten kuitenkin päällimmäisenä ja suurimpana isoimpana asiana ihmisten viestinä tulee se että uudistakaa älkää antako periksi älkää riidelkö vaan nyt pitää saada aikaiseksi suomen suunta on pakko ja välttämätöntä kääntää

näemme vähän kauemmaksi niin siellähän meillä on luvassa kasvua orastavaa kasvua on näköpiirissä luottamuksen saavuttaminen on erittäin tärkeää sitä taustaa vasten sillä miten me täällä kukakin puhumme on tietysti iso merkitys että me aidosti saamme muutoksen aikaiseksi mutta olisin toivonut ministeriltä vielä vähän konkretiaa tuon savonlinnan osalta tämä on todella surullinen asia niin kuin tässä on monella suulla todettu mutta nyt meidän pitää ryhtyä voimakkaasti työhön sen eteen että savonlinnaan saadaan vahvaa tulevaisuusorientoitunutta toimintaa voitteko avata konkreettisesti mitä me

puhemies tässä keskustelun aikana on useamman kerran syytetty oppositiota ja erityisesti sosialidemokraatteja pelottelusta ja harhaan johtamisesta onko mielestänne pelottelua kertoa että yhteisestä veneestä tulppa on irti ja meillä ei ole pitkään sitä yhteistä venettä olemassa mielestäni se on vastuullista politiikkaa sen sijaan on vastuutonta edustaja kurvinen väittää että tulevilla sukupolvilla olisi samat mahdollisuudet kuin sinulla ja minulla heillä on täysin erilaiset mahdollisuudet täysin erilaiset edellytykset

tämä on vastauspuheenvuoro edustaja kurvisen savonlinna viittauksen vuoksi puheenjohtaja rinne ja sosialidemokraatit te olette nyt täysin samassa tilanteessa kuin keskusta viime vaalikaudella samoin kuin keskusta silloin te vastustatte oppositiosta kaikkia säästöjä näin teki keskustakin

perutte kaikki ne säästöt joita tällä vaalikaudella olette vastustaneet pyydän vastaamaan jaa vai ei

arvoisa herra puhemies kommentoin ensin lyhyesti arvostamani edustaja razmyarin puhetta aivan totta tulevilla sukupolvilla meidän polvellamme meidän lapsillamme meidän lapsenlapsillamme on todella synkkä tulevaisuus jos suomen talouden suuntaa ei saada käännettyä jos ei saada julkista taloutta kuntoon jos emme saa uusia yrityksiä ja työpaikkoja siitä on kysymys sitä hallitus tekee se vaatii kipeitä säästöjä se vaatii todella surullisia ja ikäviä päätöksiä mutta ne tehdään meidän sukupolvemme ja meidän ja meidän lastenlastemme takia kommenttina edustaja zyskowiczin ehkä vähän tuommoiseen ärhäkkään tai tai jotenkin ärtyneeseen puheenvuoroon haluan muistuttaa että kun keskusta oli viime kaudella oppositiossa me jopa autoimme hallitusta silloinen kansanedustaja juha sipilä nykyinen pääministeri muun muassa neuvoi silloista kokoomuslaista valtiovarainministeri jyrki kataista ja taisi neuvoa vähän paavo arhinmäkeäkin se oli keskustan ja sama rakentava linja jatkuu hallituksessa

me kukin olemme vuorollamme oppositiossa näin demokratiassa pitääkin olla valta ajoittain vaihtuu oppositiossa on helppo vastustaa kaikkia ikäviä ratkaisuja viime vaalikaudella jouduttiin tekemään ikäviä ratkaisuja säästettiin koulutuksesta mitä teki keskusta vastusti vimmatusti aivan vaalikauden lopulla teki välikysymyksen siitä että kehtaattekin koulutuksesta säästää hallitus säästi lapsilisistä mitä teki keskusta annika saarikon johdolla vastusti vimmatusti ja haukkui että hallitus tekee arvovalinnan että jotain lapsiperheitä vastaan mitä tällä vaalikaudella tekee keskusta säästää koulutuksesta lisää lisää saman verran kuin viime vaalikaudella säästettiin mitä tekee lapsiperheille leikkaa lapsilisistä ja muullakin tavoin säästää lapsilisistä näin toimii oppositio näin toimii hallituspuolue sen takia haluan nyt

voi olla minuutin mittainen pitempi kuin jaa tai ei
kiitoksia arvoisa puhemies tästä lupauksesta ymmärrän hyvin että edustaja zyskowicz käy kuumana tästä keskustelusta joka syntyi edustaja kurvisen ryhmäpuheenvuorosta tämä hallitus tekee niin kokoomuslaista politiikkaa että on helppo kokoomuslaisista puhua tällä tavalla haluan todeta että mitä nopeammin te arvoisa hallitus ja kokoomus jätätte tämän hallituksen kaadutte niin sitä vähemmän niitä säästöjä jää jotka pitää purkaa sitten tulevaisuudessa

edustaja niinistö vastauspuheenvuoro yksi minuutti
arvoisa puhemies edustaja zyskowicz on kärkevä kuten aina mutta hänellä on myös pointti koska kokoomus on yleensä toistuvasti halunnut toteuttaa näitä leikkauksia he ovat jopa vaalien alla sanoneet että he haluavat leikata ei toki ei toki koulutuksesta vaan siinä kohtaa hekin pettivät vaalilupauksensa sanoivat että koulutuksesta ei leikata mutta he muuten sanoivat että sopeuttaa pitää paljon minusta se oli

kuuluisan nyhtökauratuotteen tuotekehittelijä joka on sitä kehittänyt on saanut koulutuksensa sellaisessa tutkimusyksikössä helsingin yliopistossa functional foods yksikössä joka ollaan lakkauttamassa

arvoisa puhemies pakko todeta että välillä saa aika populistisia laineita tämä keskustelu haluan vielä palata näihin perustuslakiasiantuntijoiden tulkintoihin tuori ja mäenpää erinomaisia asiantuntijoita molemmat eivätkä heidän tulokulmansa tai lausuntonsa tässä asiassa ole ristiriidassa sijaintipaikoista voidaan sopia mutta ei yliopiston tahdon vastaisesti eli me emme voi kävellä yliopistojen autonomian yli emmekä edes halua tehdä niin koska kunnioitamme yliopistojen autonomiaa aluepolitiikka ei ohjaa tämän hallituksen yliopisto ja tämän hallituksen yliopisto ja tiedepolitiikka on kirjattu hallitusohjelmaan me tavoittelemme vaikeassa taloudellisessa tilanteessakin sitä että yhdessä yliopistojen kanssa vahvistamme suomalaista osaamista korkeakoulutusta ja tutkimusta ja myöskin hallitusohjelman mukaisesti opettajankoulutusta siten että rakennamme yhteistyössä opettajankoulutuksen uudistuksen turvaamme opettajille mahdollisuuden uranaikaiseen

puhemies ministeri grahn laasonen on on jättänyt vastaamatta yhteen erittäin tärkeään koulutuspoliittiseen kysymykseen joka tässä on esitetty edustaja essayahn toimesta joka liittyy niihin huhuihin jotka nyt ovat liikkeellä siitä että hallituksen yhtiöittämisvimma olisi iskemässä myös koulutukseen muun muassa kuntaliitto on tänään ilmaissut huolensa hallituksen aikeista yhtiöittää koko ammatillinen koulutus ja haluaisin nyt ministeriltä suoran vastauksen siihen pitävätkö nämä huhut huhut paikkaansa suunnitteleeko hallitus siis ammatillisen koulutuksen rahoituksen siirtämistä kunnilta valtiolle sellaisella tavalla joka myös tarkoittaa ammatillisen koulutuksen yhtiöittämistä

arvoisa puhemies tämä sdpn välikysymys ja tämä keskustelu joka tässä salissa on tänään käyty osoitti että huoli suomen suunnasta on aivan oikea ja kun kuuntelin nämä hallituspuolueiden aika kiihtyneet puheenvuorot joissa katsottiin peräpeiliin katsottiin peräpeiliin niin paljon että hallituspuolueet alkavat täällä jopa keskenään tappelemaan historiasta niin ei voi sanoa muuta kuin että huoli on kasvanut markkinat ovat hyvä renki mutta huono isäntä ja nyt tämä hallituksen väärä suunta kiteytyy siihen että te uskotte sokeasti markkinavoimiin eri sektoreilla jos pitää valita alueiden elinvoima tai markkinat te valitsette markkinat ja leikkaukset ja tästä osoituksena on juuri tämä savonlinnan jättäminen yksin te petitte savonlinnan ja ette te ministeri pääse tämän yliopistolain taakse sama laki oli voimassa viime kaudella kun silloinen opetusministeri gustafsson savonlinnan pelasti kyse on siitä onko poliittista tahtoa että savonlinnassa jatkuu opettajakoulutus näin teidän oma puolueenne on sieltä sanonut mutta keskustahan sanoikin jo että tämä savonlinnasta lakkauttaminen oli kokoomuksen vika

myönnän että oli erittäin traumaattinen kokemus olla koulutusryhmässä smolnassa hallitusta hallitusta rakennettaessa hallitusohjelmaa suunniteltaessa koulutusleikkaukset ei ole mikään hieno asia mutta niin kuin tiedämme innovaatiot syntyvät vain yrityksen ja erehdyksen kautta vain harvat kokeilut johtavat lopullisiin innovaatioihin demareitten linja on se että puhutaan suomen suunnasta ajatuksella että mitään ei saa muuttaa kun hallitus teettää selvityksiä ei ole suinkaan tarkoitus että kaikki sellaisinaan toteutetaan otetaan parasta kun on selvitetty ja sillä tavoin rakennetaan suomen

koulutushan on äärimmäisen tärkeää itse olen käynyt oikeustieteellisen linjan helsingin yliopistossa ja sen takia tiedän myös miten tärkeää lainsäädäntö on tässä ministeri rehula viittasi siihen että on tärkeätä että alueet tekevät yhteistyötä mutta on äärimmäisen tärkeätä mitä laissa säädetään ja sen takia kun just sain myös edustaja zyskowiczilta vahvistuksen siitä että huomenna tulevat nämä hallituksen linjaukset tästä päivystysasetuksesta haluan vastauksen siihen ollaanko tehty kielellisten vaikutusten arviointia tässä asiassa vai eikö lyhyt vastaus vastaus riittää kyllä vai ei

puhemies pääministeri kuvasi tuossa hyvin pitkän listan niistä uudistuksista joita hallituksen on tarkoitus toteuttaa tällä vaalikaudella ja ja toiset ministerit ovat lisänneet tätä listaa tämä kertoo siitä että nyt todellakin halutaan suomen suuntaa muuttaa ja suomen asioita saada kuntoon

tässä mielessä on hyvin surullista että sdp ei kykene uudistamaan ja uudistumaan teillä oli viime kaudella avainministerit esimerkiksi sote uudistuksessa mutta käteen ei jäänyt mitään tässä mielessä on täysin kohtuutonta hallitusta kohtaan esittää tätä kritiikkiä kun nyt oikeasti pannaan asioita kuntoon jotta meillä on palveluita koko suomessa ja meillä on hyvinvointiyhteiskunnan perusta turvattu

arvoisa herra puhemies kysyisin pääministeriltä kannan erittäin suurta huolta sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudesta ja ennen kaikkea kuten ministeri rehula totesi äsken sosiaali ja terveyspalveluiden integraatiosta koska yksi tärkeimpiä asioita tämän uudistuksen osalta oli se että palveluita voidaan tehdä yhteistyössä mutta ennen kaikkea myös yhdessä

puhemies silloin kun kysyy suomen suunnasta on hyvä että itsellä on siitä joku käsitys täällä edustaja rinne esitti yhdestoista kohtaa hyvä kun esititte mutta kysyn teiltä ihan vakavasti jos gerhard schröderillä olisi ollut nuo kohdat käytössään olisiko saksa tällä hetkellä talouden mallimaa ei varmaankaan olisi ja se on vakava kysymys että suomalaiset sosialidemokraatit eivät ole

olette te olleet hallituksessa millä paikalla tahansa kääntynyt positiiviseen suuntaan se on tapahtunut tony blairin aikana isossa britanniassa ruotsin sosialidemokraatit ovat ovat siihen kyenneet ja on tietysti niin kuin vartiainen sanoi että meidän muiden puolueiden pitää kantaa nyt vastuu siitä että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pystytään rahoittamaan tulevaisuudessakin mutta olisi ollut paljon helpompaa ja olisi paljon helpompaa jos te olisitte myös siinä oikeasti mukana

täytyy vain todeta sen verran historiaa taaksepäin että kokoomuspuolue oli pääministeripuolue näissä hallituksissa missä minä olen ollut mukana ja mukana ja aika usein kävi sillä tavalla että kokoomus vastusti niitä esityksiä jotka sdp teki nimenomaan muutoksiksi tämän kansakunnan parhaaksi mutta haluan todeta tulevaisuuteen nähden arvoisa puhemies että meillä on olemassa vaihtoehtobudjetti jossa on hallitukselle selkeästi ja konkreettisesti esitetty vaihtoehto joka tuottaisi tänä vuonna kolmekymmentäviisituhatta uutta työllistä työpaikkaa jos hallitus olisi tarttunut niihin esityksiin suunta olisi muuttunut ihan oikeaan suuntaan nyt te viette markkinavaltaiseksi yhteiskunnaksi suomalaista hyvinvointivaltiota johdatte tilanteeseen jossa käyttäjä aiheuttaja maksaa ja se tarkoittaa sitä että köyhien lompakolla ei pysty maksamaan niitä palveluita tulevaisuudessa se on se iso ero ja väärä suunta tämän hallituksen osalta

kristillisdemokraatit on ollut rakentava oppositiopuolue ja samalla linjalla niin hallituksessa kuin oppositiossa ja olemme myös tukeneet hallitusta tässä erittäin tärkeässä sote uudistuksessa mutta nyt arvoisa pääministeri täytyy sanoa että olen kyllä erittäin huolestunut näistä viimeisistä käänteistä ja hallituksen linjauksesta julkisen sosiaali ja terveyspalvelutuotannon pakkoyhtiöittämisestä se on puhdas poliittinen valinta ja pelkään että tämä linjaus vaarantaa koko sote uudistuksen etenemisen olen itse parlamentaarisen työryhmän jäsen ja täytyy sanoa että en ole kyllä vakuuttunut lainkaan niistä perusteluista joilla sitä sitä on tuotu ja toinen keskeinen asia koko tämän uudistuksen lähtökohta on ollut integraatio myös tämä vertikaalinen integraatio perus ja erikoispalveluiden välillä ja ja nyt näyttää siltä

vastauspuheenvuoro

arvoisa puhemies huomaan että täällä hallituspuolueiden keskuudessa näyttää olevan suurta halua käyttää tämä aika historiankirjoitukseen ja siitä tappeluun mutta jos olen oikein katsonut niin entinen ministeri edustaja tuomioja pitää tuolla helsingin yliopistolla parhaillaan kansainvälistä historian ystävien seminaaria suosittelen sinne osallistumista täällä sen sijaan pitäisi puhua siitä miten tätä suomea ja siinä tilanne on se että emme ole siitä eri mieltä pitääkö tehdä uudistuksia kyllä me kannatamme uudistuksia mutta me olemme huolissamme siitä suunnasta jonka te haluatte esittää ainoana vaihtoehtona ja jos teidän kanssanne on eri mieltä ja kyseenalaistaa tämän yhtiöittämisvimman tai savonlinnan opettajankoulutuksen lakkautuksen niin sitten saakin tämmöisen sadan vuoden historiallisen lastin miten on epäonnistunut ideologisesti liittykää demareihin jos haluatte osallistua sdpn ideologiseen keskusteluun vartiainen tulkaa takaisin

kyllähän tässä paperissa tietenkin on aika paljonkin sellaista asiaa mitä ei ihan mielellään lue mitä hallitusohjelmassa on mutta on siellä jotakin hyvääkin siellä pyritään ihan aidosti purkamaan sellaisia rakenteita mitä meillä on rakennettu tähän maahan kuten kannustinloukut niitä ei kukaan rakentanut tahallisesti mutta ne tulivat sinne ikään kuin varkain nyt siellä on semmoisia asioita missä pyritään näistä pääsemään pois muun muassa työttömyysetuuksien käyttötarkoituksien laajentaminen on sellainen kun alueellista liikkuvuutta edistetään niin ihmiset pääsevät liikkumaan paremmin

tätä maata eteenpäin kyllä täältä löytyy niitä hyviä asioita ja minun mielestäni meidän kannattaisi yhdessä tukea niitä jotka ovat hyviä ja joihin me pystymme vaikuttamaan

arvoisa puhemies nyt on uudistusten yhteisen vastuun ja yhteisen ponnistelun aika kun tätä välikysymyskeskustelua seuraa niin tämä ei ole kyllä ollut kunniaksi eduskunnalle eikä päätöksentekojärjestelmälle olen tottunut pitämään sdptä yhteistyöpuolueena ja valtionhoitajapuolueena siksi minä ihmettelen tätä kysymyksen esittämistapaa ja sävyä kun kuuntelin tätä ensimmäistä puheenvuoroa niin se sisälsi mielestäni enemmän

arvoisa herra puhemies ensin ryhmäpuheenvuorojen kohdalla minusta että sdp on ollut pääministeripuolueena hirvittävän kauan aikaa sitten koska tuntui että kaikki mitä on tapahtunut on sdp johtoista mutta ehkä muilla on toisenlainen historian näkemys tässä iso kuva on se että hyvinvointivaltion lähtökohtia halutaan toisenlaisiksi esimerkki on tästä vaikka tämä sote puoli koska nyt tällä mallilla asetetaan markkinaehtoiset jopa parempaan asemaan palveluiden tuottajina siitä syystä että ne tulevat samalle viivalle ja sen jälkeen vielä maakunnat määrittävät kuinka paljon pitää antaa yksityiselle puolelle joka tapauksessa tämä on iso periaatteellinen muutos samalla tavalla kuin se kun täällä on viitattu että kunnat ovat yhtiöittäneet kunnissahan on koko ajan ongelma siitä mitenkä hallinnoidaan mitenkä johdetaan demokraattisesti näitä yhtiöitä

tässä keskustelussa ja tämän viikon aikana on annettu ymmärtää että nyt hallitus myy kaiken myy halvalla ja myy panamaan kuitenkin kun etsin tuollaisen taulukon mitä on näytetty niin tässä näkyy millä tavalla on myyty sosialidemokraattien ollessa pääministeripuolueena on myyty lähes kymmenellä miljardilla valtion omaisuutta keskusta ja kokoomus siellä häntää pitävät sosialidemokraattien aikana nämä rahat menivät valtion budjetin tilkkeeksi nyt olen ymmärtänyt että nämä laitetaan tuottamaan uutta hyvää uusia työpaikkoja ja kasvua ja kysyisin teiltä arvoisa pääministeri kumpaa te pidätte parempana suuntana suomelle

arvoisa herra puhemies kun tätä keskustelua on seurannut on ihmetellyt sitä että joka tapauksessa emme vielä ole ainakaan tässä talossa kaikilta osin ymmärtäneet suomen tilannetta kaikki luvut mitkä me olemme nähneet niin oppositiossa kuin hallituspuolueissa emme ole niitä varmasti opposition taholta ehkä niin hyvin selittäneet kertovat että totuus on se että suomen talous on huonossa kunnossa ja sen parantaminen pitää pitää ottaa todesta pääministeri on tehnyt monia monia hyviä avauksia ja esityksiä niitä on jatkettava empimättä epäilemättä koska se toinen vaihtoehto mikä suomella on edessä on todella huono sille tielle ei pidä lähteä meidän on löydettävä uutta työtä pantava tase töihin niin kuin pääministeri on monta kertaa sanonut mutta keskinäisellä riitelyllä ja

puheenvuoroilla emme saavuta mitään muuta kuin riitaa ja toraa ja se ei ole tässä tilanteessa mikään ratkaisu

puhemies harmi että

arvostamani edustaja tölli nyt kerkisi poistua minusta hänen puheenvuorostaan kuulsi valitettavasti se sama ilmiö mitä tässä koko keskustelussa on ollut ikään kuin se että nostaa epäoikeudenmukaisiksi ja huonoiksi asioiksi koettuja asioita johtaa siihen että on ilkeä ei ymmärrä mitään ei halua tehdä yhteistyötä minä olen ymmärtänyt näin että pääministeri sipilä on myöskin täällä todennut näitten leikkausten jotka kohdistuvat työttömiin ikäihmisiin lapsiperheisiin koulutukseen huonoja leikkauksia hän on todennut nämä asiat täällä me me haluamme että näitä asioita ei tehtäisi sillä tavalla kuin hallitus tekee ja me olemme tarjonneet vaihtoehdon omassa vaihtoehtobudjetissamme minusta olisi järkevää ja tämän eduskunnan arvovallan kannalta erittäin tärkeätä se että kunnioittaisimme kuitenkin toistemme mielipiteitä kun halutaan suuntaa muuttaa suuntaan tai toiseen se tässä

arvoisa puhemies me olemme varmaan olleet pitkään yksimielisiä siitä että suomea pitää uudistaa mutta uudistamista ei ole pistetty toimeen tämä on se se ongelma ja ihan yksimielisillä päätöksillä me emme pääse eteenpäin sitten kahteen yksityiskohtaan ensinnäkin tähän valinnanvapauteen ja ja sote uudistukseen meillä oli kauhea häly syksyllä siitä ketkä järjestävät palvelut nyt me tiedämme maakunnat järjestävät ja niitä on kahdeksantoista kappaletta sitten talvella meillä oli kauhea häly siitä mitä kautta tulee rahoitus tuleeko maakuntavero nyt me se tehdään valtion kautta sitten meillä oli kova huoli siitä miten kiinteistöt järjestyvät koska on kysymys valtavasta kiinteistömassasta mikä siirtyy maakunnille nyt me tiedämme mitenkä se tehdään tällä hetkellä auki meillä on se miten suomen malli valinnanvapaudesta on nyt kova huoli tällä hetkellä päällä päällä mutta kohta me tiedämme senkin tässä olen miettinyt keskustelun aikana onko tämä oikea tapa nyt sitten tehdä tätä asiaa että me piirrämme prosessikaavion kerromme mitä päätetään milloinkin ja käymme keskustelua siinä välissä asioista toinen vaihtoehto olisi tietenkin se että me käymme keskustelua suljettujen ovien takana ja kerromme sitten että näin tämä koko homma muuten tehdään

tavan kannalla sitten tähän savonlinna asiaan edustaja turunen emme jätä savonlinnaa yksin katsomme yhdessä ratkaisua ja ja sen lähtökohtana täytyy olla se että että muutaman vuoden päästä savonlinna on tyytyväinen siihen että se tehty ratkaisu oli alueen elinvoiman kannalta parempi kuin se että roikumme vanhassa kiinni se on meille kaikille vaikea asia minun täytyy nyt kyllä oikaista se käsitys siitä etteikö opetusministeri olisi tässä tehnyt töitä sen eteen että tähän löytyy oikea ratkaisu olen itsekin käynyt monta monituista keskustelua yliopiston rehtorin ja yliopiston johdon kanssa ja tullut samaan lopputulokseen kuin opetusministeri rahoituksen keinoin emme pysty

pääministerin puheenvuoron johdosta edustajille niinistö heinäluoma adlercreuz ja sen jälkeen sitten opetusministeri eli edustaja niinistö ensimmäisenä yksi minuutti
arvoisa puhemies isäni on emeritus kasvatustieteen professori ja entinen laitoksen johtaja pienehkössä opettajankoulutuslaitoksessa ja vähän kuulosti pahalta että te pidätte vanhassa kiinni pitäytymisenä sitä että savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen kaltainen laitos voisi jatkossa jatkaa minusta se on väärä käsitys suomen koulutustarpeesta ja ja tälle opettajankoulutuslaitokselle on paikka myös kasvatuksellisesti

silloin on on kysymys siitä miten opetusministeriö varmistaa koko koulutuksen resurssit mutta puhutaan niistä uudistuksista vihreiden mielestä pitää tehdä uudistuksia mutta kysymys on siitä uudistetaanko työelämää ja sosiaaliturvaa sellaiseksi että se lisää ihmisten valinnanvapauksia vai rajoittaako se me kannatamme sitä että ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinta poistettaisiin se toisi yrittäjille ja työntekijöille ulkomailta mahdollisuuksia tulla suomeen luomaan lisää työtä perustulo lisäisi yritteliäisyyttä ja toimeliaisuutta me kannatamme sitä että elinkeinoja uudistetaan julkisilla investoinneilla ja avaamalla vaikka julkista dataa avoimeksi niin että saadaan digitalisaatiota energiaremonttia mutta kaikki nämä asiat meillä viipyvät ei tule ei tule

arvoisa pääministeri kun te toistuvasti sanotte että suomi on uudistamatta niin niin on kyllä pakko sanoa että viimeisten kolmentoista vuoden aikana yhdeksän vuotta meillä on ollut keskustalainen pääministeri yhdeksän vuotta ollut keskustalainen pääministeri neljä vuotta ollut kokoomuslainen pääministeri tämän jälkeen toivon että tämä voisi jäädä tähän tämä osio että mitä on tapahtunut tai jäänyt tapahtumatta koska vastuutkin kyllä löytyvät ja jokainen joka ajattelee löytää että vastuullisia on aika paljon ja iso osa on myös tällä hetkellä hallituksessa

me pelkäämme että seuraavaksi te tulette vetoamaan myös sosiaali ja terveyspalveluissa ettei näihin osakeyhtiöihin voida vaikuttaa että kun osakeyhtiöllä raha loppuu niin sitten sen pitää lopettaa palvelut ja erityisesti syrjäseuduilla te ajatte markkinayhteiskuntaa erittäin lujasti lävitse ja sitä valtakirjaa suomalaiset eivät ole teille antaneet

värderade talman ministeri sipilä sanoi tuossa alkupuheenvuorossaan että sote etenee kuin juna tämä jostain syystä ei rauhoita minua kovinkaan paljon tietenkin riippuen siitä minkä hallituksen joukkoliikennepolitiikkaa vastaan tätä peilataan edustaja tolppanen sanoi että liikkuvuutta työn perään parannetaan isossa osassa suomea varsinkin uuttamaata tilanne on lähinnä päinvastainen hallituksella on ohjelmassaan strateginen tavoite seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteesta tämä on hyvä ja oikea tavoite ministerit grahn laasonen ja toivakka tekivät suoraan tähän liittyen hyvän kaivatun ja tärkeän aloitteen vanhempainvapaan ja kotihoidon tuen uudistamisesta se tyrmättiin suoraan hallituksen sisältä ei siksi että se olisi strategisen tavoitteen vastaista vaan siksi että siitä ei ole kirjaimellista mekaanista kirjausta nyt työskentelyn helpottamiseksi voisiko hallitus tehdä listan siitä mitkä toimenpiteet ovat sallittuja ja mitkä eivät sallittuja tämän seitsemänkymmenenkahden prosentin tavoitteen saavuttamiseksi
ministeri grahn laasonen paikan päältä yksi minuutti
arvoisa puhemies toivoin ettei tarvitsisi muistutella menneistä mutta palaan kuitenkin siihen että että sdpn opetusministerin jukka gustafssonin aikakaudella ajettiin alas hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos eli laitetaanko nyt täällä edustaja gustafsson tilille siitä miksi te ette tehnyt

näin kävi haluan oikaista käsityksen edustaja niinistön puheenvuorosta opettajankoulutuksen määrä ei vähene tämän myötä itse asiassa näissä tulossopimusneuvotteluissa joita yliopistojen kanssa nyt käydään pyrimme erityisesti lisäämään yliopistossa koulutettavien lastentarhanopettajien määrää voidaksemme nostaa

näen asian sillä tavalla että hämeenlinnan ja savonlinnan vertaaminen ja asettaminen nyt jotenkin vastakkain ei ole perusteltua valitsin itse asiassa sellaisen toimintatavan siinä kun nyt olen tamperelainen että en nähnyt olevan tarvetta tähän asiaan puuttua olen edelleen objektiivisesti sitä mieltä että tämän rinnastaminen savonlinnaan ei ei ole paikallaan

herra puhemies on ollut kyllä hyvin järkyttävää kuunnella hallituksen käsienpesuoperaatiota näiden koulutus ja tutkimusleikkausten suhteen ensin te leikkaatte yliopistoilta satoja miljoonia euroja te leikkaatte enemmän kuin yksikään toinen hallitus itsenäisen suomen aikana sen jälkeen te valittelette ja pahoittelette sitä että yliopisto hakee joitain säästökohteita uskotteko te että itä suomen yliopisto olisi kajonnut tähän maineikkaaseen perinteiseen opettajankoulutuslaitokseen ellei sen olisi pakko hakea säästöjä jostakin

opetusministerin ei ole hyvä enää mennä ohjeistamaan mitä sopii leikata ja mitä ei yliopistojen autonomia tarkoittaa sitä että yliopistot yliopistolain puitteissa etsivät niitä säästökohteita joista ne voivat säästää ilman että

puhemies väistämättä arvoisat sosialidemokraatit tällainen keskustelu on myös kuin ripillä käynti kaikki vanhat synnit kaivetaan kun aihetta on teillä tuntuu vähän olevan tässä valikoiva historiallinen muisti joten sitä täytyy vielä virkistää edustaja rinne kritisoi hallituksen toimia myyntiohjelmaksi tässä omistajaohjauksessa ja se tuli myös tässä välikysymyksessä esille vaikka nimenomaan sdp ansioitunut kansallisomaisuuden myynnissä te menitte sen taakse että ei ollut pääministeri meillä no pääministeri lipposen hallituksen aikana omistajaohjauksesta vastasi muun muassa edustaja tuomioja yksityistäminen tarkoittaa valtion omaisuuden myyntiä lipposen toisessa hallituksessa siinä tehtiin suomen ennätys kuusi pilkku kahdeksan miljardia euroa yksityistettiin valtion omaisuutta ja vielä vasemmistoliiton myötävaikutuksella eli tämäkö on se sosialidemokraattien linja täällä puhutaan toista aikaisemmin tehtiin toista

arvoisa puhemies suomalaisen yhteiskunnan kiistattomia saavutuksia ei olisi ikinä saatu aikaan itsekkyydellä ahneudella syrjimisellä ylimielisyydellä tai välinpitämättömyydellä valitettavasti täällä salissa on tänään ollut tämänkaltaista henkeä todella surullista kuunneltavaa hallituspuolueiden edustajilta ei ole pelottelua kun me toteamme että massiiviset leikkaukset suomen arvokkaimmasta pääomasta eli koulutuksesta ovat olleet hätkähdyttäviä me emme ole ainoita jotka ovat tätä mieltä esimerkiksi jorma ollila on antanut hallitukselle pyyhkeitä tästä samasta asiasta on selvää että kun maailma muuttuu yhä kiihtyvämpää tahtia on myös suomen muututtava pärjätäkseen mutta nyt hallitus on avaamassa suomen sepposen selälleen monikansallisten yritysten temmellyskentäksi ja harvojen kohtuuttoman voitontavoittelun välineeksi enkä usko että ennen viime vaaleja kukaan kansalainen tällaista tilasi ja tällaista halusi

välikysymyksen loppuehdotus oli että hallituksella ei ole mandaattia toimiinsa ja että tämä ei ole demokratian mukaista minun mielestäni vaalitulos on vahvistettu ajat sitten ja kaikki hallituspuolueet lupasivat juuri näin mitä on nyt tehty uudistaa suomea ja saada suomi uudelleen käyntiin ja nyt sitä tehdään puhemies mitä tulee savonlinnan on erittäin ikävä päätös sen lakkauttamisesta mutta kuitenkin pitää todeta että hallitus lupasi lisärahoituksen se lupasi muita erityistoimia savonlinnan opettajankoulutuslaitokselle mitä teki sen hallitus ylimielisyydessään ilmoitti ensin että se ei ole kuullutkaan tällaisesta lisärahoituksesta sen jälkeen kun joutui tunnustamaan että semmoinen on luvattu sanoi että mikään raha ei riitä pelastamaan savonlinnaa käsittämätöntä siinä mielessä meidän kaikkien kannattaa kiinnittää huomiota siihen minkälaisia henkilöitä me valitsemme kunkin yliopiston hallintoon ja hallitukseen on selvää niin kuin pääministeri totesi täällä että savonlinnaa ei jätetä yksin ja se on ihan näin ei saa jättää yksin tällaisessa tilanteessa joka on nyt on kohdattu mutta vastuuta on myös

rouva puhemies on erittäin hyvä että edustaja leppä otti tämän mandaatin esiin onko saatu valtakirja kansalta tehdä näitä uudistuksia yhtiöittää tiet muuttaa suomen teillä liikkuminen maksulliseksi tai vapauttaa taksiliikenne onko teillä edes oman puolueenne mandaattia nimittäin edustaja kulmuni lapista totesi suunnitelmista on kieltämättä erikoista että ministeri nyt esittää päinvastaista kuin keskustan puoluekokouksessa on demokraattisesti päätetty arvoisa pääministeri onko teillä edes oman puolueenne mandaattia ajaa näitä uudistuksia mutta vielä mitä tulee tähän savonlinnaan niin nyt on käynyt selväksi että hallitus ei ota vastuuta tästä asiasta vaikka teillä olisi kaikki mahdollisuudet ja työkalut itse asiassa äskeisessä puheenvuorossa sipilähän totesi että hän on käynyt tämän asian läpi ja todennut että asia saa olla näin lopputulos on se että te petitte savonlinnan tämä on osoitus siitä että kun te asetatte vastakkain markkinat ja leikkauspolitiikan tai aluekehityksen te valitsette markkinat ja petätte alueen ihmiset te petitte

arvoisa puhemies tästä savonlinnasta kaksi asiaa siis paras kompromissihan olisi se että yliopistojen tulosohjausjärjestelmää rahoitusmallia uudistettaisiin niin nyt kun tänä keväänä niitä neuvotteluja käydään että sen sisällä olisi paremmin tämäntyyppiset erityistehtävät niin kuin alueellisesti sijoittuva opettajankoulutuslaitos ja silloin saataisiin pitkäjänteinen rahoitus tällaisesta valmiudesta en ole opetusministeriöstä kuullut ja tätä itä suomen yliopisto olisi halunnut

puhemies kun edustaja leppä tässä totesi että hallitus ei ole pettänyt lupauksiaan niin ei voi olla siihen puuttumatta valitettavasti jokainen hallituspuolue on pettänyt sen koulutuslupauksensa joka ikinen teistä lupasi ennen vaaleja että koulutuksesta ei leikata ja nyt tiedetään missä ollaan ja tiedetään myös että ovat erittäin haasteellisessa tilanteessa helsingin yliopistolta lähtee ehkä tuhat henkilöä itse olen tällä viikolla keskustellut tutkijoitten ja opettajien kanssa ja ja he ovat erittäin huolissaan ja nyt on näköpiirissä myös se että ne nuoret tutkijat joilla olisi hyvä tulevaisuus myös suomessa jos heille annettaisiin mahdollisuus lähtevät ja kysyvät mihin maahan kannattaa lähteä tälle meidän on tehtävä jotain ja toivon että hallitus peruisi

aihe nyt kuitenkin on suomen suunta ymmärrän että sinne alle voi voi ottaa ihan mitä tahansa mutta kyllähän se se suomen suunta riippuu siitä mikä meidän työllisyyskehityksemme on siinä ei ole aiemmin pärjätty se on fakta se on täällä moneen kertaan käyty läpi niitä satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa aikaan meidän

on se sitten koulutusta terveydenhoitoa on se yhtiöitetty tai ei ole yhtiöitetty tai ollaan tehty mitä hyvänsä tulee isoja vaikeuksia se on se kaiken ydin ja siinä pitää onnistua ja siinä hallitus on ottanut aivan oikean linjan ja johdonmukaisen tavoitteen mutta hallitus ei onnistu siinä yksin se tarvitsee myös yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa se tarvitsee sitä että yrittäjät ovat valmiita investoimaan ja se tarvitsee sitä yhdessä tekemisen henkeä jota tästäkin salista toivoisi enemmän

rouva puhemies satonen osui naulan kantaan työllisyys on tärkeä asia meillä on lähes puoli miljoonaa työtöntä ja pitkäaikaistyöttömiä satakaksikymmentäkaksituhatta kahdenkymmenentuhannen enemmän kuin viime vuonna ja mitä hallitus tekee työllisyyden hoito on täysin laiminlyöty työllisyysmäärärahoja leikataan yliopistojen henkilökuntaa irtisanotaan ja työehtoihin tehdään jatkuvasti esityksiä heikennyksistä eli hallituksen omat toimet ja onnistuminen ovat kiinni täysin siitä miten työmarkkinaratkaisu syntyy tässä maassa työttömät eivät tarvitse keppiä he tarvitsevat töitä sitten vielä yritätte pakottaa ihmiset ilmaistyöhön kyllä sen näkee työnäytteen osalta viikossa osaako ihminen vai ei ei tarvitse neljää kuukautta sitä varten tämä tiedetään jo ilman mitään selvityksiäkin

on monella tavalla hieno maa ja meidän päättäjien tehtävänä on totta kai omalla vahtivuorollamme sitä vaalia ja kehittää hallitusti ja vastuullisesti niin että ajattelemme kaikkien suomalaisten etua ja kaikkien alueitten etua pääministeri sipilä olette usein sanonut että johdatte hallitusta kuin yritystä mutta minusta on tärkeää kun puhumme suomen suunnasta huomata ja pysähtyä sen ääreen että suomi ei ole vaan suomi on yhteiskunta ja yhteiskunnassa täytyy olla myös muita arvoja kuin markkinat nyt näyttää siltä että joka kerta kun hallitus tekee valinnan se tekee sen markkinaintressi edellä tätä hallitusta ei ohjaa sosiaalipolitiikan intressi vaan markkinaintressi ei aluepolitiikan intressi vaan markkinaintressi ja tästä me olemme huolissamme te ette puhunut tästä ennen vaaleja ettekä ole saanut tälle valtakirjaa tällaista yhtiöittämisvimmaa ei ole tässä mittakaavassa nähty missään muussa maassa ei varsinkaan muissa pohjoismaissa edeltävät sukupolvet ovat rakentaneet pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan älkää te muuttako suomen suuntaa markkinavoimien temmellyskentäksi

ensinnäkin on todettava että yleensä koen välikysymykset ja keskustelut relevanteiksi ja eteenpäin vieviksi osin jopa yhteisymmärrystä lisääviksi nyt tuntuu siltä että synkkyys on tiivistynyt tähän tähän saliin tietysti niitä alun ryhmäpuheenvuoroja lukuun ottamatta pakko on kyllä muistuttaa että tässä vaikeassa tilanteessa ja siitä huolimatta hallitus on kyllä kyennyt moniin eri uudistuksiin ja parannuksiin kun puhutaan omaishoitajuudesta ja perheittenkään tilanne ei ole niin synkkä kuin täällä annetaan ymmärtää ja myöskin naisten työmarkkina asemaa ollaan parannettu

puhemies kiitän edustaja anderssonia joka on myös yrittänyt saada täällä nyt vastausta tähän kysymykseen kolmas kerta toivon mukaan toden sanoo voisiko opetusministeri grahn laasonen vastata niihin huhuihin mitä liikkuu tällä hetkellä että yhtiöittämistä halutaan myöskin tuonne ammatillisen koulutuksen puolelle ja valtion vahvaa ohjausta kristillisdemokraatteja erityisesti huolestuttaa tässä se ollaanko nyt sitten paikallisen työelämän koulutustarpeet kenties sivuuttamassa esimerkiksi siinä paikallisten yhteyksien luomisessa mikä on onnistunut erinomaisen hyvin yritysten kanssa siellä esimerkiksi vaikka ylä savossa on saatu metallipuolen ammatillista ammatillista koulutusta kehitettyä yhteistyössä alan pörssiyhtiö ponssen kanssa ja sinne on luotu hyviä koulutuspolkuja jotka tällä hetkellä ovat sentyyppisiä että muuallakin suomessa niitä katsotaan tämäntyyppisten koulutusyhteistyöasioitten ja alueellisen ja paikallisen tuntemuksen hyödyntäminen on tässä nyt myöskin vaarassa ja sen takia olisi tärkeätä tietää onko tämä yhtiöittäminen ja valtion vahva ohjaus tulossa nyt myöskin sitten sinne koulutusreformin puolelle ammatillisessa koulutuksessa

puhemies täällä on tänään puhuttu paljon hallituksen ideologisesta tavoitteesta yhtiöittää ja oppositio on halunnut vastauksia kysymyksiin siitä miksi hallitus ajaa nimenomaan tätä yhtiömuotoa niin voimakkaasti sekä meidän hyvinvointipalveluihin että meidän yhteiskunnan perusinfrastruktuuriin itse näen että nämä kysymykset kuten tämä välikysymyskin kumpuavat nimenomaan siitä että näin isoista perustavanlaatuisista muutoksista meidän hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteisiin ei puhuttu mitään vaalien alla

minusta kertoo tämän hallituksen arvopohjan ja politiikan heikkoudesta hyvin paljon se että tehtyjä arvovalintoja tehtyjä poliittisia linjaratkaisuja perustellaan muiden hallitusten ja poliittisten toimijoiden tekemillä virheillä
otetaan muutama vastauspuheenvuoro vielä tähän ja sen jälkeen ministerit voivat vastata

arvoisa puhemies suomi ei voi kilpailla työn hinnalla maailmanmarkkinoilla mutta me pärjäämme kilpailussa tiedolla taidolla ja osaamisella sekä kehittämis ja innovaatiotoiminnalla hallituksen pitäisi käynnistää toimia uuden työn löytämiseksi mutta mitäpä hallitus tekee toimii ihan päinvastoin eli vähentää koulutukseen tieteeseen sekä tutkimus kehittämis ja innovaatiotoimintaan suunnattua rahoitusta tutkimuksella edistetään innovaatioita joiden avulla on mahdollista saada uusia tuotteita maailmanmarkkinoille erityisen huolestuttavaa tästä näkökulmasta on muun muassa tekesin rahoituksen ja suomen akatemian tutkijalähtöiseen perustutkimukseen suunnatun rahoituksen huomattava vähentäminen rahoituksen vähentäminen tarkoittaa käytännössä että moni innovaatio jää syntymättä kehittymättä ja tuotteistamatta ja eikö tämä ole hallituksen tavoitteiden vastaista toimintaa
mikkonen ja sen jälkeen ministeri grahn laasonen arvoisa
puheenjohtaja hallituksen keino uudistuksiin näyttää vahvasti olevan yhtiöittäminen yhtiöittämisessä ongelma tulee siinä että osakeyhtiölaki on suunniteltu yritysmaailmaan ja markkinoiden ehdoille yhtiöiden tarkoitus on tuottaa voittoa omistajilleen se ei huomioi kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei

omistajansa etua kokonaisuudessaan vain sen yhtiön osalta ja yhtiöiden päätöksenteko on piilossa edustaja leppä totesi tässä että yliopistojen suhteen olisi kannattanut miettiä keitä hallitukseen valittiin valittiin

keitä valitsemme hallitukseen ovat kyllä yhteiskunnan keinot aivan liian kapeat tämä sama ongelma on myös kunnissa aiotteko pääministeri miettiä miten uudistaa osakeyhtiölakia niin että se huomioisi sellaiset yhtiöt jotka ovat täysin julkisen

missään lue että se on osakeyhtiö se voi olla vaikka osuuskunta ja osuuskuntalaissa esimerkiksi osuuskunnan tehtävänä on tuottaa etua jäsenilleen se voi olla erittäin tehokas työkalu juuri näissä yhteiskunnallisissa palveluissa erittäin hyvä ja hyväksi todettu työkalu ei sitä ole määritelty että se olisi osakeyhtiö kaikkein tärkein tehtävä on ilman muuta tämä työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin jos me olisimme nyt siellä näitä ikäviä keskusteluja ei tälläkään hetkellä käytäisi ja jos emme onnistu siinä näitä ikäviä keskusteluja käydään vielä neljän vuoden päästäkin tässä salissa tämä on ehdottomasti se meidän

nyt ollaan siinä vaiheessa toivottavasti päästään eteenpäin edustaja katainen kysyi että missä siellä mennään ensimmäiset ovat jo solmineet sopimuksen ja sillä tavalla siellä ovat päänavaajat jo olemassa mistä mistä kiitos näille parille ensimmäiselle järjestölle jotka ovat maaliin jo päässeet tässä pitää olla meidän kaikkien fokus ja samaan aikaan meidän pitää rohkeasti uudistaa yhteiskunnan palveluja täällä jotkut edustajat viittasivat edelleenkin historiaan ja siihen että keskustakin on ollut ollut päättämässä näistä asioista se on totta omassa puheenvuorossani mielestäni sanoin että kaikkien meidän täytyy katsoa peiliin siinä jos ei ole tehty ajoissa niitä uudistuksia se pitää meidän rehellisesti myöntää että näin on tapahtunut että emme ole uudistaneet yhteiskuntaamme riittävän nopeasti koska tilanne on tämä että nyt kahdeksatta vuotta peräkkäin

jakso tulee olemaan ainakin kolmetoista vuotta ja sekin edellyttää sitä että tässä työllisyysasteen nostamisessa onnistumme edes osittain tämä olkoon se yhteinen ja suurin tehtävämme

erittäin hyvä puheenvuoro pääministeriltä minustakin on järkeä siinä ja tärkeää se että katsotaan eteenpäin asioissa vähemmän peruutuspeiliin meillä on kaikilla puolueilla omat ristimme tässä suhteessa mutta tällä on ollut tarkoitus avata keskustelua siitä että me sosialidemokraatit hallituksen politiikan suomea väärään suuntaan vievänä siis ei sen takia että haluaisimme olla eri mieltä vaan siitä syystä että me me näemme aidosti että hallituksen politiikka johtaa suomea väärään suuntaan meidän arviomme mukaan hallitus ei saanut tälle tälle vaihtoehdolle jota nyt viedään eteenpäin vaaleissa valtakirjaa kansalaisilta te ikään kuin vaalien jälkeen rakensitte tämän politiikan sisällön joka on epäoikeudenmukainen niin kuin te olette myöntäneet leikkauspolitiikan epäoikeudenmukainen koulutuspolitiikassa eikä järkeväkään koulutuspolitiikassa tässä suhteessa me haastamme nyt hallitusta uuden suunnan hakemiseen me olemme tuoneet vaihtoehtoja teille

arvoisa puhemies tavoitteena on rakentaa uutta osaamista suomeen ja vahvempaa koulutusjärjestelmää tietenkin taloudellinen niukkuus ja ja resurssitilanne aiheuttaa siihen ylimääräisen ison haasteen mutta yhteistyöstä kertoo se että meillä on tällä hetkellä yliopistojen kanssa käynnissä sopimusneuvottelut kun edustaja niinistö epäili onko halukkuutta yliopistoissa lisätä yliopistokoulutettujen lastentarhanopettajien koulutusmääriä pysyvästi ja tuntuvasti niin tässä vaiheessa neuvotteluja näyttää siltä että tätä halukkuutta on paljon ollut eli pyrimme vahvistamaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa sillä että tulevaisuudessa meillä olisi enemmän yliopistoissa koulutettuja lastentarhanopettajia ja että pystyisimme vastaamaan tällä hetkellä olevaan lastentarhanopettajapulaan joka on erityisen akuutti erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla ammatillisen koulutuksen reformi on hallituksen koulutusreformeista suurin se on suuri lainsäädännöllinen ponnistus jota rakennetaan tällä hetkellä opetus ja kulttuuriministeriössä innostuneessa tunnelmassa siitä syystä että me olemme saaneet tähän hyvin ammatillisen koulutuksen mukaan myöskin elinkeinoelämä tulevaisuuden työelämä on tästä hyvin kiinnostunut yksi tavoite siinä reformissa monien muiden joukossa on se että rakennetaan vahvempia yhteyksiä siellä alueella elinkeinoelämän eli tulevaisuuden työnantajien kanssa paikallisella tasolla rakennetaan sille alueelle elinvoimaa koulutetun henkilökunnan koulutettujen osaajien kautta tällä hetkellä jo ammatillisen koulutuksen toimijoista merkittävä osa toimii yksityisessä toimintamuodossa voittoa tavoittelemattomasti se on aivan tavallista ja ja tänä päivänä ihan arkipäiväistä ja tietysti tähän liittyen harkitaan tällä hetkellä eri puolilla suomea missä muodossa halutaan jatkossa toimia ja siinä on monia etuja hallitus ei ole tehnyt tämän reformin yksityiskohtiin vielä kaikkia linjauksia valmiiksi eli tulemme keskustelemaan niistä kun virkamiesvalmistelu edistyy hyvin on menty opetus ja kulttuuriministeriön

näen että tämäntyyppinen rakenteellinen uudistaminen mitä tässä tavoitellaan osaamisen ja alueiden vahvuuksien vahvistaminen ja alueiden osaamistarpeisiin vastaaminen on se tapa jolla jolla haluamme tehdä näitä koulutukseen kohdistuvia reformeja kiitän muutenkin tästä keskustelusta vaikka se välillä laineita saikin niin on hyvä että koulutuskysymykset kiinnostavat uskon että tulevina vuosina tulemme niissä vielä monta kertaa ja erityisesti toivon tietysti että saisimme näihin meidän uudistusajatuksiimme teiltä uutta virtaa

yksittäisen edustajan tai yksittäisen ministerin toive on varmaan näiltäkin osin täysin turha mutta sanonpa kuitenkin ääneen jos jotakin voi toivoa niin sitä että kunnioittaisimme toinen toistemme mielipiteitä jos jotakin voi toivoa niin sen lisäksi että puhutaan myös kuunnellaan sosiaali ja terveydenhuollon muutoksessa ensinnäkään osakeyhtiö ei ole synonyymi yhtiöittämiselle yhtiöittäminen voi olla muutakin toisekseen valinnanvapaus ei ole synonyymi kilpailuttamiselle sen suomen ollaan rakentamassa ja jonka tulee olla sellainen jossa meidän rahat tulevat riittämään sen tulee olla sellainen missä ne toimijat jotka ovat palvelutuottajina sitoutuvat kantavat vastuuta heillä on oma roolinsa mutta kilpailuttaminen on jotakin aivan muuta meillä julkinen valta vastaa jatkossakin siitä että niin taajamissa kaupungeissa ympäristökunnissa kuin hieman etäämmällä maakuntakeskuksesta palvelut ovat saatavilla julkinen valta vastaa täällä sosialidemokraatit kysyivät miten vesantolaisten lääkäripalvelut vesantolaisten lääkäripalvelut ovat yhtäältä toki riippuvaisia siitä millainen lainsäädäntö tulee toisaalta yhtä riippuvaisia siitä mitä maakunnassa tapahtuu millä tavalla ja kuinka aktiivisesti siellä tällä hetkellä rakennetaan kuntarajariippumatonta palveluverkkoa aivan avainasema miten maakunnassa rakennetaan kuntarajariippumatonta palveluverkkoa demokratia on tärkeä asia mikä on demokraattinen päätöksenteko jatkossa sote palveluissa meille tulee vaaleilla valitut toimijat jotka vastaavat siitä että julkisen vallan tehtävää käytettäessä huolehditaan että palvelut ovat saatavilla tulee asiakirja jonka nimi on palvelustrategia se on asiakirja jolla tulee olemaan ratkaiseva merkitys siinä millä tavalla ne palvelut syntyvät ja rakentuvat monta kommentoitavaa asiaa mutta arvoisa rouva puhemies tähän päivystyksen kokonaisuuteen tällä huomenna tulevat julki terveydenhuoltolain muutokset ja kolmen asetuksen muutokset siitä miten päivystyksen kokonaisuus on tarkoitus tässä maassa rakentaa ydinasia on se että kiireellistä hoitoa tarvittaessa sen saa niin suomen kuin ruotsinkin kielellä olennaista on se että se palvelu on saavutettavissa niin että päivystyspisteessä todella tapahtuu se mitä luvataan yksi olennainen asia tulee olemaan se että tämä lainsäädäntösäännöskokonaisuus lähtee huomenna huom lausuntokierrokselle joka tulee olemaan noin neljän kuukauden mittainen jona aikana toivon ministerinä että saan alueelliset esitykset siitä miten tuo päivystyksen kokonaisuus rakennetaan esimerkiksi ruotsinkielisellä pohjanmaalla

on paljon keskusteltu siitä onko ollut puhetta aikaisemmin yhtiöittämisestä onko mandaattia aikaisemmilla kausilla ja myös vaalien alla on ollut keskustelua valtion infra oystä karhu oystä remontti oystä ja erilaisista malleista jotka ovat syntyneet juuri siksi että on ollut huolenaihetta siitä miten yhteiskunnassa turvataan kyky investoida puhutaan sitten homekouluista infrasta tai muista keskeisistä ratkaisuista

parempaa hallintotapaa sillä voidaan myöskin saavuttaa se että kun tulot ja menot kohdentuvat suoraan niin silloin on myöskin mahdollista huolehtia siitä että saadaan myös muita rahoittajia mukaan ja pystytään myöskin hyödyntämään täysimittaisesti eun mahdollistamia instrumentteja investointeihin joita suomessa tällä hetkellä pystytään vain vajavaisesti hyödyntämään samalla voidaan myöskin määritellä minkälainen yhtiö on se voi olla erilaisissa muodoissa kuten tässä on mainittu se voi olla osuuskunta se voi olla osakeyhtiö se voi olla kommandiittiyhtiö samalla voidaan myös määritellä onko yhtiö yleishyödyllinen vai se erityistehtäväyhtiö miten siihen vaikuttaa lainsäädäntö paljonko siihen vaikuttaa regulaatio ja miten siihen voidaan myöskin vaikuttaa demokraattisessa päätöksenteossa miten omistajaohjaus rakennetaan ja mitkä ovat ne keinot joilla sitten ohjelmaa yhtiölle rakennetaan yhteisellä päätöksenteolla

nykyisestä väyläomaisuudesta ensinnäkin on kysymys miten sitä tulisi hyödyntää millainen logistinen suomi olisi tulevaisuudessa miten me suhtaudumme arktiseen miten me suhtaudumme kiinteisiin yhteyksiin manner eurooppaan miten me kytkemme itäisen ja läntisen rajamme ja millä tavalla me huolehdimme että meidän vientimme ja tuontimme pystytään aidosti turvaamaan kilpailukykyisesti meidän elinkeinoelämälle miten lisätään turvallisuutta tien päällä ja väylillä ja millä tavalla huolehditaan työssäkäyntialueiden kasvusta mutta ilman että meillä on rinnakkain kehitteillä myöskin rahoitusinstrumentteja nämä suunnitelmat jäävät vain haaveiksi ja siksi on tärkeätä että rinnakkain toteutamme useampaa pohdintaa tämä kaiken kaikkiaan vienee yhteensä vuoden kaikkia ratkaisuja mutta tarvitsemme paljon osaamista ja sitä varten haluamme käydä siitä myös avointa keskustelua
jatkamme debattia noin puolen tunnin ajan vielä

arvoisa puhemies hallitus on muuttamassa yhteiskunnan rakenteita perustavanlaatuisesti enkä lainkaan pidä siitä vähättelevästä joka tässä salissa on vallinnut kun ollaan keskusteltu yhtiöittämisestä siitä mitä se tarkoittaa palveluiden ja demokratian näkökulmasta jokainen meistä ymmärtää että se on aivan eri asia omistaako tampereen kaupunki särkänniemi nimisen yhtiön kuin se että yhtiöitetään koko sosiaali ja terveyspalvelutuotanto siirretään se markkinaehtoiseksi markkinoiden armoille tehdään kaikesta palvelutuotannosta yhtiömuotoista

ei valitettavasti vaaleissa ollut sitä ääntä sillä näistä suunnitelmista ei silloin avoimesti kerrottu

on tosiaan mielenkiintoista että vaikka välikysymyksenhän pitäisi koskea istuvan hallituksen politiikkaa nyt me olemme kohta täällä käsittelemässä svinhufvudin ykköshallitusta sen tekemisiä ja tekemättä jättämisiä arvoisa pääministeri nostitte vastauksessanne esiin digitalisaation ja avoimen datan keinona turvata liikennepalveluiden saatavuus kaikkialla suomessa myös tulevaisuudessa ja yksityiskohtiin on tarkoitus palata liikennekaaren valmistelussa hyvä niin sillä digitalisaatio ja avoin data eivät suinkaan ole mitään taikasanoja jotka itsestään ratkaisevat nämä ongelmat esimerkiksi julkishallinnon liikennedataa on jo avattu vuosien ajan mutta avattuja tietovarantoja ei valitettavasti ole juuri hyödynnetty kaupallisten palveluiden kehittämiseen keskeiseksi haasteeksi liikenteen digitalisaatiolle onkin osoittautunut julkishallinnon tietovarantojen laatu ja saatavuus läheskään kaikki rekisterit eivät vielä käytä avoimia rakenteisia tiedostomuotoja saati sovellusrajapintoja kysynkin otetaanhan liikennekaaren valmistelussa sitten todella huomioon myös tämä liikenteen digitalisaatiolle välttämätön liikenteen tietovarantojen laatu ja saatavuus

sdpn esittämä välikysymys on ikään kuin ylileveä välikysymys koska siinä käsitellään sote asiat liikennekaaret valtion omistajapolitiikka koulutuspolitiikka ja kaikki leikkaukset en tiedä onko sdp sitä mieltä että nämä kaikki asiat ovat nyt yhtäkkiä menneet päälaelleen ja kaikessa on epäonnistuttu keskustan edustaja antti kurvinen esitti keskustan ryhmäpuheenvuoron ja siinä hän pyysi ministeri sanni grahn laasoselta tarkennusta näihin savonlinnan opettajankoulutuksen tilanteisiin oli valitettavaa että kokoomuksessa vedettiin siitä sellainen johtopäätös että siinä olisi arvosteltu nimenomaan kokoomusta mutta se asia oikeni se mistä me olemme täällä kaikki olleet yhtä mieltä on savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkautuminen voitaisiinkin yhteisesti muuttaa tämä päätöslauselmaesitys sellaiseksi että itä suomen yliopiston hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta ja pyytää että se palaa päiväjärjestykseen ja laitetaan muilta osin suomi yhteisesti kuntoon arvoisa

rouva puhemies en henkilökohtaisesti iloitse näistä hallituksen uudistuksista koska ne ovat tähän saakka tarkoittaneet vain leikkauksia pienituloisilta tästä suunnasta kertoo tälläkin viikolla tehty uusi päätös peräti sadankolmenkymmenenneljän miljoonan lisäleikkaus lääkekorvauksiin monet sairaat pohtivat varmasti eikö vuodenvaihteessa viidenkymmenen euron lisämaksu sairaalle riittänyt täällä on paljon keskusteltu myös sotesta ja sosialidemokraatit ovat esittäneet huolensa siitä että samaan aikaan kun palveluiden tarve kasvaa te leikkaatte kolme miljardia palveluista ja yhtiöittämisen kautta markkinaehtoistumisen kautta haette näitä säästöjä olemme esittäneet huolemme julkisten palveluiden rapautumisesta asiakasmaksujen nostosta ja lähipalveluiden turvaamisesta toivon ministeri rehula että te selkeästi ja faktoilla kerrotte että nämä huolet eivät pidä paikkaansa koska tällä hetkellä en ole saanut ainakaan näihin vastausta

arvoisa rouva puhemies sdp mainitsette täällä välikysymyksessä että ihminen unohtui minä olen kuitenkin hieman eri mieltä ja vastaan myös edellisen edustajan kysymykseen siitä että leikataanko leikataanko ja mitenkä paljon kaikilta leikataan esimerkiksi takuueläke on se jota vuoden kaksituhattakuusitoista alusta alkaen on korotettu sitä korotetaan myös vuodesta kaksituhattakahdeksantoista eteenpäin elikkä yksi iso asia etenee ja tällä on köyhyyttä vähentävä ja ennalta ehkäisevä vaikutus se on myös osa eurooppa politiikkaa meillä on eurooppa strategia jossa myös suomi on sitoutunut erilaisiin toimiin ja tämä asia on hyvin tärkeä ja se kannattaa täällä mainita niin monta kertaa että se varmasti menee perille elikkä tämä hallitus korotti takuueläkettä kaksi kertaa

puhemies edustaja rinne te perustelitte äsken tätä jättämäänne välikysymystä sillä että olette eri mieltä hallituksen valitsemista keinoista suomen ja suomalaisen hyvinvointivaltion pelastamiseksi on kuitenkin tunnustettava että sdp joutui oppositioon sen takia että eduskuntavaaleissa ihmiset halusivat muutosta politiikkaan teidän eivät vakuuttaneet teidän valtiovarain ja työministerienne jäljiltä suomessa kasvoivat vain työttömyys ja velka viime vaalikaudella tuli satatuhatta uutta työtöntä jos näin ei olisi tapahtunut sipilän hallituksen ei tarvitsisi tehdä näin monia kipeitä säästöjä

puhemies meillä on vailla normaalia työtä noin suurin piirtein kolmesataakolmekymmentätuhatta ihmistä tuolla työttömyysturvan piirissä joko ansio tai peruspäivärahan piirissä meillä on satakaksikymmentäkaksituhatta ihmistä jos oikein muistan

näiden pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut merkittävästi ja nopeasti tämän viimeisen vuoden aikana kun tämä hallitus on hallinnut

on erittäin tärkeä havainto että pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt ja sdp esittää että sdpn ohjelma pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi otettaisiin nopeasti käyttöön ja sitä kautta saataisiin pitkäaikaistyöttömyys hallintaan meillä on konkreettisia keinoja tästä eteenpäin sille miten korjataan tilannetta ihan kaikkia yksityiskohtia viime vaalikaudelta en muista tässä että mitä kaikkea tehtiin mutta paljon tehtiin tilanne saattaisi olla paljon pahempi tässä

arvoisa rouva puhemies uudistuksia tarvitaan se on täällä opposition puolellakin pakko myöntää että maailma kehittyy globaali yhteiskunta kehittyy meidän on pakko uudistua ja siinä mielessä hallituksen toimet ovat oikeita ratkaisuiltaan että hakevat uudistuksia mutta ainoa on se että he toistavat sitä samaa mitä on perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja terho kertoi siitä historiallisen kuvauksen joka kiteytyi minulle sellaisessa muodossa että jos naapuri lyö vaimoaan se antaa minulle oikeuden lyödä omaa vaimoani ja näin ei todellakaan voi olla meillä tulee jossain kriittinen raja tarkastella sitä missä leikkausten ja sopeutusten rajat menevät meidän pitää uudistaa koulutusta meidän pitää keskittyä siihen kuinka me sosiaali ja terveyspalveluja uudistamme mutta nyt latu on karannut väärään suuntaan ja siinä mielessä sdpn välikysymys on oikeutettu nyt pitää tämä väärälle ladulle hiihtäminen lopettaa oikaisua ei ole sillä siitä tulee

arvoisa rouva puhemies täytyy todeta että tässä debatissa kovin vähän on ministereitä paikalla että esitä tässä sitten kysymyksiä tai odota niihin vastauksia tuossa muutamaa ensimmäistä tuntia kuunnellessani totesin että meillä aikuisilla on kova huoli muun muassa koulukiusaamisesta ja siitä kuinka sitä suomessa on niin valtavasti nykyisellään ja kun olen tätä keskustelua kuullut niin olen todennut että esimerkki kasvattaa ja sen vuoksi ehkä meidän aikuisten kansanedustajienkin tulisi opetella tätä toisten kunnioittamista ja huolen kunnioittamista valitettavasti savonlinnan opettajankoulutuksen lakkautus on hyvä vaikkakin surullinen esimerkki siitä kuinka ihminen ja alueet unohtuvat kun tehokkuutta ja tuottavuutta haetaan tällaista aluepolitiikkaa ihmiset eivät vaaleissa hakeneet ja on surullista että täällä ministeri sanni grahn laasonenkin totesi ettei

arvoisa puhemies nyt on monessa puheenvuorossa puhuttu rakentavasta yhteistyöstä niin minä jotenkin luulen ja ymmärrän että tässä salissa joudutaan nytten kaikki menemään vähän peilin eteen niin oppositiossa kuin hallituspuolueissakin siihen millä tavalla nyt suunta on muuttunut onko menty oikeaan suuntaan hallitus etenee kolmea eri eri tietä nyt on tehty valitettavat ikävät säästöpäätökset sen lisäksi on lähdetty tekemään isoja rakenteellisia muutoksia välttämättömiä rakenteellisia muutoksia ja sen lisäksi on lähdetty hakemaan monia eri eri kasvuelementtejä joista totta kai tämä yhteiskuntasopimus on on yksi kaikkein keskeisimpiä itse henkilökohtaisesti en näe ristiriitaa näitten kolmen ison linjan kesken ja sen linjan kesken mitä esimerkiksi keskusta puhui ja ajoi ennen vaaleja minusta ne ovat tasapainossa keskenään toki sitten se mitä keinoja näitten linjojen sisällä on on ehkä oman keskustelun paikka

puhemies kuten pääministeri sanoi jokaisen pitää saada terveyspalvelut yhdenvertaisesti sote uudistus pyrkii siihen nyt kun ministeri rehula on paikalla kysyisin häneltä seuraavaa sairauksien ennaltaehkäisyllä on suuri ja tärkeä rooli tulevaisuudessa sillä on valtava merkitys tulevaisuudessa taloudellisessa mielessä yhteiskunnalle ja tietenkin kansalaiselle itselleen inhimillisesti kai ajatellen kuntien karsitaan ja samalla kunnat miettivät mihin panostetaan pitäisikö terveyden edistämisen panostamiseen osallistuvia kuntia huomioida jotenkin palkitsemalla nämä tärkeät ennalta ehkäisevät toimet eivät saisi jäädä taka alalle elikkä mikä tulee olemaan terveyden edistämisen painotus sotessa sitä kysyisin ministeriltä sitten sosialidemokraateille ja ja myös myllykoskelle on hyvä että kansalaiset tietävät mitä edellisillä hallituskausilla on tapahtunut jotta pystymme ymmärtämään tämänhetkistä tilannetta enemmän rakentavaa keskustelua

arvoisa rouva puhemies arvoisa hallitus mielestäni uudistamistyötä tehdään muunkin kuin yhtiöittämisen kautta liikenteen puolella te hyvä hallitus olette laittamassa tiet raiteet ja vesiväylät uuteen valtionyhtiöön aika näyttää jakaako tuo yhtiö väylä ja kunnostusrahoja tasaisesti tarpeeseen koko suomessa minä itse uskallan sitä epäillä mitä tulee vrn tulevaisuuteen hallitus on omilla toimillaan vähentänyt raideliikennettä tässä maassa ensin leikkaamalla ostopalveluliikenteestä ja sen jälkeen ilmoittamalla henkilöliikenteen nopeutetusta avaamisesta junaliikenteen palvelutaso on laskenut ja vuorojen määrä vähentynyt kansalaisille ja meistä jokainen on varmasti saanut näistä aiheista palautetta ja kuinka ollakaan liikenne ja viestintäministeri bernerin uusista kilpailijoista kilpailun tavasta tai aikataulusta ei ole kerrottu mitään uutta puoleen vuoteen oma luottoministerini ministeri rehula kun puhutaan suomen suunnasta toivon teidän kertovan mikä suunta teidän hallituksella on vrn ja raideliikenteen osalta ja toivon että pidätte huolta että se ei ole se että vr pilkotaan

kiinnitin huomiota että välikysymyksessä syytetään hallitusta yhteiskuntasopimuksen kaventumisesta perinteiseksi työmarkkinaratkaisuksi tiedättekö te sosialidemokraatit enää itsekään mistä te puhutte ettekö te ole koko ajan haranneet yhteiskuntasopimusta vastaan ovatko sosialidemokraatit nyt sitä mieltä että perinteiset työmarkkinaratkaisut ovat huono asia te puututte kymmenen kohdan ohjelmassanne yhteiskuntasopimuksen sisältöön olematta siinä edes neuvotteluosapuolena mikä on intressinne vastustaa ja ja heiluttaa työmarkkinasopua oletteko ollenkaan suomalaisen työn ja isänmaan asialla

arvoisa rouva puhemies on tässä nyt jo ihan pakko toistenkin puolesta ruveta puhumaan äskeisellä puhujalla kuinka nyt sanoisin kohteliaasti mopo on nyt karannut kyllä käsistä tulkinnan suhteen juuri

sosialidemokraattinen puolue on on ollut erittäin aktiivinen tuodessaan esille sitä että entisen ministeri ihalaisen panosta mukaan tähän yhteiskuntasopimusneuvotteluun panostaneet vasemmistolaisena puolueena sitä työmarkkinaosaamisen hallintaa jota heillä on kyllä me vasemmistoliitosta yhtälailla tuetaan sitä näkemystä että juuri niitä osaavia ihmisiä pitää tähän prosessiin tuoda en ole kyllä kuullut yhtään puheenvuoroa sosialidemokraattisilta kansanedustajilta tai oltaisiin poikkiteloin sen kanssa etteikö neuvottelutulosta yhteiskuntasopimuksesta saataisi

arvoisa puhemies tässä edustaja mäkelälle täytyy sanoa että hän on varmaan kuunnellut näitä kokoomuspuolueen edustajien kommentteja koska käsittääkseni ainoastaan siellä puolueessa on tätä työmarkkinaratkaisua vastustettu kun sen sijaan sosialidemokraattisessa puolueessa sitä on tuettu kaikin käytettävissä olevin toimin tässä keskustelussa suomen suunnasta toivon mukaan nyt todella enemmän katsotaan tulevaan kuin tuijotetaan siihen peruutuspeiliin yksi keskeinen kysymyshän liittyy nyt tähän työllisyyteen ja sen kehitykseen senpä takia nyt ihmettelen että vaikka tässäkin keskustelussa sdp edustaja rinteen johdolla esitti monta konkreettista esitystä sille miten työllisyyttä voitaisiin tässä ja nyt parantaa niin minkä takia hallitus ei näihin tartu se että voisimmeko esimerkiksi tel maksuja alentaa väliaikaisesti se että loisimme uuden jalustayhtiön

arvoisa rouva puhemies täällä on kovasti keskusteltu siitä onko hallituksella ja eduskunnalla valtaa tehdä päätöksiä valtakirjaa itse vaaleissa mukana olleena koin niin että valtakirja saatiin ja nimenomaan sille että pitää tehdä päätöksiä ja ja uudistuksia ja uudistaa suomea ja suomen kuntoon laittamiseen keinot toki ovat kompromisseja ja ne

siihen yhdessä tässä välikysymyksessä missä on ainakin seitsemän eri kysymystä nostetaan muun muassa tämä teiden maksullisuus tälläkin hetkellä ainakin itse liikenteenharjoittajana koen että suomen teillä ajaminen on maksullista ei sinne ilmaiseksi mennä se vain kerätään verovaroin vakuutusmaksuin dieselveroin ja tällaisilla asioilla tässä haetaan tätä uutta kuvioita yhtiöittämisen muodossa ja vuoden aikana selvitellään löytyykö sitä vai palataanko vanhaan asiaan tässä yhtiömuodossa

arvoisa rouva puhemies kun olen kuunnellut tätä keskustelua niin minua kyllä surettaa se se neliraajajarrutus millä millä sdp on lähtenyt tähän koko välikysymykseen minä toivoisin että että tekin etsisitte uudistamiskohtia ja haluaisitte vaikuttaa niihin eikä niin että kaikkea joka ainoaa uudistusta vastustetaan luulisi että myös sdplle on tärkeää että saamme uutta työtä ja toimeentuloa tänne suomeen ja myös se asia että laitamme yhdessä taloutta kuntoon ja se asia että saamme rakenteellisia uudistuksia eteenpäin nyt tuntuu siltä että että kaikessa nähdään mörköjä ja heitellään ilmaan sellaisia uhkakuvia joilla ei ole mitään todellisuusperää minusta on sääli että nämä uhkakuvat saattavat jäädä elämään esimerkiksi se että nyt ollaan myymässä kaikki suomen maat ja vedet minusta on hävytöntä että sen tyyppisiä heittoja tulee että ihmisillä on tällainen mielikuva tuolla kentällä

arvoisa rouva puhemies olemme kyllä kriittisesti arvioineet monia hallituksen hankkeita ja erityisesti tätä yhtiöittämisvimmaa mutta täytyy myöntää että ihan sellaiseen ilmaisuun ei ole päästy edustaja kalmari siinä rivillä teidän edessänne edustaja hoskonen joka kertoi järkyttyneensä hän kertoi järkyttyneensä ministeri bernerin linjauksista ja vastustus siellä hallituspuolueen maakuntien keskustaedustajissa meni niin pitkälle että edustaja kulmuni sanoi että tähän ei ole bernerillä eikä keskustalla valtakirjaa mutta siinä olen samaa mieltä että tämä työllisyys on ykkösasia ja nyt meidän huolemme tässä välikysymyksessä on se että aina kun hallitukselle tulee mahdollisuus valita esimerkiksi alueiden elinvoiman tai työllisyyden ja markkinoiden väliltä ihmisten hyvinvoinnin tai markkinoiden väliltä niin hallitus valitsee markkinat varmasti tämän takia kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri stubb sanoi että nyt hallitus toteuttaa historian kokoomuslaisinta politiikkaa me toivomme että nämä meidän kymmenen esitystä olisivat keinoja kääntää tätä hallituksen linjaa suomen suuntaa inhimillisemmäksi toivottavasti te edes osaan näistä

puhemies pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamallimme kaipaa uudistusta se on selvää maailma ympärillämme muuttuu ja meidän pitää tietenkin muuttua sen mukana oli sitten kyse koulutuksesta tai sosiaali ja terveyspalveluista tämä hallitus päätöksiä tehdessään valitsee kuitenkin aina markkinat ihmisten ja alueiden sijaan suomea ollaan muuttamassa nopealla aikataululla ilman vaaleissa saatua valtakirjaa markkina suomeksi tätä yksikään hallituspuolue ei kertonut vaaliohjelmassaan ja tätä kehityssuuntaa me sosialidemokraatit emme voi hyväksyä suunta on väärä ja siitä tässä on kyse

kustannustehokkaan julkisen palvelutuotantomallimme yhtiömuotoiseksi demokraattisen valvonnan ulottumattomiin julkiset palvelut olisi pidettävä palvelutuotannon perustana jota sitten yksityisillä ja kolmannen sektorin palveluilla voitaisiin täydentää

kesken keskustelun jos ulkopuolinen sen perusteella mitä on kuullut arvioisi kuinka tässä käy hän sanoisi että tästä suomen hommasta ei tule kerta kaikkiaan mitään suunnanmuutostahan tässä ajetaan sekä hallituksen että myös opposition puolella eihän sitä voi jatkaa että työttömyys kasvaa ja velka kasvaa kyllä tässä haetaan suunnan muutosta ei suunnan jatkamista nythän tässä hallitus on ottanut omalta puoleltaan ensiaskeleita suunnanmuutoksen osalta ja moni asia on selvästi keskeneräinen niin että emme vielä ihan tarkkaan tiedä mitä hallitus lopulta oikein tulee esittämään ensimmäisiä askeleita on otettu ja suuntaa ollaan tässä mielessä hahmottelemassa tässä kuitenkin näitten uudistushankkeitten tämmöinen kokoava teema on se että hyvinvointiyhteiskuntaa täytyy uudistaa ja sen moottoria täytyy vahvistaa tämä moottori on liian hento

ikään kuin koossa ja elinvoimaisena sitä pitää uudistaa minä uskon että yhteiskuntasopimus syntyy sillä yhteistyöhenkeä näyttää olevan ja demarit ovat olleet tämän hankkeen takana en usko että he he perääntyvät tästä itsekin ajamastaan linjasta

edustaja kääriäinen kyllä puuttuu naulan kantaan kun tästä suunnan muuttamisesta mutta sitten on vain kysymys mitä nämä hallituksen toimet käytännössä tekevät kun meillä on tämä työllisyysongelma niin auttaako työllisyyteen se että työttömille sanotaan että täytyy vapaaehtoisesti olla valmis menemään palkattomaan työhön vapaaehtoisesti mitä se tarkoittaa olosuhteissa joissa meillä on puoli miljoonaa työtöntä kun työnantaja sanoo että hän antaa työpaikan sitten siellä sahalla neljän kuukauden kuluttua mutta ensin olet neljä kuukautta ilman palkkaa onko vastaus siihen vapaaehtoisesti kyllä ei se on pakolla kyllä koska jos minä en ota niin pelkoni on että se seuraava siellä jonossa ottaa tämähän on tilanne tuolla aika monella työpaikalla tulijoita on niin paljon että joudutaan hyväksymään semmoiset ehdot jotka ovat hädin tuskin laillisia nyt te muutatte ne lailliset ehdot sellaisiksi että euroa tunnissa neljä kuukautta niin kuin on kerrottu että on tämän teidän kokeilunne sisältö

ministeri rehula täällä kuulutti kuuntelemisen taitoa ja se tulisi toistaa uudelleenkin koska heti seuraava puheenvuoro salista kuultuna sisälsi niin paljon väärinymmärrystä kuin siihen vain mahtui se on inhimillistä että ymmärretään asioita väärin mutta se on suorastaan turmiollista että ymmärretään tahallaan väärin ja maalataan tämmöisiä mörköjä seinälle mitä edustaja heinäluomakin tässä äsken maalasi tämä tämä heikentää tämän yhteiskunnan vakautta ja tämä väärin ymmärtäminen on paha taito mitä nyt tässäkin koko välikysymys pitää sisällään tämä mandaatti on noussut esille monta kertaa kaikki puolueet vaalilupauksenaan nostivat sen että talous tulee tasapainottaa myös demarit se on vastuutonta ja lupauksien pettämistä että nyt sanotaan ei kaikelle

edustaja jalonen käytti kyllä täsmällisen puheenvuoron kun sanoi että tämä on väärinkäsitys mutta hän ei kertonut missä minä olen ymmärtänyt väärin tämän hallituksen työkokeilun olen ymmärtänyt että hallitus

tätä loistavaa ideaa perussuomalaiset nyt kannattavat kannattaa järjestelmää jossa työttömälle sanotaan että hän on kuukausia on on sanottu luku neljä kuukautta töissä ilman että hänelle maksetaan palkkaa sitä kutsutaan työkokeiluksi ministeri lindströmin mukaan se on loistava uusi idea että kun vanhat ideat eivät ole toimineet niin nyt otetaan käyttöön tämä uusi idea jossa palkkaa ei makseta

on totta että on ilmaistu esimerkiksi päivämäärä minkä mainitsitte mutta se voi olla paljon lyhyempikin jos nyt otetaan esimerkiksi pitkäaikaistyötön joka hakee johonkin yritykseen töihin niin se on kiistatta niin kaikki tietävät että se pitkä pitkäaikaistyöttömyysjakso siellä takana on taakka joka monesti näkyy papereissa kun haetaan työpaikkaa tämmöinen uusi keino hakea työpaikkaa ilmaista vapaaehtoisesti omat taitonsa että minä osaan tämän homman niin kuin papereissa lukee taakkana on ainoastaan ollut tämä pitkäaikaistyöttömyys ja se mahdollisuus että pääsee esittämään omat taitonsa sinne voi päästää tästä pälkähästä ja

myönnän tässä vaiheessa neljä vastauspuheenvuoroa joiden jälkeen jos ministeri rehula haluaa vastata on vastausten aika ja sitten siirrymme ainakin hetkeksi aikaa

arvoisa rouva puhemies tässä yhteiskunnassa aika ajoin kuullaan kyllä semmoisia kantoja että että se että tehdään ilmaiseksi työtä työtä sitten automaattinen helpotus siihen että esimerkiksi pitkäaikaistyötön pääsee työhön kiinni eihän se yhtään helpota sen pitkäaikaistyöttömän asemaa jos jatkossa normi on se että työnantaja sanoo että ne jotka ovat valmiita tekemään ilmaistyötä tulevat tänne arvoisa puhemies ymmärrän että tämä on teidän kantanne edustaja jalonen mutta ilmoitan että teidän kannallenne on myös aika kovia kriitikkoja eräskin totesi näin täyden päivän teettäminen jo ammattitaitonsa todistaneella on pirullista peliä tällainen meno syö sekä ihmiset että heidän sielunsa näin totesi oppositiojohtaja soini aika kovaa kritiikkiä tästä teidän hankkeestanne kumpi on oikeassa ja mikä teidän linjanne vielä tähän mandaattiin teidän ryhmäpuheenjohtajannehan totesi että hallituksella ei ole mandaattia tehdä näitä liikenneuudistuksia oletteko te hänen kanssaan eri vai samaa mieltä riittää jaa tai ei

puhemies viime viikolla menehtyi yksi suomen merkittävimmistä tiedemiehistä akatemiaprofessori ilkka hanski hanski on yksi yhteiskunnallinen keskustelija joka on kritisoinut koulutusleikkauksia samaan näistä rajuista koulutusleikkauksista ovat yhtyneet esimerkiksi jorma ollila ja sixten korkman hanski on nostanut huolen siitä että sen lisäksi että hallitus leikkaa koulutuksesta se asettaa tieteelle tavoitteita jotka vievät tutkimusta väärään suuntaan perustutkimuksen arvoa ei ymmärretä vaan kaiken tutkimuksen pitäisi tuottaa välitöntä talouskasvua hanski varoitti tänä keväänä ennen kuolemaansa että tutkimuksen yhä vahvempi ohjaaminen yhdistettynä vähätteleviin kommentteihin johtaa siihen että nuoret tutkijat menettävät innostuksensa ja intohimonsa tieteen tekemiseen luottamus ja arvostus tutkijoiden ja päättäjien välillä menetetään mutta samalla menetetään myös tulokset ja menestys

kaikki haluavat että suomen tieteen kärki ylettyisi korkealle kansainväliselle tasolle mutta miten tähän voidaan päästä jos tuo kärki ensi töiksi leikataan pois

rouva puhemies minä puutun tässä puheenvuorossani yhteen väärinymmärrykseen jonka edustaja marin esitti tuossa kaksikymmentäviisi puheenvuoroa sitten hän totesi että että tarkoitus on yhtiöittää sotessa kaikki julkiset palvelut kaikki palvelutuotanto sehän ei suinkaan pidä paikkaansa vaan ajatus on näin että keskeiset asiat kuten päivystys tehohoito toivottavasti pääosa erikoissairaanhoidosta kaikki viranhaltijapäätökset pysyisivät suoraan maakuntien näpeissä minä en ole itsekään innostunut kovin paljon tuosta yhtiöittämisestä mutta mahdollisiin yhtiöihin varmaankin käsittääkseni ovat tulossa ne asiat joista asiakkaalla on todellinen valinnanvapaus

vielä tähän sote kysymykseen ja siihen miten tässä on asetettu nyt markkinavetoisuus ja kilpailuttaminen keskiöön ja tämän seurauksena sitten nämä nyt kunnalliset peruspalvelut maakuntien kautta yhtiöitetään tämän kautta ollaan menettämässä tämä integraatiotavoite jota pidettiin kauhean tärkeänä jotta myös niitä kustannussäästöjä saataisiin ja myös vaikuttavuutta ministeri rehulalta miten nyt on mihin laskelmiin perustuu nyt sitten tämä kolmen miljardin säästötavoite siis kustannusten kasvun alenema joka saataisiin kymmenessä vuodessa aikaiseksi kun nyt menetetään se integraatio ja toisaalta sitten hajaannutetaan palvelut palvelut näihin erilaisiin yhtiöihin joissa joissa sitten kilpailevat yksityiset ja julkiset yhtiöt asiakkaista kilpailuhan tulee tapahtumaan siitä kuka saa asiakkaat kirjautumaan omille omille listoilleen ja tämä on se suuri riski ja sudenkuoppa joka saattaa uhata tätä koko

tässä on ollut mahdollisuus puhua joitakin asioita vähän paremminkin ja nyt yritän avata tätä pelotteluasiaa kun sanotaan että pelotellaan vaikkapa nyt tämän työnäytteen osalta niin sillä mitä edustaja jalonen täällä hetki sitten kertoi hänhän oikeastaan vahvisti sen mitä sanoin koska ette te kahdenkaan puheenvuoron jälkeen sanonut yhtään kohtaa joka esityksessäni oli väärin te sanoitte vain että ei ole päätetty että se on neljä kuukautta en minäkään sano että se on päätetty vaan että on mainittu teidän suunnitelmissanne että neljä kuukautta pidetään työttömänä ette te kuvannut myöskään sitä että jos on viisisataa työtöntä hakemassa työpaikkaa niin sana vapaaehtoinen tämmöiseen työnäytteeseen sopii kovin huonosti olosuhteissa joissa ensimmäinen tietää että tilalle on ja joku niistä varmaan ottaa sen palkattoman jutun meillä on koeaikajärjestely olemassa koeaika tehdään ja sinä aikana työnantaja voi ilman mitään syytä lopettaa työsuhteen jäänkin odottamaan hyväksyykö keskusta tämän menettelyn myös viljelijäaloilla että otetaan sitten vastaan ilmaistuotteita ja katsotaan että kun on otettu riittävän monta sataa kiloa perunoita vastaan ilmaiseksi niin ehkä niistä sitten voidaan joku kauppakin tehdä

arvoisa puhemies ministeri rehula aikaisemmin kysyi onko oppositio lukenut tätä sosiaali ja terveydenhuollon linjausta jonka hallitus on tehnyt no minä olen sen huolella lukenut on totta se että tässä vaiheessa hallitus siis kaavailee yhtiöittämistä nimenomaan perusterveydenhuoltoon sosiaalihuoltoon mutta myös erikoissairaanhoidon puolelle tässä on linjattu näin että tämä yhtiöittäminen koskee myös toimintoja jotka toimivat markkinoilla eli jos tulee yksikin yksityinen toimija johonkin tiettyyn osaan vaikka terveydenhuoltoa niin sen jälkeen se on markkinaehtoista sen jälkeen pitää mennä yhtiöittämismenettelyyn olen itse asiassa tätä tiedustellut hallituspuolueiden edustajilta että voiko todellakin olla näin valitettavasti en ole saanut siihen selkeää vastausta mitä se kirjaus todella tarkoittaa toivon nyt että saan ministeri rehulalta vastauksen siihen mitä tämä markkinaehtoisuus samalla viivalla oleminen yksityisten palveluntuottajien kanssa ja tämä yhtiöittämisvelvoite todella koskee koska nyt suuri huoli on se että ensin peruspalvelutuotanto sitten siirrytään myös jopa sinne erikoissairaanhoidon yliopistotasoisen sairaanhoidon piiriin mitä tämä kirjaus tarkoittaa miten tämä uudistus tullaan toteuttamaan

rouva puhemies työnäytteestä minä olen ollut paikalla viime viikon torstain kyselytunnilla jolla tästä asiasta käytiin kohtuullisen runsas keskustelu ja sen keskustelun aikana sosialidemokraatit vaativat että tämä esitys pitää vetää pois ministeri lindström vastasi miten voi vetää sellaisen esityksen pois jota ei vielä ole kun sitä asiaa ollaan valmistelemassa yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa miten voi vetää sellaisen esityksen pois jota ei vielä ole sama koskee en vähättele tätä tämä voi olla hyvinkin merkittävä kysymys pienet asiat voivat joskus kaataa isojakin asioita tämän sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen osalta tämä hallitus on valinnut sen toimintatavan että me kerromme kun on kerrottavaa hyvin avoimesti ongelmineen hyvin avoimesti ongelmineen ainakin minä tässä roolissa missä itse olen ja koko hallituksenkin osalta tätä tätä junaa yritän raiteillaan pitää ja eteenpäin tunnistan tässä monta vaaraa uhkaa ja riskiä mutta sekin on vaara uhka ja riski että me jäämme piehtaroimaan niiden ongelmien alle pitää kyetä pääsemään eteenpäin arvoisa puhemies tämän muutoksen tavoitteet ovat ihan ennallaan asiakaslähtöiset palvelut integraatio meidän pitää saada tieto paremmin kulkemaan meillä on eu paine potilaiden liikkuvuusdirektiivi tässä on mahdoton määrä tavaraa mutta ykkösasia on se että ihmiset saavat palvelut siellä missä he asuvat mahdollisimman lähellä ja mahdollisimman laadukkaina ole mihinkään hävinnyt miksi meillä on sote muutos menossa siksi että perustason palvelut ovat rapautuneet se on se ydinasia ei integraatiota ole heitetty romukoppaan eikä tulla heittämään koska se on yksi olennainen osa tätä miten tätä rakennetaan no sitten kysymys siitä mikä pitää yhtiöittää ne palvelut jotka tulevat valinnanvapauden piiriin toistan ne palvelut jotka tulevat valinnanvapauden piiriin suomi on erilainen meillä tulee olemaan maakuntia joissa on järkevää fiksua ja kannattavaa yhtiöittää koko toiminta myös yksi asia on josta minä en halua jättää testamenttia tässä roolissa missä olen että me olemme ykskaks tilanteessa missä jatkossakin julkisen palvelun kovaa ydintä tulisi sellainen päivä jolloin eusta lähetetään kirje jossa kyseenalaistetaan se meidän toimintamalli sellaista sote ratkaisua ei saa tehdä julkisen palvelun esimerkiksi kovaa ydintä jatkossa on päivystystoiminta sitten arvoisa puhemies aivan lopuksi paljon tulee palautetta ja paljon tulee moitteita mutta puheenvuoroni jälkeen jossa toivoin että myös kuunneltaisiin jokseenkin seuraava puheenvuoro alkoi hallitus on leikkaamassa sotesta kolme miljardia jokseenkin seuraava puheenvuoro kun me olemme tekemässä sen takia sote muutosta että me pärjäisimme kymmenen vuoden päästä kolme miljardia pienemmällä euromäärällä ettei tarvitsisi leikkauksia tehdä käy tässä keskustelua mutta sitä varten täällä ollaan että perusasioita kerta toisensa jälkeen toistetaan osaanpa ennustaa että huomenna jatketaan kiitoksia arvoisa rouva puhemies
myönnän yhden ainoan vastauspuheenvuoron

kun ministeri rehula totesi tuossa että se oli uutinen tulee olemaan maakuntia joissa koko sote voidaan yhtiöittää niin haluaisin nyt ihan tarkennuksen tarkoittaako ministeri että ne peruspalvelut ja myös erityistason palvelut erikoissairaanhoito kaikki yhdessä voitaisiin yhtiöittää ja palvelut sitten sitten kilpailemaan muiden yksityisten toimijoiden kanssa ja arvoisa ministeri totesitte aivan oikein arvostan sitä että jaksatte toistaa sen että kyse on kustannustason nousun hillitsemisestä eli ikääntyminenhän aiheuttaa sen että meillä palvelujen tarve tulee kasvamaan sillä kahden pilkku neljän prosentin kasvulla vuosittain ja sitä lasketaan nolla pilkku yhdeksään mutta kyllä sekin säästö pitää jostain saada ja ja siinä toivon nyt menestystä että voidaan muun muassa tätä erikoissairaanhoidon päällekkäisyyttä ja rakenneuudistusta viedä hallitusti eteenpäin niin että sieltä sitä säästöä voitaisiin saada ilman että palveluja leikataan mutta kysyisin onko tämä näin mahdollista että kaikki joissakin maakunnissa yhtiöitetään

edustaja haatainen totesi että tämä on uutinen en minä tiedä mikä uutinen siinä on että meillä on esimerkiksi etelä karjalan eksote jossa on rakennettu seitsemän viiva kahdeksan vuotta

kuntarajariippumattomasti palveluja ja johon nyt ollaan menossa

vastaukseni on ehdottomasti ja jyrkästi ei kannata jolloin pitää miettiä joku muu tapa toimia en minä tiedä mikä uutinen tässä oli se olisi uutinen jos sanoisin täältä aitiosta että eksote pitää hajottaa eksotea ei pidä hajottaa
sitten mennään puhujalistalle

arvoisa rouva puhemies

kiitoksia puhemies nyt tämä sdpn yksin tekemä laaja ja siksi hieman hahmoton kysymys suomen suunnasta tuntuu lähinnä hätäiseltä roiskaisulta ja keskustelu on on ollut sitten sen mukaista ei niinkään rakentavaa aikahan haastaa kaikki vastuulliseen ja pitkäjänteiseen päätöksentekoon vääristelyn ja pelottelun tie on lyhyt ja vain oikeudenmukaisuus kestää vain sillä pitäisi olla merkitystä mikä on oikein ei sillä kuka on oikeassa hallitus on vaikeasta tilanteesta huolimatta uudistanut on oikein että sote ja maakuntauudistus toteutetaan yhteiskunnassamme heikoimmassa asemassa olevat tarvitsevat toimivat sosiaali ja terveyspalvelut he tarvitsevat niitä eniten näillä ihmisillä jo yksi sairaus tai onnettomuus voi vakavasti rikkoa arjen tai muutoinkin elämässä pärjäämisen oikein on sekin että työntekijät otetaan mukaan uudistusta toteuttamaan näin varmistetaan myös se että parhaat käytännöt jokapäiväisestä työstä voivat levitä myös tulevaisuuden kuntia rakennettaessa on huomioitava työntekijät ja etenkin ne suomalaiset joiden ääni muutoinkin kuuluu kaikkein heikoimmin arvoisa puhemies on välttämätöntä että yhteiskuntasopimus viedään liittojen neuvotteluissa mahdollisimman laajasti työehtosopimuksiin suomessa on yli kolmesataakuusikymmentätuhatta ihmistä työttömänä ja heidät

jotka parhaiten turvaavat heikoimpien aseman suomalaisessa yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa minusta se on arvo josta ei pidä tinkiä arvoisa puhemies myös tässä keskustelussa keskustan tavoite koko suomen asuttuna pitämisestä on noussut kritiikin kohteeksi niin kuin se tekee aina tasaisin väliajoin olemme aina kannattaneet hajauttamista keskittämisen sijaan monien suomalaisten halu maaseudulla asumiseen ei ole pois heiltä joiden elämä tiivistyy ihan yhtä luontevasti kaupunkeihin pidän yhä itseisarvona sitä että tässä maassa ihmisillä on mahdollisuus valita asuinpaikkansa koko maan elinvoimaisuudessa on kyse poliittisista linjauksista mutta yhtä paljon asenteista energia ja elintarviketuotannon rooli maaseudun elinvoimaisuudelle on vahva ja kasvattaa tulevaisuudessa merkitystään etätyötä pitää kannustaa ja ja luoda teknologian keinoin uusia mahdollisuuksia sille keskittymisen väitetään olevan luonnonlaki ei se ole koko suomea pystytään kehittämään jos vain tahtoa on

erityisesti sosialidemokraateille ja muillekin jotka tätä yhtiöittämistä ovat täällä keskustelussa pitäneet yllä minä suosittelisin että pyytäisitte eduskuntaryhmäänne kuultavaksi rauno ihalaisen pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtajan nimittäin pirkanmaalla erikoissairaanhoito päätettiin yhtiöittää jo ennen kuin sipilän hallitus sen keksi sen tavoitteena ei ollut yksityistää sen tavoitteena oli nimenomaan se että pirkanmaalla toimivat kolme sairaalaa tai jos hatanpääkin lasketaan neljä sairaalaa yhdessä tuottavat tehokkaasti julkisen sektorin tarjoamia palveluita niin että ne pärjäävät kilpailussa tämä oli lähtökohta ja tältä pohjalta itse asiassa on pitkälti muotoutunut se mikä nyt täällä sipilän hallituksen esityksenä

kaksi prosenttia ja saksassa joillakin aloilla jopa lähes viisi prosenttia toki koska siellä asioista sovitaan enemmän paikallisesti palkkojen nousu vastaa siellä paremmin tuottavuuden nousua ja sen takia myöskin vaikutukset työllisyyteen ovat toisenlaiset kuin meillä olisivat vastaavassa tilanteessa kuitenkin suomen kilpailukyky tulee tällä sopimuksella merkittävästi paranemaan ja se aivan varmasti tulee tuomaan töitä monille sellaisille suomalaisille joilla tällä hetkellä töitä ei ole

oppositio on pääosin täällä vastustanut on sitten kyse siitä että lomalla sairastamiseen palautetaan omavastuu joka siellä aina oli ollut kunnes viime vaalikaudella tehtiin se virhe että liikuttiin toiseen suuntaan on kyse koeajan pidentämisestä on kyse siitä että määräaikaisia työsuhteita voitaisiin käyttää nykyistä joustavammin jokaisella tällaisella toimella on työllisyysvaikutus joka ikinen toimi joka näistä tehdään meitä kohti tavoitetta sen takia pidän varsin outona että jokaista tällaista toimea myös kritisoidaan ja lähtökohtaisesti suuri osa oppositiosta vastustaa silloin kun vastustaa sama koskee tätä työnäytettä olisi hyvä tuoda joku oma vaihtoehto esille ja se pelkkä vaihtoehto ei voi olla se että lisätään työvoimapoliittisen koulutuksen määrärahoja minulla ei ole mitään sitä vastaan työvoimapoliittinen koulutus ja palkkatuet ja se että voi starttirahaa käyttää yrittäjyyteen ovat omalla tavallaan hyviä asioita mutta tämäntyyppisillä asioilla me olemme yrittäneet kääntää meidän työllisyyttä jo vuosia ja se ei ole kääntynyt kuten täällä aiemmin todettiin viime vaalikaudella mentiin takapakkia sadassatuhannessa tässä työllisyystilanteessa se on vakava viestini että nyt pitää vihdosta viimein tosiasiat tunnustaa ja se edellyttää sitä että jotta niitä työpaikkoja syntyy niin sekä työllistämisen että työn tekemisen pitää olla kannattavaa sen takia tämä hallituksen ja kokoomuksen työlinja on se ainoa keino millä

puhemies ihan muutama sana on pakko sanoa tässä tämä koko päivä on keskusteltu siitä että historiaa ei pitäisi kaivella sdpn mielestä ja pitäisi kunnioittaa muita tämä koskee ilmeisesti kuitenkin vain muita puolueita paitsi sdptä kuten huomasimme edustaja mäkisalo ropponen aloitti puheenvuoronsa arvostelemalla historiassa perussuomalaisia ja keskustaa itse en ole täällä ollut todentamassa näitä puheenvuoroja enkä rupea niitä vertailemaan minulla nyt on ehkä vähän parempaakin tekemistä tänään tuossa katselin aikaisemmin kun edustaja heikkinen keskustasta puhui ja pyysinkin puheenvuoroa en saanut puhuttiin arvostuksesta edustaja heikkinen puhui kansan äänestä vaaleissa ja siitä että nämä puolueet ovat nyt tulleet valituiksi ja tuossa edustajat heinäluoma ja rinne naureskelivat pilkallisesti muistakaa se että että täällä on kamerat täällä on ihmisiä se kunnioittaminen koskee myös teitä ja jos te ette halua kaiveltavan historiaa niin älkää sitten itsekään kaivelko sitä

puhemies minä en arvostellut äskeisessä puheessani ketään ihmistä henkilökohtaisesti minä kerroin ainoastaan faktoja ja tein vertailua mitä mitä hallituspuolueen edustajat puhuivat ennen vaaleja ja vaalien jälkeen epäasiallinen puhe on sellaista jossa puhutaan ihmisestä jotain huonoa ja tässä ei puhuttu mitään huonoa ihmisestä vaan puhuttiin politiikasta nyt ei saisi sotkea näitä ilmiöitä toisiinsa

vastaan että voidaan vaikka katsoa sieltä nauhoitteelta en puhunut että ihmisiä on loukattu puhuin siitä että jos vaaditaan hallituspuolueilta että ei saa puhua historiasta eikä varsinkaan sdpn historiasta ja pitää kunnioittaa niin niin pitää itsekin silloin toimia ei voi yksipuolisesti odottaa toisten toimivan niin kuin niin kuin te haluatte ja vielä minun on pakko lisätä että te sanoitte että että perussuomalaisten puolue suhtautuu nykyisin työttömiin niin että he he ovat laiskoja nyt kyllä en tämmöistä allekirjoita haluan nähdä missä meidän ministeri tai kukaan meidän kansanedustajista on sanonut että työttömät ovat laiskoja pyydän edustaja mäkisalo ropposta esittämään sen kohdan missä olemme todenneet työttömien olevan laiskoja tämä ei pidä paikkaansa

puhemies sanoin että se kuulostaa siltä koska ne toimenpiteet joita hallitus esittää ovat sitä kepin käyttämistä ja se tuntuu siitä työttömästä ihmisestä siltä että heitä ei arvosteta sen voi myöskin tarkistaa sieltä pöytäkirjasta suoraan minkä sanoin sitten suorana lainauksena eli

edustaja terho sanoi että tempputyöllistäminen ei kannata ja hän puhui silloin juuri pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä

arvoisa rouva puhemies aivan ensin kannatan edustaja ville niinistön esittämää epäluottamuslausetta hallitukselle arvoisa puhemies talous on tasa arvokysymys ei ole olemassa tasa arvon kannalta neutraalia talouspolitiikkaa talouspolitiikalla joko vahvistetaan tasa arvoa tai heikennetään sitä talous on tasa arvovalintoja ja mitä tekee sipilän hallitus se leikkaa yhteiskunnan sosiaalisesta infrasta koulutuksesta hoivasta ja terveydenhuollosta juuri niistä palveluista joilla tasa arvoa edistetään ja ylläpidetään samaan aikaan määrärahoja riittää kyllä toisaalle ympäristölle haitallisiin tukiin kannattamattomien yritysten ympäristöä likaavien yritysten tekohengittämiseen hallitus ei ymmärrä eikä tunnusta että panostaminen yhteiskunnan julkiseen infrastruktuuriin kuten tasavertaiseen koulutukseen ja hoivapalveluihin edistää talouskasvua työllisyyttä ja tasa arvoa hallituksen talouspolitiikka noudattaa kaikessa naisvihamielistä ja tasa arvovihamielistä linjaa sipilän hallituksen talouspoliittiset päätökset ajavat naiset takaisin hellan ääreen tasa arvossa kun otetaan pelkkiä taka askeleita hallituksen valitsema sopeutustie lisää eriarvoisuutta köyhyyttä ja yhteiskunnallista epätasa arvoa hallitus leikkaa kaikkein pienimpiä sosiaalietuuksia ja korottaa palvelumaksuja mikä heikentää erityisesti naisten taloudellista asemaa naiset keskimäärin ovat miehiä riippuvaisempia sosiaalietuuksista ja julkisista peruspalveluista kuten päivähoidosta ja muista hoivapalveluista keskustan kokoomuksen ja perussuomalaisten leikkaukset kohdistuvat kovimmin naisvetoisiin kotitalouksiin ja erityisesti yksinhuoltajaperheisiin ja yksin asuviin eläkeläisnaisiin hallitus leikkaa julkisen sektorin palkoista mikä heikentää etenkin naisten työoloja palkkoja ja työllisyyttä sillä valtaosa julkisen sektorin työntekijöistä on naisia julkisen sektorin leikkaukset osuvat naisvaltaisten opetus kasvu ja hoiva alojen työllisyyteen työttömien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien naisten määrä kasvaa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvion mukaan hallituksen päätökset lisäävät pienituloisten naisten määrää muun muassa lääkkeiden ja matkakorvausten omavastuun kasvattaminen heikentää etenkin pienituloisten ikääntyneiden yksin asuvien naisten toimeentuloa entä mitä tapahtuu kun hallitus korottaa päivähoitomaksuja lopettaa subjektiivisen päivähoito oikeuden ja heikentää päivähoidon laatua ja saatavuutta naisten työssäkäynnin edellytykset heikkenevät hallitus kehuu politiikkansa noudattavan työn linjaa mutta naiset hallitus ajaa kotiin miksi eikö naisten työllisyysaste kiinnosta hallitusta mikä dramaattisinta tuloloukkuun joutuvat etenkin osa aikatyötä tekevät pienituloiset naiset joiden työssäkäynti ei enää päivähoitomaksujen korottamisen jälkeen välttämättä taloudellisesti kannata osa aikatyötä tekevät äidit pudotessaan työn ulkopuolelle vetävät köyhyyteen valitettavasti myös lapsensa näin lisätään lapsiperheköyhyyttä näin lisätään lapsena koetun köyhyyden dramaattisia vaikutuksia ulkopuolisuuden kokemuksia masennusta heikkoa koulumenestystä lapsiperheiltä leikkaaminen tarkoittaa ettei pienituloisella perheellä ole enää varaa lapsen maksullisiin harrastuksiin harrastusten puute heikentää koulumenestystä ja näin varakkaiden lapset saavat kilpailuetua köyhiin verrattuna

hoivan yhteiskunnallinen järjestäminen vaikuttaa merkittävästi naisten mahdollisuuksiin osallistua työelämään ja elättää itsensä omalla työllään hallitus heikentää näitä mahdollisuuksia päivähoitopalveluita heikennetään päivähoitomaksuja korotetaan subjektiivinen päivähoito oikeus lakkautetaan vanhushoidossa laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista vähennetään on hyvä että omaishoitoa kehitetään mutta yhtä aikaa toteutettujen vanhuspalveluiden leikkausten kanssa näin lisätään sukupuolten välistä eriarvoisuutta sillä omaishoitajista valtaosa on naisia omaishoidon mittava laajentaminen työikäisten parissa luo kannustimen jäädä pois työelämästä hoitamaan lapsia sekä iäkkäitä ja sairaita omaisia tällä on vahingolliset seuraukset työelämän tasa arvolle ja suomen kokonaistyöllisyydelle hallituksen valitsema suunta on väärä sillä hallituksen päätöksillä lisätään eriarvoisuutta ja edistetään luokkayhteiskuntaa tästä syystä hallitus ei tosiaankaan ansaitse eduskunnan luottamusta
edustaja andersson otetaan nyt samalla

vastauspuheenvuoro edustaja laitinen pesola ja andersson valmistautuu
arvoisa puhemies olin kuulevinani että edustaja alanko kahiluoto totesi äskeisessä puheenvuorossaan että hallitus leikkaa julkisen sektorin palkkoja hallitusta on syytetty tänään monesta monesta asiasta mutta toivoisin että että oltaisiin tarkkoja hallitushan ei leikkaa julkisen sektorin palkkoja jos tarkoitetaan sitä kolmenkymmenen prosentin määräaikaista vähennystä julkisen sektorin lomarahoista niin senhän ovat palkansaajakeskusjärjestöt sopineet tässä tässä raamissa jota nyt sitten liittokohtaisesti myös julkisen sektorin liitot ovat tällä hetkellä neuvottelemassa jos oli kysymys tästä niin haluan vain tarkentaa että tähän hallitus ei kuitenkaan nyt ole syyllinen

arvoisa

ryhmämme on erityisen huolestunut siitä että hallitus on päätöksillään murentamassa suomalaisten tulevaisuudenuskoa lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvilla leikkauksilla samoin painottamalla leikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen ja sillä tavalla syömällä näitä tulevaisuuden eväitä sekä ryhtymällä merkittäviin sosiaali ja terveyspalvelujen yhtiöittämistoimiin joilla ei ole laajaa yhteiskunnallista tukea enkä itse ole löytänyt niille riittäviä perusteluja

täällä on paljon keskusteltu nyt tästä sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksesta ja vetoaisin nyt voimakkaasti

hallitus vetäisi pois sen päätöksen joka on tehty julkisten sosiaali ja terveyspalveluiden yhtiöittämisestä tämä sosiaali ja terveyspalvelujen uudistus on erittäin tärkeä ja välttämätön uudistus jotta pystymme palvelut turvaamaan myös tulevaisuudessa ja että kaikki eduskuntapuolueet ovat tämän tavoitteen ymmärtäneet ja ainakin itse haluan kaikin voimin olla tukemassa hallitusta siinä että tällä kaudella saataisiin tämä sosiaali ja terveyspalvelu uudistus aikaan kiitän hallitusta siitä että se otti vihjeestä vaarin ja luopui siitä viiteentoista sote alueen mallista joka olisi aivan turhaan sekoittanut tätä uudistuksen etenemistä siitä vähin äänin luovuttiin mutta nyt tehtiin sitten uusi poliittinen kompromissi tämän valinnanvapauden toteuttamiseksi niin että edellytetään ja velvoitetaan yhtiöittämään nämä julkiset sosiaali ja terveyspalvelut ja pelkään että tämä on juuri se sudenkuoppa joka saattaa saattaa kaataa tai ainakin hidastaa tämän tämän uudistuksen toteutumisen herää kysymys miten huolehditaan sujuvista hoitoketjuista miten kannetaan kokonaisvastuu potilaasta miten huolehditaan demokraattisesta päätöksenteosta ja avoimuudesta jos tuotannosta vastaa yhtiöhallitus eikö nyt olisi parempi mieluummin kehittää tätä valinnanvapautta palvelusetelijärjestelmän kautta ja huolehtia erityisesti siitä että myös pienillä paikallisilla sosiaali ja terveyspalvelujen tuottajilla olisi mahdollisuus niitä palveluja olla järjestämässä nyt on suuri vaara että kun

nämä sosiaali ja terveyspalvelut suurina kokonaisuuksina maakunnissa yhtiöitetään suuret monikansalliset yhtiöt ikään kuin kaappaavat tätä palvelutarjontaa yhä enemmän ja kiihdyttävät tätä kielteistä kehitystä jossa pienet yritykset jäävät jalkoihin

arvoisa herra puhemies puhemies

kannatan edustaja essayahn epäluottamuslause ehdotusta jossa kiinnitetään huomiota juuri näihin kipukohtiin joita joita puheessani mainitsin

arvoisa herra puhemies

tänäänkin täällä salissa on käyty tästä sote uudistuksesta ja valinnanvapauden laajentumisen möröistä tuossa äsken debatin aikana edustaja lindtman erityisen voimallisesti pelotteli sillä kuinka markkinat tulevat syömään meidän hyvin toimivan sote järjestelmämme ekanakin haluaisin kiinnittää huomiota siihen miksi sotea tehdään on aivan totta että erikoissairaanhoito on meillä maailman huippua mutta peruspalvelut eivät ole yksi sote uudistuksen tarkoitus on se että me pystymme saamaan ne pitkät lääkärijonot pois koska ihmiset eivät pääse missään järkevässä ajassa tällä hetkellä tapaamaan lääkäriä jolloinka toimintakyky ja sairaudet kerkeävät pahentua tämä sama ongelma on myös sosiaalipuolen peruspalveluissa toiseksi sote uudistusta tarvitaan sen takia että me pystymme muokkaamaan rakenteita niin että näitä palveluja on kaikkialla saatavilla ja nimenomaan niin että tästä isosta potista joka meidän verovaroistamme kuluu sosiaali ja terveyspalveluihin isompi osa menisi ennaltaehkäisyyn että ihmiset eivät sairastuisi ja sitten niiden peruspalvelujen saamiseen ja erikoissairaanhoito ei kuormittuisi ja sitä ei tarvitsisi kasvattaa niin kuin tällä hetkellä käy toinen huomio tästä markkinoitten möröstä eivät markkinat ole yksi hahmoton mörkö joka syö meidän järjestelmämme vaan minne jo sote linjauksessa seitsemäs yhdettätoista on haluttu suunnata valinnanvapautta siellä paperissa on linjattu niin että se valinnanvapaus tulee toteuttaa sillä tavoin että paikalliset pienet ja keskisuuret yritykset pystyvät tarjoamaan palveluja nykyistä paremmin tässä tulee se asia juuri niin kuin edustaja räsänen nosti esille tämän pelon että tulevat monikansalliset yritykset jotka vievät myös verotulot pois suomesta nimenomaan hallitus haluaa ja keskusta haluaa sellaisen valinnanvapauden mallin joka tukee paikallista yrittäjyyttä ja myös niin että verot maksetaan suomeen ne markkinamöröt ovat ihan tavallisia ihmisiä yrittäjiä alle kymmenen työntekijän yrityksiä on suomessa tällä hetkellä yli

yrityksistä yhdeksänkymmentäkolme pilkku neljä prosenttia on pieniä ja ja keskisuuria yrityksiä ja minä ilolla haluan sellaisen sote uudistuksen jolla nämä eri puolille suomea asettuneet pienet alan yritykset pystyvät tarjoamaan töitä ja pystyvät tarjoamaan nykyistä parempia palveluja on tunnustettava ne kohdat missä meillä eivät tällä hetkellä julkiset palvelut pysty hyvin toimimaan juuri näihin halutaan sitten valinnanvapauden kautta kaveriksi yksityistä sektoria ja kolmatta sektoria että me pystymme paremmin palvelemaan meidän ikäihmisiämme

ei tällä hetkellä hyvin taivu totean myös tästä edustaja anderssonin äsken käyttämästä puheenvuorosta että mitä ilmeisimmin hän ei kyllä kuulu tähän sote uudistuksen parlamentaariseen seurantaryhmään koska sellaisia kommentteja ja pelkoja joita hän nosti tuossa esille

tarkoitus on että työvoimaviranomaisella ei olisi roolia tässä päätöksessä eikä mahdollisuutta myöskään asettaa uhkaa työttömyysetuuden leikkaamisesta työnäytteen tekemiseen ei myöskään ohjattaisi te toimistosta käsin arvoisa puhemies työnäyte olisi siis työn hakemisen ei työn tekemisen muoto

edustaja hänninen

otamme vielä kolme puheenvuoroa tämän jälkeen ja sitten pieni debattiosa edellisestä debatista jääneet noin kaksikymmentä puheenvuoroa ei enempää
arvoisa puhemies tänään on käyty aika kiivasta keskustelua siitä onko hallitus viemässä suomea oikeaan suuntaan vuoden olemme jo seuranneet hallituksen toimia ja näihin ovat kuuluneet esimerkiksi yritys saada aikaan pakkolakipaketti sekä yritys leikata roimasti sunnuntailisiä ja ylityökorvauksia nämä jäivät onneksi vain yrityksiksi mutta paljon pienituloisia kurittavia esityksiä hallituksen työkalupakista edelleenkin löytyy valitettavasti on heti sanottava että suomen suunta on hallituksen politiikalla menemistä taaksepäin monella eri tavalla esimerkiksi palkattoman työn lisäämisen olisi jo toivonut jäävän jonnekin viime vuosituhannelle mutta ei olemme saaneet nähdä että tämän hallituksen toimiin se kuuluu vielä vuonna kaksituhattakuusitoistakin kun puhumme suomen suunnasta itselleni tärkeää on puhua eriarvoisuuden lisääntymisestä joka näkyy esimerkiksi tulo terveys ja koulutuserojen kasvuna kaikille on varmasti selvää että jos hallitus saa tahtonsa läpi niin se suuntaa suomea kohti suurenevia tuloeroja tukien leikkaaminen ja maksujen korottaminen kohdistuvat kohtuuttomasti pienituloisiin tämä siitäkin huolimatta että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon julkisen vallan tehtävä on perustuslain mukaan turvata jokaiselle riittävät sosiaali ja terveyspalvelut ja terveyttä voidaan hyvin ja perustellusti kysyä onko hallitus viemässä meitä suuntaan jota perustuslaki edellyttää arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon maksut nousevat monissa kunnissa ja järkyttävää on että lääkärissä käynti saattaa olla jopa yli neljäkymmentä prosenttia kalliimpaa kuin aikaisemmin jos mukaan lasketaan myös esimerkiksi lääkkeiden alkuomavastuun nouseminen

hallitus meitä nyt vie ja on jo vienyt arvoisa puhemies lapsista me näemme huomenna mikä meille aikuisille ja tälle yhteiskunnalle on ollut tärkeää tänään näin on sanonut lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttila olen kantanut paljon huolta siitä miten hallituksen politiikka vaikuttaa lapsiperheköyhyyden syvenemiseen syrjäytyminen joka monesti siirtyy sukupolvelta toiselle alkaa jo aivan liian monella varhaislapsuudessa tämä kehitys pitää pysäyttää mutta hallitus vain syventää sitä jo nyt yli satatuhatta maassamme asuvaa lasta elää pienituloisissa perheissä huolestuttavaa on että köyhyys on meillä syventynyt ja pitkittynyt aina

yksi merkittävä tekijä köyhyyden syvenemisen taustalla on että lapsiperheille suunnatut tulonsiirrot kuten lapsilisä ovat jääneet ostovoimaltaan jälkeen yleisestä hintojen ja ansiotulojen noususta ja mitä tekee hallitus tämän ongelman ratkaisemiseksi hallituksen ei pitänyt koskea lapsilisään mutta nyt se on kuitenkin päättänyt leikata niitä nolla pilkku kahdeksankymmenenviiden prosentin tasasuuruisella vähennyksellä tämä on siis se suunta johon hallitus on meitä viemässä lasten ja nuorten tulevaisuuden kannalta olen huolestunut myös siitä minkälainen ilmapiiri suomessa nykyään vallitsee sananvapauden nimissä on joidenkin mielestä aivan sallittua huudella netissä ja kaduilla rasistisia naisvihamielisiä ja erilaisiin vähemmistöihin kohdistuvia viestejä kehitysapua leikataan ja maahanmuuttajien perheenyhdistämistä vaikeutetaan suomesta leviää maailmalla kuva takapajulana joka ei halua auttaa hädänalaisia vaikka on yksi maailman rikkaimmista maista vaikea näiden päätösten on nähdä enää vilaustakaan siitä kansainväliseen yhteistyöhön ja auttamiseen sitoutuneesta suomesta joka on ollut aktiivinen esimerkiksi ykssa rauhanturvaamisessa ja ihmisoikeuksien edistämisessä arvoisa puhemies hallitus harjoittaa kovaa ja säälimätöntä leikkauspolitiikkaa jolla se ajaa suomea kohti menneisyyden luokkayhteiskuntaa jossa kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset vanhukset ja sairaat maksavat kaikista kovimman hinnan se on selvää että hallituksen kaikki on kaupan linja ja suunta eivät ole vasemmistoliiton linja tai meidän arvojemme mukaista me toisin kuin hallitus haluamme uudistaa suomea kohti tasa arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta tärkein kysymys on mihin suuntaan ja kenen ehdoilla suomea uudistetaan teemmekö uudistuksia markkinoiden vai ihmisten ehdoilla me tarvitsemme uudistuksia mutta sosiaali ja suomen infran yhtiöittäminen eivät ole mielestäni

puhemies

tähän liittyen puhemies voidaankin vertailukohta ottaa stephen hawkingista joka yrittää luoda tällaista kaiken teoriaa mutta kaiken teoria liittyy fysiikkaan politologia on erilainen tieteenala on välttämätöntä että suomen tulevaisuudesta suomen suunnasta käydään jatkuvaa keskustelua tärkeitä elementtejä on nimenomaan se että keskustellaan turvallisuudesta niin sisäisestä kuin ulkoisesta oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon kunnioittamisen periaatteista kaikissa mahdollisissa olosuhteissa mutta vastaus yhteiskuntapolitiikassa ei voi olla se että jatketaan entisellään ettei tehdä mitään ettei reagoida yhteiskunnallisiin muutoksiin uudistukset liikauttavat uudistukset saavat seisovat vedet käyntiin ja se on välttämätöntä jotta yhteiskunta voi kehittyä ja uudistua tämä on myös perussuomalaisuuden linja onhan puolueemme ohjelma esimerkiksi jatkuvasti kehittyvä juuri näin mutta arvoisa puhemies eräisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin meidän on ilman hallitus oppositio rajoja tartuttava todella vakavasti yhdessä toimeen tämänpäiväinen keskustelu ei todellakaan ole ollut mitenkään kunniakasta eikä politiikan uskottavuutta tai kiinnostavuutta vahvistavaa sen sijaan me tarvitsisimme kansanvallan itsepuolustusta ja itsepuolustuksen me voisimme aloittaa tukemalla sitä työtä minkä ministeri lindström on jo aloittanut uudenlaiset työllistämistoimenpiteet työttömyys on keskeisin yhteiskunnallinen ongelmamme työttömyyttä pahempaa on vain sota työttömyys ei ole pelkästään taloudellinen tai toimeentulokysymys se on monessa monessa kohtaa myös ihmisarvokysymys arvoisa puhemies meillä on satakaksikymmentäkaksituhatta pitkäaikaistyötöntä työttömyys muuttaa monella tapaa muotoaan ei enää eletä siinä todellisuudessa jossa elettiin vaikka yhdeksänkymmentä luvun laman aikana että

monessa mielessä näkymättömäksi nyt tarvitaan voimakkaita toimenpiteitä jotta työttömyyteen tartutaan ajetaan ihmisyyden kunnioittamista ja sitä että päätöksentekijät ovat todella kiinnostuneita ihmisistä jokainen työtön on oma ainutlaatuinen elämäntarina ihmisyydestä on kaikissa olosuhteissa pidettävä kiinni

arvoisa puhemies

katetriläppäleikkauksen jälkeen leukemiaa sairastava tai keskoslapsen vanhemmat eivät pääsääntöisesti valittele sitä etteivät ole saaneet itse valita useista vaihtoehdoista paikkaa jossa heitä hoidetaan he eivät myöskään ajattele että julkisena tuotettu palvelu olisi ollut huonompaa siksi että se on julkista palvelua tai siksi ettei sitä ole tuotettu yhtiön kautta päinvastoin he kertovat usein osaavista lääkäreistä ja ammattitaitoisista hoitajista uuden mahdollisuuden saamisesta tai jatkohoidon suunnitelmista sen sijaan kansalaiset kokevat että terveyskeskukseen varattua aikaa hoitoon pääsee vasta huolen uuvuttamana tai taudin ollessa jo pahentunut ja että vanhuksen riittävästä hoivasta joutuu taistelemaan näitä ongelmia lähdettiin korjaamaan nyt korjattavaksi ovat joutuneet nekin julkiset palvelut jotka toimivat nykyisellään hyvin uudet sote linjaukset herättävät huolen siitä että lapsi menee pesuveden mukana linjausten perusteella voisi ajatella että suomen pahin ongelma on nyt ollut liian vähäinen yhtiöiden määrä sosiaali ja terveydenhuollossa siksi halutaan pakkoyhtiöittää laajan valinnanvapauden nimissä myös julkiset palvelut vaatimus ei tule eu lainsäädännöstä suomessa ollaan tekemässä kansallinen päätös asettaa laaja alaisesti sosiaali ja terveyspalvelut yhtiöihin ja siten myös kilpailutukseen on tietysti kysyttävä haittaako se jotain jos

joka hajottaa esimerkiksi paljon sairastavien hoitoketjut yksittäisiksi valittaviksi toiminnoiksi mennään metsään tai jos sosiaali ja terveyspalveluihin ohjatut verovaramme menevät jatkossa amerikkalaisten eläkeyhtiöiden voittoa tavoittelevien omistajien taskuihin tai uutena ilmiönä terveydenhuollon yhtiöiden mainoskuluihin olemme suomessa väärällä tiellä sosiaali ja terveydenhuollossa kyse on erittäin suuresta muutoksesta suurena vaarana on että kokonaisuus ei pysy kenenkään käsissä jolloin uhkana on myös kustannusten kasvaminen ja asiakkaiden hoitoketjujen katkeaminen kun jokainen yhtiö tavoittelee vain omaa menestystään voi seurata juuri sellaista osaoptimointia ja kustannusten vierittämistä muille toimijoille kuin mistä sote uudistuksen myötä on haluttu juuri päästä eroon kuinka varmistetaan että nämä palvelukokonaisuudet pysyvät toimivina asiakkaan kannalta epäselväksi jää se mikä tulevan maakuntahallinnon demokraattisesti valittavien päättäjien rooli olisi tässä kokonaisuudessa kun yhtiöiden linjaukset ja toiminta ovat pahimmillaan yrityssalaisuuden piirissä vaikka vallalla oleva yhtiöittämisinnostus ei rajoitu pelkästään sosiaali ja terveydenhuoltoon erityisen suuria riskit ovat juuri sosiaali ja arvoisa puhemies on olemassa todellinen ja aiheellinen pelko että lyhytnäköisillä säästö ja muilla kehityspäätöksillä nakerretaan sellaisia yhteiskunnan rakenteita jotka ovat olleet vaikuttamassa siihen että suomi on voinut menestyä ja kasvaa yhteiskunnan koheesio yhteen hiileen puhaltaminen yhdessä sopiminen ja luottamus toisiin ovat korvaamattoman arvokkaita asioita niiden täyden arvon ymmärtää ehkä vasta sitten kun ne menetetään siksi nyt sdpn esille nostamat asiat eivät ole katseen siirtämistä menneisyyteen

arvoisa puhemies suomen vahvuus on ihmisissä se että kaikki on otettu mukaan kukin kykynsä mukaan kun tänään puhumme suomen suunnasta yhtä suuri kysymys sen rinnalla on ovatko kaikki mukana hallitus on unohtanut osan suomalaisista sen sijaan että kannustettaisiin kaikkia mukaan on hallitus sysännyt yhä useampia syrjään niiltä jotka ovat jo ennestään heikoilla on otettu vielä lisää niiltä jotka tarvitsevat tukea arjesta selviämiseen on sitä vähennetty ne jotka asuvat kaukana saavat sinne jäädä kun kulkuyhteyksiä on heikennetty niille jotka eivät ole saaneet hyviä eväitä elämälleen ei yhteiskuntakaan halua tarjota sen parempia hallitus on rakentamassa menestystä jo menestyneiden ehdoilla se on väärä keino menestystä syntyy silloin kun sitä rakennetaan kaikille ja jokainen voi olla sitä rakentamassa omalla panoksellaan kun ketään ei jätetä syrjään ja kaikista huolehditaan kun kaikilla on mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen eheä yhteiskunta on menestyvän yhteiskunnan suuri haaste tänä päivänä on miten saamme mukaan ne jotka ovat tippuneet yhteiskunnan kyydistä ne joille tulevaisuuden näkymät ovat toivottomat erityisesti on varmistettava ettemme työnnä uusia ihmisiä syrjään siksi erityishuomio tulee kiinnittää siihen että nuoret pääsevät koulutukseen ja ja siihen että emme omilla toimillamme sysää maahanmuuttajia ulkopuolelle vaan he pääsevät mukaan rakentamaan suomen menestystä arvoisa puhemies suomen menestys on perustunut kaikkien mukaanottamisen lisäksi osaamiseen koulutuksen mahdollistaminen kaikille on ollut maamme menestystarinan avain meillä jokainen on voinut kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet ovat riittäneet taustastaan tai varallisuudestaan huolimatta kaikentasoista koulutusta on ollut saatavilla ympäri maata mikä on ollut tärkeää koko kansan osaamisen nostamisessa tätä ollaan nyt murentamassa opintotuen leikkaukset johtavat siihen että kaikilla ei enää ole varaa opiskella vaikka kyvyt ja motivaatio riittäisivät oppilaitosverkon karsiminen nostaa kynnystä opintoihin sitä enemmän mitä varhemmin ja kauemmaksi nuoren tulisi lähteä oppilaitosverkoston karsimisella on myös laajempaa merkitystä kun koulutuslaitos lähtee lähtee paikkakunnalta myös osaamista nuoria yritysyhteistyötä kehittämistoimia ja ihmisten vaihtuvuus vähenee nämä kaikki ovat tekijöitä jotka heikentävät paikkakunnan elinvoimaa arvoisa puhemies viime viikolla menehtyi yksi suomen merkittävimmistä tiedemiehistä akatemiaprofessori ilkka hanski suru uutisen levittyä eräs suomessa pitkään asunut puolalainen ystäväni ihmetteli facebookissa miksi niin vähän puhutaan mediassa ilkka hanskista laulaja sorsa kuolee ja media on täynnä tarinoita hänen urastaan suomen tunnetuin ja hienoin tiedemies kuolee ja ja ei mitään ei sanaakaan miksi koska hän oli yksi kaiken maailman dosenteista tämä ihmettely kertoo siitä välinpitämättömyydestä yleinen ilmapiiri suhtautuu tieteeseen ja sen merkitykseen tämä sama suhtautuminen on levinnyt poliitikkoihin erityisesti nykyiseen hallitukseen koulutuksesta tieteestä ja tutkimuksesta on leikattu kovalla kädellä se ei ole ollut pakko se on ollut hallituksen valinta lisäksi hallitus haluaa asettaa tieteelle tavoitteita jotka vievät tutkimusta väärään suuntaan perustutkimuksen arvoa ei ymmärretä vaan kaiken tutkimuksen pitäisi tuottaa välitöntä talouskasvua akatemiaprofessori hanski varoitti tänä keväänä että tutkimuksen yhä vahvempi ohjaaminen yhdistettynä vähätteleviin kommentteihin johtaa siihen että nuoret tutkijat menettävät innostuksensa ja intohimonsa tieteen tekemiseen luottamus ja arvostus tutkijoiden ja päättäjien välillä menetetään mutta samalla menetetään myös tulokset ja menestys varoitus kannattaa ottaa tosissaan merkkejä tästä on jo arvoisa puhemies luvulla suomella oli varaa rakentaa koko maan kattava yliopistolaitos vaikka samalla vuosikymmenellä koettiin kaksi öljykriisiä seuranneiden neljänkymmenen vuoden aikana suomi on vaurastunut valtavasti siitä huolimatta olemme tilanteessa jossa meillä ei ole varaa pitää yllä nykyisiä yliopistojamme miten tähän on tultu koulutukseen oli varaa panostaa seitsemänkymmentä luvulla siihen olisi varaa panostaa nytkin kysymys on arvovalinnoista osaamiseen meillä täytyy olla varaa panostaa tänäkin päivänä se on suomen menestymisen perusta

arvoisa herra puhemies tulin valituksi reilu vuosi sitten eduskuntaan teemoilla vapaus vauraus ja vastuu isovanhempamme toivat meille vapauden ja vanhempamme vaurauden vauraudella tarkoitan niin taloudellista sosiaalista kulttuurista kuin sivistyksellistä ja henkistä vaurautta oman sukupolveni ylivoimaisesti tärkein tehtävä on toimia vastuullisesti niin että vapaus ja vauraus siirtyvät myös omille lapsillemme velkaantumisen jatkuminen euroopan ennätysvauhtia tai poliittinen kyvyttömyys tehdä uudistamispäätöksiä saati uudistuksilla pelottelu eivät edusta sellaista suomea jota voisin sanoa ylpeästi edustavani arvoisa puhemies hallituksen ensimmäisen vuoden aikana tekemät päätökset ovat lisänneet luottamusta suomen talouteen ja siihen että pystymme ratkaisemaan ongelmamme itse suomella ei ole varaa toiseen vaalikauteen talous työttömyys ja velkaongelmamme vain pahenevat se mielessä työ hyvinvointiyhteiskunnan uudistamiseksi ja sen ihmisten parhaaksi jatkuu on totta että taloustilanne on pakottanut hallituksen moniin ikäviin leikkauksiin neljän miljardin säästöjä on mahdotonta tehdä ilman etteivät ne näkyisi ja tuntuisi jossain oppositio on korostanut pitkin vuotta että leikkauksilla on vaihtoehto leikkaukset leikkaukset voi toki kohdentaa jonkin verran eri tavalla mutta se että tämän mittaluokan sopeutuksiin pystyttäisiin leikkaamatta lainkaan koulutuksesta tai sosiaali ja terveysmenoista jotka ovat suurimmat hallinnonalamme on kestämätön väite

arvoisa herra puhemies tänään salissa on arvosteltu kärkkäästi myös sitä ettei hallitus ole saanut pidettyä opettajankoulutusta savonlinnassa itse savonlinnalaisena olen asiaa hengittänyt erityisen syvästi ja raskaasti jo useita vuosia okl on pelastettu kerran yhdeksänkymmentä luvulla ja kahdesti tällä vuosituhannella itä suomen yliopiston hallitus päätti kuitenkin reilu kuukausi sitten että savonlinnan kampus lakkautetaan ja aloituspaikat siirretään joensuuhun yliopiston mukaan he eivät edellisellä rahoituskaudella saaneet strategiarahoituksen mittareiden mukaisia tavoitteita täytetyiksi ja tämä on syynä päätökseen yliopiston toiminnan suhteen ilmassa leijuu paljon kysymyksiä millä tavalla joensuu on tukenut savonlinnaa mittareiden ja tavoitteiden täyttämisessä millä tavalla yleensä strategiarahat käytettiin millä tavalla savonlinnan okln valtakunnalliseen tehtävään osoitetut resurssit näkyivät savonlinnan kampuksella tätä tarkastusvaliokunta syystäkin selvittää itä suomen yliopistoon on vaikutettu kaikin mahdollisin keinoin koko talven ja syksynkin ajan uuden kauden strategiaraha sekä vielä tänä viikonloppuna tarjottu edullinen savonlinnan vuokraratkaisu eivät itä suomen yliopistoa kiinnostaneet päätös ei ollut rahasta kiinni raha ei kelvannut leikkauksia kritisoivalle yliopistolle esillä on ollut myös muut isäntävaihtoehdot kuin itä suomen yliopisto näitä on kartoitettu ja viety eteenpäin kampuksen pelastamiseksi niin savonlinnan kampuksen työntekijät ja aktiivit kuin me muutamat poliitikot olemme käyttäneet vaihtoehtojen etsimiseen lukemattoman määrän työtunteja riittävän toimivaa ratkaisua ei ole kuitenkaan löytynyt itä suomen yliopiston päätös on tuntunut sisuskaluissa saakka yliopisto vetoaa yliopistolakiin jonka mukaan yliopisto saa päättää kampuksistaan itsenäisesti yliopiston yhteiskunnallinen vastuu tai lakiin tehtävänä kirjoitettu yhteiskunnallinen vuorovaikutus eivät tunnu painavan vaakakupissa minkään vertaa kun yliopisto uskoo sokeasti keskittämisen ja suurten yksiköiden voimaan yliopiston ideologinen nähtävästi jotain niin suurta että sen kannattaa lakkauttaa lakkauttaa yliopiston erinomaisesti toimivia osia ja saattaa siinä samalla yksi kaupunki henkitoreihinsa pian julkaistavassa selvityksessä selviää minkälaiset vaikutukset taloudellisesti tällä tulee olemaan arvoisa puhemies nyt täytyy toimia kahta eri reittiä olemme edustaja turusen kanssa tekemässä lakialoitetta savonlinnan yliopistosta mutta toinenkin reitti täytyy nyt katsoa meidän täytyy toimia myös nopeasti savonlinnan mahdollisuuksien vahvuuksien turvaamiseksi esimerkiksi lappeenrannan yliopisto voisi mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa yhdessä lisätä aloituspaikkoja kuitulaboratorion ja kolme k tehtaan ympärille savonlinnan normaalikoulu täytyy säilyttää toimivana ja turvallisena yhteisönä ensimmäisenä suomessa digiloikan tehneenä kouluna ja tanhuvaaran urheiluopistollakin voitaisiin lisätä ammattikorkeakoulutusta liikunnanohjaajakoulutuksen muodossa tässä muutamia toimenpiteitä akuuteiksi askelmerkeiksi vaikean tilanteen edessä emme saa savonlinnassa jäädä polvillemme hallituksen on tehtävä kaikkensa savonlinnaan jäävien vahvuuksien tukemiseksi

edustajien elomaa ja guzenina jälkeen seuraa pieni debattiosuus

arvoisa puhemies hallituksen tärkein päämäärä on työttömyyden vähentäminen lähes kaikki hallituksen toimenpiteet tähtäävät juuri siihen työ ja elinkeinoministeriössä esiteltiin kuukausi sitten ministeri lindströmin johdolla lukuisia hyviä malleja joiden päämäärä on työttömyysloukkujen purkaminen ja työllistymisen helpottaminen nämä ovat historiallisen suuria muutoksia työllisyyden lisäämiseksi ja parantavat onnistuessaan merkittävästi työttömien työllistymismahdollisuuksia luulen että tämä hallitus on jo nyt tehnyt työttömien eteen enemmän työtä kuin edellinen hallitus koko kautensa aikana välikysymyksessä kritisoidaan kovin sanoin hallituksen suunnitelmia yhtiöittämisestä väitetään että kaikki yhteiskunnalliset toimijat yhtiöitetään ja luodaan suomi oy näin ei suinkaan toimita on hyvä muistaa että yhtiöittämisessä ei ole kyse yksityistämisestä yhtiöittämisen jälkeen liikelaitos pysyy edelleen valtion ohjauksessa rahoitus vain monipuolistuu tällöin veronmaksajat eivät joudu kustantamaan kaikkea eikä yhteiskunnallisten palvelujen toiminta ole pelkästään kiinni valtion budjetista

luvuilla jolloin muualla muualla ei ollut tarpeeksi pääomia tehtaiden perustamiseen järjestelyä ei alun perinkään tarkoitettu pysyväksi se vain tehtiin pakon edessä perussuomalaiset eivät suhtaudu ideologisella palolla yhtiöittämiseen tai valtion omistamisosuuksiin kuten sdp suhtautuu pyrimme tässäkin asiassa parhaimpaan lopputulokseen suomalaisten kannalta kaikki tässä maassa ei voi olla valtion omaisuutta on hyvä muistaa että sdp myi lipposen aikana huomattavasti enemmän valtion omistamia osakkeita silloin yksityistettiin oikein urakalla silloin yksityistettiin oikein urakalla jos muistetaan historiaa vähän tässä niin

kaksituhattaviisitoista välisenä aikana myytiin valtion omaisuutta seitsemällätoista pilkku viidellä miljardilla ja useimmiten omistajaohjauksen puikoissa oli sdp nyt toimitaan vastuullisemmin kun tarkastelee muita euroopan maita lähestymme omistajasuhteissa yleiseurooppalaista linjaa ei sen dramaattisempaa kaikkea ei kuitenkaan tule asettaa yhtiöittämisen piiriin se mikä on järkevää yhtiöittää se yhtiöitetään perussuomalaiset tukee tässäkin asiassa ratkaisua joka palvelee parhaiten suomen etua arvoisa puhemies kuten sdpn edustajat hyvin tietävät poliittinen päätöksenteko on kompromissien tekoa perussuomalaiset ovat kuitenkin pystyneet pitämään lupauksistaan hyvin kiinni paljon paremmin kuin sdp monissa hallituksissa esimerkiksi edellisessä hallituksessa demarien peukalonjälkeä hyvin vaikea erottaa lisäksi haluamme muuttaa suomen suunnan parempaan maamme talous on kuralla ja muutoksia tarvitaan nopeasti tämä vaatii ikäviäkin päätöksiä joihin sdp ilmeisesti ei ole valmis mistään ei saisi heidän mukaansa säästää jatketaan vain niin kuin ennenkin ja toivotaan parasta niinkö sosialidemokraatit jos ja kun suomen talous saadaan nousuun siitä tulevat hyötymään kaikki erityisesti siitä hyötyvät haavoittuvassa asemassa olevat välikysymyksessä väitetään myös että hallitus heikentää alueiden ja maakuntien kehitysmahdollisuuksia päinvastoin olen varsinaissuomalaisena hyvin tyytyväinen että turun seudulle tunnin junahanke turun ja helsingin välillä on saanut merkittävän rahoituspanoksen budjettiriihessä ja hyviä esimerkkejä löytyy muistakin maakunnista vakka suomen alueella varsinais suomessa on orastavaa elpymistä yritysrintamalla mikä merkitsee työpaikkoja nyt kun on kerran puheenvuoro niin sanon tähän loppuun jos ei debatissa saa puheenvuoroa edustaja heinäluoma tämä työnäyttö ei ole ilmaista työtä te olitte muistaakseni viime torstaina suullisella kyselytunnilla jolloin ministeri lindström selvällä selkokielellä sanoi työnäyttöä vasta kehitellään se ei ole hallituksen esitys pääasia on että työttömät saadaan töihin kun sitä kokeillaan jos se osoittautuu huonoksi huonoksi sitä ei oteta ollenkaan käyttöön kiitos
vielä myönnetään edustaja guzeninalle puheenvuoro ja sen jälkeen käymme debatin

arvoisa puhemies mietin vain sitä kun kuuntelin näitä puheenvuoroja että jos tämän hallituskauden alussa olisikin käynyt niin että perussuomalaiset olisivat päätyneet demareiden kanssa samaan hallituksen niin olisiko mahdollista että perussuomalaisten olisi helpompi katsoa äänestäjiään silmiin

kun katsoo historiaa taaksepäin kun täällä salissa on niin paljon historiaa tänään kerrattu niin itse olen kolmannen kauden kansanedustaja ja muistelen että silloin kun tulin eduskuntaan valtiontalous oli aika hyvillä kantimilla kolme miljardia oltiin plussan puolella ja sitten keskustapuolue otti suomessa hallituksen veturin paikan ja sen jälkeen kun se kausi oli ohitse suomen talous olikin miinus kahdeksan miljardin paikkeilla eli aika nopeasti ja jyrkästi tuo lasku lähti liikkeelle ja nyt oikeastaan ollaan sillä samalla laskusuunnalla mikä on todella huolestuttavaa kun ajatellaan ihan tavallisia ihmisiä niitä jotka joutuvat tämän kaiken maksumiehiksi että siinä mielessä ei tässä kannata kenenkään ilkkua toinen toisilleen vaan hyvin vakavasti ottaa se huoli mikä ihan tavallisilla on tämän hetken tilanteesta täällä suomessa minun mielestäni ja meidän demareiden mielestä vaikeinakaan aikoina luovuttaminen oikeudenmukaisuudesta ja yhteisen rakentamisesta ei voi olla vaihtoehto kaikki puolueet ovat joutuneet tekemään vaikeita päätöksiä ja täällä salissa on puhuttu siitä että koulutusleikkauksia joutuivat demaritkin tekemään viime hallituskaudella no mitä matematiikkaa se on sellainen että jos on otettu kymmenestä miinus kaksi niin sen jälkeen kun ottaa vielä miinus kaksi niin se on oikeudenmukaisuutta ei se oikeudenmukaisuus kyllä sillä matikalla oikein eli se että leikataan jo sen päälle että on leikattu on aiheuttanut tämän kansalaisten huolen me demarit emme halunneet leikata niin paljon kuin mitä hallitus nyt on tähän ynnäämässä päälle siis miinusta koska me tiesimme että se tulee johtamaan esimerkiksi koulutuksen puolella sellaisiin säästöihin jotka eivät ole enää kohtuullisia ja mitä tulee tähän riitelyyn tänään niin kyllä se näin on että suomalaisen yhteiskunnan kiistattomia saavutuksia ei olisi ikinä saatu aikaan tällaisella eripuralla kun miettii millä tavalla tämä meidän kansakunta on noussut maailman kärkimaiden joukkoon me olemme uskoneet työntekoon yhteistyöhön tasa arvoon ja kaikista huolehtimiseen me olemme sadassa vuodessa nousseet euroopan takamaasta todella moderniksi hyvinvointivaltioksi josta on tultu hakemaan esimerkkiä todella kaukaakin tämä tehty työ on näkynyt peruskoulun maailmanlaajuisesti saavuttamista hienoista tuloksista palkansaajien oikeuksien toteutumisesta sekä naisten ja miesten tasa arvosta olette ehkä huomanneet että tänä vuonna vietetään paitsi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden satakymmentä vuotisjuhlaa myöskin subjektiivisen päivähoito oikeuden pyöreitä vuosia oli nimittäin se vuosi kun päivähoito oikeus laajennettiin koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia tämä on mahdollistanut naisten työnteon aivan uudenlaisissa mittakaavoissa ja tämä on auttanut myöskin suomea nousuun ja nyt tällä hetkellä hallituksen lyhytnäköinen perhepolitiikka on hyvin nopeasti lähtenyt romuttamaan näitä meidän peruspilareita

on selvää että kun maailma muuttuu täytyy etsiä ratkaisuja siihen muuttuvaan maailmaan mutta tämä sote uudistuksen muuttuminen tämän hallituksen käsissä valtavaksi ja ennennäkemättömäksi yhtiöittämisoperaatioksi on kyllä kaukana siitä alkuperäisestä ajatuksesta jossa ihminen oli tämän politiikanteon keskiössä edes markkinaliberalismin kiistaton kuningatar margaret thatcher ei ei olisi tohtinut britanniassa aikoinaan lähteä yksityistämään heidän nhs järjestelmäänsä sote järjestelmäänsä britit pitävät sitä edelleenkin mahdollisimman laajasti julkisen sektorin hallussa ja britit ovat siitä tosi ylpeitä

jos mietitään mitä tästä voi niin ihan vain esimerkkinä lääkäriyhtiö mehiläinen nousi muutama vuosi sitten otsikoihin kun se oli maksanut neljänkymmenen miljoonan euron liikevoitostaan veroa suomeen vain kolmesataakuusikymmentätuhatta euroa miten me estämme ettei tämä tapahdu nyt tässä laajassa yhtiöittämisprojektissa esitetään toiveita salista huudetaan ja kyllä tämä on iso huoli arvoisa puhemies nämä hallituksen päätökset ovat suomelle raskaita mutta suomi on selvinnyt aiemminkin vaikeista ajoista aivan kuten reilu sata vuotta sitten suomi on nyt jälleen taitekohdassa ja jos me haluamme oikeasti löytää ratkaisuja niin lyödään hynttyyt yhteen ja lopetetaan riiteleminen ja kuunnellaan toinen toisiamme

arvoisa puhemies edustaja guzenina oli aivan oikeassa siinä että me tarvitsemme uudistuksia muuttuvassa maailmassa täällä on kysytty minkä takia sosialidemokraatit eivät halua uudistuksia mutta me emme halua niitä muutoksia suomalaiseen yhteiskuntaan mitä hallitus nyt esittää

oy suomi absta täällä sanotaan että yhtiöittäminen ei ole sama kuin yksityistäminen tästä ei ole hyviä esimerkkejä jos ajatellaan nyt vaikka vrää tai postia hyvin nopeasti siellä muuttuu sitten tilanne niin että että puhutaankin yksityistämisestä missä silloin on demokratia missä on avoimuus silloin tullaan kermankuorintaan ja tästä seuraa se että tämän hallituksen politiikka on myrkkyä reuna alueille siellä missä on vähemmän ihmisiä siellä eivät todellakaan yhtiöt myöskään halua toimia

puhemies edustaja hanna kosonen tuli onneksi saliin olen ajatellut edustaja tätä viime päivinä ja viikkoina paljon ja ja kun sanoitte että tämä on koskettanut teitä sisuskaluihin niin niin uskon sen sen on pakko olla ensimmäisen kauden kansanedustajalle voimakas takaisku ja toivon että tässä nyt vielä joitain ratkaisuja löytyy minua harmittaa se että minua ei ole tässä viime viikkoina ja kuukausina professori tuori laittaa että yliopistojen itsehallinto ei estä valtion ohjaustoimivaltaa ja ohjaustoimivaltaa voidaan käyttää yliopistolain neljännenkymmenennenkahdeksannen pykälän mukaisessa sopimusmenettelyssä ja siihen liittyvissä rahoitusjärjestelmissä niin

mitä hän tänään esitti asetetaan kyseenalaiseksi minulla on on sellaisia lukuja nyt jotka kertovat että ensisijaisia hakijoita oli savonlinnassa enemmän kuin niitä oli joensuussa tämä selvitetään arvoisa puhemies vielä

herra puhemies kiitän edustaja gustafssonia sanoista varmasti tunnemme tietynlaista sympatiaa toisiamme kohtaan tämän asian suhteen professori tuori tosiaan tuo tämän oman kantansa tästä tästä lain tulkinnasta esiin mutta sitten on olemassa myös helsingin yliopiston hallinto oikeuden professori olli mäenpää joka sanoo että hänen mielestään yliopistolle perustuslaissa turvattu itsehallinto estää valtion viranomaista määräämästä yliopistoa esimerkiksi toimipaikkaa koskevissa kysymyksissä eli käytännössä voimme sanoa että yliopistolaki ei välttämättä ole aivan helposti tulkittava ja tämä on nyt meidän kaikkien suuri ongelma varsinkin meidän jotka olemme savonlinnan puolella sitten vielä näistä

pääministerin luvuista hän ei viitannut joensuuhun se on juuri näin niin kuin edustaja gustafsson sanoitte eli eli

savonlinna on vetovoimaisempi kuin joensuu vaan tässä hän käytti rehtorin lukuja ja rehtori viittasi muiden muiden opettajankoulutuslaitosten aloituspaikkojen

arvoisa puhemies tämä iso kuva tästä mitä minä olen kuunnellut mistä nyt sosialidemokraatit tekivät välikysymyksen ja miten valtiontaloutta on meillä meni nyt neljä tai viisi edellistä vuotta valtion vastuut velat vastuut maailmalla ja valtion omaisuutta myytiin ja myös pääoma laski keskimäärin kaksikymmentä miljardia vuodessa se asia on nyt korjattava sosialismilla sitä ei korjata korjata koska se ei ole toiminut missään muuallakaan sosialismi ei toimi missään se nähdään maailmalla kävin juuri kiinassa sielläkin on on luovuttu sama suomessa katsokaa nyt täällä sanoo edustaja lindtman että markkinatalous on hyvä renki

edustaja hakkaraisen kannattaa nyt nämä luvut kyllä tarkistaa muualtakin kuin sieltä kiinasta nimittäin jos kaksikymmentä miljardia olisi vuodessa lähtenyt rahaa niin sitten meillä kyllä budjetti olisi todella kehnolla pohjalla jos näin olisi mutta tulen tähän savonlinna kysymykseen joka on tämän päivän suuri asia kuitenkin olin hyvin pettynyt myös kun kuulin pääministerin suusta että hän on siis hyväksynyt nyt tämän ratkaisun että savonlinnan opettajakoulutus loppuu koska siinä kristallisoituu tämä hallituksen markkinalinja kaikki nämä päätökset joihin ennen yhteiskunta on ottanut kantaa siirretään yhtiöille ja autonomisille yksiköille ja sanotaan että mitään ei voida tehdä mitään ei voida tehdä tulen sen verran sanon että olen aivan varma että jos varapuhemies pekkarinen olisi hallituksessa niin tätä päätöstä ei olisi hyväksytty tämä olisi ollut poliittisen vaikuttamisen asia tai jos varapuhemies pekkarinen olisi vaikkapa keskustan eduskuntaryhmän johdossa niin hän olisi sen verran pitänyt maakuntien kehityksen puolta että näin ei olisi

arvoisa puhemies täällä salissa aikaisemmin hallituspuolueen eräs edustaja kysyi perutteko te sosialidemokraatit sitten nämä hallituksen uudistukset ja muutokset joita nyt ajetaan läpi kun te olette sitten seuraavassa hallituksessa ja toivottavasti olemme no nyt hallituksen

ollaan tehty sosiaali ja terveydenhuollossa ollaan tekemässä väylien yhtiöittämisessä ja myös tämä leikkauspolitiikka joka kohdistuu koulutukseen ovat ongelmallisia juuri siitä näkökulmasta että ne on mahdotonta peruuttaa esimerkiksi näiden yhtiöittämisten osalta jos kerran mennään palvelutuotannossa yhtiömuotoon on siitä hyvin hankala pakittaa takaisinpäin sen jälkeen me elämme toimimme siinä todellisuudessa että meillä on hyvin hankala näitä ratkaisuja enää sen jälkeen muuttaa sen takia näistä asioista olisi pitänyt kertoa ja keskustella ennen vaaleja ennen kuin te teette näitä peruuttamattomia muutoksia yhteiskunnan perusrakenteisiin

arvoisa herra puhemies yhdestä asiasta onneksi täällä salissa vallitsee hyvä yksimielisyys uudistuksia tarvitaan siksi mielestäni hallituksen esitys uuden live yhtiön perustamiseksi jossa valtion omistus olisi täydellinen sata prosenttia ja jossa tämä talo hallitsisi muutenkin päätöksentekoa aika pitkälle on minusta kannatettava ajatus ja pitää tutkia kuinka mahdollisesti nämä verkkoratkaisut voisivat sopia siihen yhtiöön vielä lisäksi haluan puuttua siihen asiaan kun sdpltä on tänään tullut tällainen kymmenen ideaa suomelle ja haluan kysyä paikalla olevilta opposition edustajilta mitä käytännössä tarkoittaa tämä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen verotuki kaksikymmentätuhatta euroa jos saisin tähän selkokielisen vastauksen niin voitaisiin keskustella siitä kiitos

se on yksi niistä uudistuksista joita pidämme järkevinä ja jotka hyödyttävät sekä yhteiskuntaa yrittäjää että työttömiä näitä yrityksen työntekijöitä sen ajatus on yksinkertaisesti että yrityksellä on mahdollisuus vähentää tuloksestaan tämä mainittu enintään kaksikymmentätuhatta euroa palkatessaan ensimmäisen työntekijän jolloin firman täytyy kuitenkin olla voitollinen sen täytyy tehdä tulosta tätä rahaa ei siis voi käyttää siihen että tulee tappiolla markkinoille ja sitä kautta syrjäyttää jonkun sellaisen joka toimii ilman tukia tämä tulee tuloksesta vähennettäväksi ja silloin se automaattisesti pitää sen markkinoiden kannalta oikeana yksi esimerkki innovatiivisesta uudesta ratkaisusta joka helpottaa pienyrittäjien toimintaa näitä uudistuksia me kannatamme niin kuin myös sitä rinteen työllistämismallia jossa voi ottaa työttömyysturvan mukaan ja antaa sen

arvoisa puhemies päivällisessä puheenvuorossaan edustaja rinne totesi että rikkaat osallistuvat talkoisiin vain vapaaehtoiselta pohjalta nyt eivät ole ministerit vastaamassa kysymykseeni mutta täällä on kyllä henkilöitä paikalla jotka pystyvät

joulukuussa kaksituhattaviisi rikkaat vapautettiin valtiovarainministeri heinäluoma armahti rikkaat varallisuusverosta näin se meni tänä päivänä se toisi noin miljardi euroa valtion kassaan saat kohta vastata kertoa minkä takia tosiaan näin tehtiin mutta miljardi euroa se tarkoittaisi sitä nyt kun oppositio kysyy

nyt näihin teidän syytöksiinne ettei hallitus välitä vanhusten sairaiden ja lapsiperheiden arjesta miljardi euroa kertokaa minkä takia vapautitte rikkaat

puhemies olen syrjäisimmän maaseudun asukki ja nyt sitten kun olen vuoden verran täällä ollut niin minä olen todella hämmästyneenä kuunnellut sitä että meille on ilmestynyt uusi maaseudun puolue ei koskaan ole kuullut puhuttavan näin paljon meidän asioiden puolesta kuin te olette sosialidemokraatit puhuneet mutta edelliset neljä vuotta kun minä teitä kuuntelin niin miksi minä en silloin kuullut mitään näistä asioista

elikkä nyt käytännössä tilanne on se että nyt kun minä olen tuossa hallituspuolueessa sisäpiirissä on muuten semmoinen tunne että meillä on muuten tekemisen meininki nyt muuten oikeasti halutaan yrittää yrittää ja pyrkiä tekemään ja jos me emme jotakin oikeasti ala tekemään niin meidän maaseudun tilannehan kuihtuu koko ajan alaspäin nyt on tapahtumassa aiheuttaahan se pelkotiloja paljon että nyt on esitetty valtavan suuria muutosesityksiä

mutta minä näen myöskin että on paljon mahdollisuuksia tässä liikennekaariasiassa taksiasiassakin oikein hoidettuna ja sitten kaikki nämä postiasiat kaikki uudet palvelut meillä on mahdollisuuksia erittäin

tässä salissa on moneen kertaan vastattu kritiikkiin koulutusleikkauksista sillä että ensinnäkin edellinenkin hallitus leikkasi ja toiseksi ei ole ollut nyt mitään vaihtoehtoja no edustaja guzenina tuossa jo kertoi että se että tälle hallitukselle eivät riittäneet edes ne ne leikkaukset mitä viime hallitus on kyllä kummallista varsinkin kun yksikään eduskuntapuolue ei vaalien alla sanonut että koulutuksesta

toisekseen kerran tässä salissa pääministeri sipilä on kertonut että myös hallitusneuvotteluissa oli vaihtoehtoja se oli silloin kun täällä oli nuorten parlamentti ja nuoret kysyivät pääministeriltä koulutusleikkauksista pääministeri sanoi että hallitusneuvotteluissa oli pöydällä säästövaihtoehtoja kuuden miljardin euron edestä ja piti valita neljä miljardia euroa

periaatteessa en kannata tätä eduskuntakeskustelun muuttamista historiakeskusteluksi mutta kun on suora konkreettinen kysymys niin on siihen nyt syytä vastata varallisuusveron poistostahan päätettiin vuonna kaksituhattaneljä tuloratkaisujen yhteydessä silloinen hallitus jossa ministerinä oli muun muassa nykyinen varapuhemies pekkarinen teki tämän päätöksen en itse ollut silloin hallituksessa mukana varallisuusveron poiston menetys valtiolle oli seitsemänkymmentä miljoonaa euroa ei suinkaan miljardi euroa niin kuin tässä mainittiin vaan seitsemänkymmentä miljoonaa euroa siinä on aikamoinen ero ja nyt täytyy sanoa että samaan aikaan tehtiin ratkaisu jossa osingot tulivat verolle asia jota kokoomus vastusti raivoisasti kaksituhattakolme hallitusneuvottelujen yhteydessä ja myös vaaleissa ja sen tuotto valtiolle oli lähes puoli miljardia eli oikeudenmukaisuus verotuksessa lisääntyi neljäsataa miljoonaa euroa tämän kokonaisuuden ansiosta sitä kehtaa siis myös puolustaa vaikka varallisuusveron poistosta voi esittää kriittisiä kommentteja

herra puhemies edustaja guzenina tuossa äsken viittasi historiaan kuinka suomen talous kääntyi miinukselle vuonna kaksituhattakahdeksan mehän muistamme mitä silloin tapahtui mutta vuoden kaksituhattakahdeksan romahduksen jälkeen muu eurooppa on jo nousussa mutta suomi ei miksi ei ole nousussa minä viittaisin siihen tästä saa nyt vähän aasinsiltaa edustaja mikkosen puheenvuoroonkin että onhan meillä erinomainen koululaitos yliopistot ja ja ammattikorkeat miksi nämä eivät ole saaneet suomea nousuun koska osaaminen ja oppihan ovat suomalaisen talouden perusta

arvoisa herra puhemies nyt täytyy sanoa että sosialidemokraatit tekivät erittäin hyvän ratkaisun siinä viime käänteessä etteivät lähteneet rajaamaan

subjektiivista päivähoito oikeutta ja sillä linjalla me olemme edelleen toinen asia josta täällä on syytetty sosialidemokraatteja on että emme olisi tehneet yhtään mitään viime kaudella haluan muistuttaa siitä että meidän johdollamme tehtiin muun muassa historiallinen historiallinen vanhuspalvelulaki sosiaalihuoltolaki sekä silloin me pystyimme myös kaikki kahdeksan puoluetta tekemään parlamentaarisesti yhdessä sotea jossa meillä oli hyvin pitkälle yhteiset linjaukset mutta joka kuitenkin sitten kaatui elikkä siltä osin viime kaudella tilanne oli monella tapaa ihan erilainen

sitten puheenvuoron edustaja elomaalle
arvoisa puhemies yhtiöittäminen ei ole sama kuin yksityistäminen ja toivottavasti myös edustaja kiljunen ymmärtää tämän lauseen menisin tässä kohtaa myös siihen

kuinka suurien vaikeuksien kanssa sdp silloin taisteli se on ollut hyvin monessa hallituksessa melkein kaikissa mitä minä muistan tästä taaksepäin maailmantalous ei ollut niin huonossa kunnossa kuin mitä se on tällä hetkellä on ylimääräinen maahanmuutto mikä maksaa valtavasti tämä hallitus on todella suurien haasteiden edessä silti se on toimintakykyinen silti se se yrittää tehdä erittäin hyviä ehdotuksia ja sosialidemokraatit ja erittäin monet opposition edustajat vain haraavat vastaan ja ja esittävät viatonta ja sanovat että ne ovat huonoja esityksiä emmekö me nyt voisi lähteä yhteistyöhön eikös se suomen etu ole kuitenkin kaikkien

vielä viimeinen vastauspuheenvuoro edustaja mäkelä ja totean että tässä debatissa kaikki vastauspuheenvuoroa pyytäneet ovat saaneet vähintään kerran käyttää puheenvuoron enimmillään kolme kertaa ja nyt edustaja mäkelä ja sitten puhujalistaan

hallitus leikkasi valtionosuuksia ja samaan aikaan lisäsi kuntien velvoitteita jos sen aikaansaannoksena haluaa esittää salissa liikkuvan valituksen määrästä kuulee että sosialidemokraatteja kyllä harmittaa olla oppositiossa hehän tietäisivät parhaiten miten ihmisen pitää hoitaa lapsensa elää elämänsä ja nyt he tietävät senkin kenen kanssa perussuomalaiset haluaisivat olla hallituksessa mieluiten se tuli aivan uutena asiana tämän teidän viisautenne jota en välttämättä olisi halunnut kuulla ohella kuitenkin haluaisin kuulla sen viisauden siitä että mites teidän vaihtoehtobudjettinne siltä on pudonnut pohja autoveron alennus tuottikin enemmän verotuloa kuin laskettiin millä te meinaatte nyt paikata sen kaksisataa miljoonaa olette jo moneen kertaan käyttäneet
totean tässä että ajatus siitä että debattia pitää jatkaa niin kauan että varmaan kaikki kysymykset mitä edustajat toisilleen ovat esittäneet ovat tulleet vastatuiksi on päättymätön asia niin ei voi jatkua mutta tässä tilanteessa poikkeuksellisesti haluan nyt kuitenkin myöntää viimeisen vastauspuheenvuoron edustaja heinäluomalle sitten varsinaiseen puhujalistaan
arvoisa puhemies kun tästä demareiden linjasta oli oli puhetta niin sehän oli hyvin selkeä suhteessa tämänkin vuoden budjettiin sehän lähti siitä että katsotaan myös tulopohjaa että kaikkia näitä ratkaisuja ei laiteta menojen vähentämisen puolelle sekin on ihan hyvä mutta monella menolla on myös käyttäjänsä ja se on sitten pois yhtä hyvin ihmisten

kuin heidän palveluistaan ja sen takia täytyy puhua myös tulopuolesta siksi olemme esimerkiksi tehneet ehdotuksen tästä rahoitusverosta joka voisi olla ihan merkittävä lisätulojen antaja eli molemmat asiat on tässä pidettävä mielessä niin tulo kuin menopuolikin siitä voi tulla kokonaisuus joka on huomattavasti parempi ja oikeudenmukaisempi kuin tämä hallituksen

kiinnitän kuitenkin huomiota siihen että minusta oikea lausunto oli ministeri stubbin toteamus että tämä hallitus tekee kaikkien aikojen kokoomuslaisinta politiikkaa kuvaavaa on

ensinnäkin toivon että pidetään siitä pelisäännöstä kiinni että täällä ilon tai surun purkauksia ei ilmaista sen tapaisilla menettelyillä mitä

arvoisa herra puhemies haluaisin edustaja heinäluoman kommenttiin siitä kuinka tässä savonlinna tapauksessa kristallisoituu hallituksen linja vain kommentoida että kyllä tässä vain kristallisoituu tämä yliopistojen autonomia jos jos edustaja heinäluomakin on kuunnellut täällä tänäkin päivänä näitä puheenvuoroja niin ei hallitus kyllä kovin mielellään tätä savonlinna ratkaisua katsele mielelläni kuulen kuulen niitä niitä vaihtoehtoja me olemme kyllä selvittäneet tätä

hallituksen esityksissä on paljon uudistuksia

myös tässä välikysymyksessä on esitetty uudistuksia ja mahdollisuuksia tieliikenteeseen ja henkilöliikenteeseen niissä taustalla on kuitenkin vahvasti digitalisaatio mitä ministeri bernerkin on tuonut omissa puheenvuoroissaan esille edustaja kasvi esitti omassa puheenvuorossaan kysymyksenomaisesti ministerille ovatko suomen valokuidut tai muuten yhteydet siinä kunnossa että tämä digitalisaatio on mahdollista myös huomiota ovatko nämä puitteet ja olosuhteet siinä kunnossa että tässä digitalisaatiossa voidaan edetä vielä kuitenkin haluaisin palata tuohon äsken esittämääni kysymykseen demareiden kymmenestä vaihtoehdosta kun tuloksesta vähennetään kaksikymmentätuhatta euroa ja se on ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta niin esimerkinomaisesti jos on kirvesmieskaveri yrittäjänä ja hän palkkaa työntekijän ja ja hänellä on sellainen bisnes että se on sadan tonnin liikevaihto vuodessa ja kulut kuusikymmentätuhatta tulos on neljäkymmentätuhatta kaksikymmentä tonnia pois

sitä logiikkaa missä välissä se kaksikymmentätuhatta tuottaa niin paljon hyvää sille kirvesmiehelle että hänen kannattaa työllistää toinen kirvesmies jonka kulut ovat saman verran kuin hänen itsensä eli ei tämä demareitten työllistämispolitiikka ainakaan tässä yhteydessä avaudu minulle koska itse olen pienyrittäjä ja ainakin minusta työllistämiseen tarvitaan aina kyllä ihan jotain muuta kuin tämmöinen kahdenkymmenen tonnin vähentäminen tuloksesta koska sillä kahdellakympillä ei kukaan tule töihin vai onko kysymys sitten tämmöisistä halpatyömarkkinoista mitä demarit haluavat sitten

arvoisa herra puhemies

tuo mieleen sen kuuluisan enon joka putosi veneestä koska eno ei osannut uida hän pääasiassa vain huitoi ja pääasiassa joka suuntaan mutta arvoisa puhemies kun tässä on paljon puhuttu tänään niin ajattelin puhua pelkästään sotesta sote uudistuksen perustavoitehan oli terveyserojen kaventaminen tasapuoliset palvelut kaikkialla maassa sekä saumaton integraatio sosiaalihuollon peruster veydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken nämä on mainittu myöskin tässä välikysymystekstissä ja nämä ovat uudistuksen tavoitteet edelleen yksi sote uudistuksen keskeinen tavoite oli kustannusten hillitseminen niin että vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän mennessä saavutetaan vuositasolla noin kolmen kolmen miljardin euron säästö jotta kaikkiin sote tavoitteisiin päästään siihen ei riitä pelkkä organisaatiouudistus vaikka se poistaakin sen pienten kuntien ongelman että talouden suunnittelu ei oikein onnistu vuosittaisten kustannusvaihtelujen vuoksi tavoitteisiin ei myöskään riitä digitalisaatio vaikka sillä saralla onkin saavutettavissa paljon tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan myös sosiaali ja terveydenhuollon toimintaprosessien muutosta niin että korkeasti koulutettu henkilöstö tekee koulutustaan vastaavaa työtä ja pakolliset aputoiminnot kuten kirjaukset ja tilastointi ynnä muut siirretään muulle henkilöstölle taikka mieluiten automatisoidaan lisäksi tarvitaan myös entistä enemmän kansalaisten oman vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista elämäntavoista ravinnosta liikunnasta sekä myöskin sosiaalisesta kanssakäymisestä mutta herra puhemies näiden lisäksi tarvitaan myöskin sellaisia keinoja joita julkinen sosiaali ja terveydenhuolto ei ole vielä keksinyt ja tässä tullaan sitten välikysymyksessä esitettyyn yhtiöittämiseen välikysymys toteaa kylläkin virheellisesti että kaikki yhteiskunnallisetkin toimijat yhtiöitetään ja että sote palvelujen rakenneuudistuksesta on on tullut hallituksen yhtiöittämishanke nämähän eivät pidä paikkaansa

kuitenkin uudistuksen jälkeenkin toimintojen järjestäjänä ja rahoituksen suuntaajana keskeiset kansalaisen terveydenhuoltoa palvelevat toiminnot kuten päivystys tehohoito ja toivottavasti pääosa erikoissairaanhoidosta säilyvät maakuntien suorassa ohjauksessa keskeisten virkavastuuta on pakko säilyä maakuntien suorassa ohjauksessa puhemies itsekään en ole kovin innostunut tästä peruspalvelujen yhtiöittämisestä mutta kyllä sillä puolensa jos annetaan yksityiselle tai kolmannelle sektorille mahdollisuus osallistua kansalaisten peruspalvelujen tuottamiseen nykyistä laajemmin on mahdollista että siltä puolen löytyy niitä keinoja joita julkinen toimija ei ole keksinyt jotta näiden keinojen kustannusvaikuttavuutta voitaisiin mitata ja verrata julkisen tuottajan toimintaan julkisen tuottajan toiminnan tulee olla toiminnallisilta osin verrannollinen näihin tämä verrannollisuus saadaan aikaan kun otetaan mukaan mahdolliseen yhtiöittämiseen ne toiminnat joista asiakas kansalainen voi tehdä sen todellisen valinnan toki kansalaisten vapaa valinta voi olla uhka toimivalle sosiaali ja integraatiolle tätä vaaraa ei aiheuta se että osa julkisesta toiminnasta mahdollisesti yhtiöitetään vaan nimenomaan tämä vapaan valinnan periaate on se uhka tähän kuvioon integraatio tulee sovittaa takaamalla kansalaisten tarvitsemat palvelut niin että ne ovat aina löydettävissä olipa perusvalinta mikä tahansa tässä kohden järjestävän maakunnan panos on taas ratkaiseva

arvoisa puhemies tässä sosialidemokraattien tekemässä tavanomaista laajemmassa

suomen suunnasta väitetään ettei hallitus ole tehnyt mitään työllisyyden parantamiseksi tämä väite ei pidä paikkaansa onhan viime vuoden lopussa jo toteutettu muun muassa neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron tuloveron kevennykset jotka suunnattiin pääosin pieni ja keskituloisille palkansaajille käteenjäävien nettotulojen kasvu on omiaan lisäämään suomalaisen työn määrää ja kannattavuutta ja kannustavuutta myös pienyrittämisen edistämiseksi on esitelty lukuisia toimenpiteitä muun muassa starttirahan käyttömahdollisuuksia laajennetaan samoin tullaan toteuttamaan esimerkiksi yrittäjävähennys ja myös investointivaraus on mukana toimenpidelistalla hallitus on joutunut tekemään myös valitettavia leikkauksia pakon edessä mutta pienituloisten elinolosuhteisiin on kohdistettu positiivistakin huomiota toimia esimerkiksi takuueläkkeeseen tehtiin kahdenkymmenenkolmen euron korotus ja kehysriihessä sovittiin kahdeksan euron lisäkorotuksesta yle veron maksamisesta vapautettiin kaikki euroa kuukaudessa saavat suomalaiset mikä ei todellakaan ole aivan pieni joukko lisäksi viisaasti peruttiin eläkeläisten asumistukeen kaavailtu monen eläkeläisen tulotason kannalta varsin merkittävä leikkaus myös byrokratiaa on tällä vaalikaudella jo purettu merkittävästi liittyen monelta osin kaavoitukseen ja rakentamiseen mutta monella muullakin lainsäädännön saralla tärkeänä esimerkkinä mainittakoon vaikkapa jätevesiasetuksen järkevöittäminen tämänkaltaiset muutokset ovat välttämättömiä onhan kansantalouttamme ja koko suomalaista yhteiskuntaa leimannut jo vuosien ajan tietynlainen kaavoihin kangistuminen toisaalta hallitus linjasi viime viikolla että jatkossa valtionyhtiöiden pienennetään merkittävästi veronmaksajien rahoilla maksettuja ylisuuria bonuksia monesti vieläpä monopolistisella alalla ei voida verrata kilpaillulla yksityissektorilla maksettuihin korvauksiin hallitus on myös saanut neuvoteltua verosopimukset muun muassa espanjan ja portugalin kanssa näitä verosopimuksia tavoiteltiin vuosikausia nyt ne saatiin

arvoisa puhemies tässä välikysymyskeskustelussa suomen suunnasta on sivuttu varsin monia tärkeitä aiheita mutta viime syksynä todella pahaksi äityneen ja jopa hallitsemattoman maahanmuuttokriisin jälkihoito ja tietysti myös se riittävä varautuminen vastaavan tilanteen uusiutumiseen ja välttämiseen tulee kuitenkin itse asiassa määrittämään koko suomen suunnan pitkällä tähtäimellä haaste on erittäin vaikea sekä taloudellisesti että kulttuurisesti ja mikäli pahimmat uhkakuvat toteutuvat on hallituksen leikkauslista vain pelkkää alkusoittoa hallituksen tuleekin olla erittäin tarkka sen suhteen mikä on maahanmuuttoon liittyvä kansallinen kestokykymme sitä silmällä pitäen hallituksen on toteutettava mahdollisimman ripeästi maahanmuutto ja turvapaikkapoliittiset ohjelmalinjauksensa joitakin maahanmuuttopoliittisia tiukennuksia on jo tehty mutta tahtia on yhä varaa ja myös syytä kiristää arvoisa puhemies useassa euroopan maassa harjoitettu yltiöliberaali maahanmuuttopolitiikka on osoittautunut epäonnistuneeksi edustaja huhtasaari nosti äsken valitettavaksi esimerkiksi ruotsin mikä lienee myös lähin vertailumaamme ellei suomen suuntaa pystytä tältä osin osin muuttamaan ajoissa tulee muutos ravistelemaan myös meillä länsimaisia arvoja kuten yksilönvapautta demokratiaa ja sananvapautta siksi on erittäin tärkeää että keskustelua maahanmuutosta ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä voidaan käydä avoimesti myös täällä eduskunnassa

rahoittaja on se on valtio jolta on koluttu kaikki rahat ja velkaa on otettu ei se pysty loputtomiin menemään ilman leikkauksia siinä syy että niitä leikkauksia tehdään miksi rikkaitten rikkaitten pussille ei mennä koska niitä rikkaita kohta ei ole täällä ne lähtevät pois ne pystyvät siirtymään ja on hulluutta mennä sille lihapadalle joka meidän edessä on ne lähtevät pois niin kukas sitten rahoittaa elikkä täytyy käyttää ihan maalaisjärkeä näissä asioissa tietysti hyvä että sosialismi on semmoinen asia että se kasvaa kurjuudessa viime hallitus on vienyt meidät kurjuuteen nyt on hyvä mennä torin laidalle huutamaan siitä kuinka me tekisimme nyt on tehty se on näytetty sinne viety ihmiset kurjuuteen mutta tämä sosialismi on todella paha asia siinä mielessä kun puhutaan mistä niitä investointeja tulee kuka

rahamies tai nainen sijoittaa sosialismiin ei kukaan vaan sinne sijoitetaan missä se euro alkaa tuottamaan hallitus on tehnyt nimenomaan niitä päätöksiä että nämä perusasiat saadaan kuntoon ja sitten kun sitä kakkua on niin jaetaan sitten niitä jakajia kyllä löytyy varsinkin sieltä vasemmalta puolelta kun ensin tämä hallitus laittaa talouden kuntoon niin olkaa hyvä siinä on kakku sitten teille ja pöytä katettuna

päätöksen siitä että suomi liittyy euroon ilta sanomat kertoi maanantaina sdpn kannalta karua faktaa puolue on ollut hallituksessa lähes aina kun valtion omaisuutta on myyty suurimmat myynnit teki lipposen toinen hallitus joka istui vuosina

viiva nolla kolme summa on lähes seitsemän miljardia euroa lipponen pisti yhteistä omaisuutta lihoiksi jotta suomi saatiin eurokuntoon siis hyväksyttävästi kansalaisomaisuutta pistettiin lihoiksi ja saatiin eurokuntoon ja tässä ollaan kovin kevyillä perusteilla kansaa saatiin euroon uskomaan hehkutettiin miten kätevää on kun ei tarvitse vaihtaa pesetoja ja liiroja jätettiin kertomatta että yhteisvaluutassa olemme ansassa ja jumissa eikä meillä ole sen myötä enää juuri päätäntävaltaa omiin asioihimme euro on ollut se menestystarina vailla vertaa jota meille aikoinaan ja varsinkin lipposen suulla hehkutettiin vain niille harvoille ja valituille jotka ovat siitä oikeasti hyötyneet meillä muilla on pelkkä sivustaseuraajan ja maksumiehen rooli kun välikysymyksen otsikko on suomen suunta on tärkeää muistaa euron merkitys arvoisa rouva puhemies viime hallituskaudella kun sdpllä oli rahaministerin salkku hupeni yhteistä kassaamme jälleen pohjattomaan eurokitaan valtiovarainministeri kipaisi heti ensi töikseen kippaamaan kreikkaan säkkitolkulla rahaa suomalaisten veronmaksajien rahaa valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksikymmentä käy ilmi esimerkiksi se että viime hallituskauden alussa valtion kassassa oli reippaat kymmenen miljardia euroa

miljardia sieltäkin lähti valtion takausten suhteen tilanne on on pahentunut muutamassa vuodessa huimasti vuonna kaksituhattayksitoista summa oli reilut kaksikymmentäkahdeksan miljardia viime vuonna lähemmäs viisikymmentä pääomavastuita suomella oli vuonna kaksituhattayksitoista vajaat kuusi miljardia seuraavana vuonna oli pompsahtanut tasan seitsemääntoista miljardiin arvoisa rouva puhemies aika loppuu

arvoisa rouva puhemies hallitus linjasi huhtikuussa että sote uudistuksesta on tulossa pakkoyhtiöittämisuudistus se on sanottu ääneen maakuntien pitää yhtiöittää valtaosa sosiaali ja terveyspalveluistaan ensi alkuun tätä perusteltiin eu lainsäädännöllä mutta tämä argumentti tyrmättiin oitis useiden asiantuntijoiden toimesta pakkoyhtiöittäminen on puhtaasti hallituksen oma ideologinen päätös monissa muissa maissa valinnanvapautta on lisätty ilman yhtiöittämistä tätä vastuuta ei voi vierittää eun niskaan nyt yhteiset kuntien sosiaali ja terveyspalvelut viedään markkinoille ja kilpailemaan suuryritysten kanssa asiakkaista ne laitetaan samalle viivalle yksityisen kanssa

erikoisinta on että ylhäältä säädetään yksityiselle tuotannolle minimitaso sekä maakunnille pakko yhtiöittää oma palvelutuotantonsa halusivat ne sitä tai eivät oli se järkevää tai ei palveluiden ohjauksen painopiste tulee olemaan valtiojohtoisessa resurssiohjauksessa jolloin maakunnalle jää pelkkä omistajaohjauksellinen rooli tällaista itsehallintoa on nyt pääministeripuolue keskusta tarjoamassa tulevaisuuteen hallitus ei ole kyennyt kuitenkaan kertomaan mitä lisäarvoa tästä yhtiöittämispakosta oikein on asiakkaille esimerkiksi potilaille ja pitää muistaa että julkinen palvelutuotanto on myös perusedellytys sille että julkinen valta voi kaikissa tilanteissa pitää yllä riittävää toimintavalmiutta esimerkiksi suuronnettomuus tai epidemiatilanteissa ja tässä myös perusterveydenhuolto on olennaisessa asemassa

että kehitys kääntyisi kun palvelutuotanto alkaa kehittyä yksityisten monialaisten sosiaali ja terveyspalvelukeskusten ehdoilla lukuisat asiantuntijat ovatkin varoittaneet pakkoyhtiöittämisen tuomasta jäykkyydestä ja muun muassa transaktiokustannuksista minua eniten häiritsee se että ei ole julkistettu mitään arvioita siitä mitä kustannusvaikutuksia yhtiöittämisellä on tai mistä nämä kuuluisat kolmen miljardin kustannussäästöt sitten tullaan keräämään kun tämä palvelutuotanto hajaantuu ja pirstaloituu näyttää olevan julkinen salaisuus että keskeinen säästöväline tulee olemaan itse asiassa asiakasmaksujen korottaminen entisestään arvoisa puhemies

tämän kaiken toteuttaminen tehdään yhdellä kertaa ja se on sellainen loikka tuntemattomaan että tällaista ei ole ennen maailmassa nähty tätä riskiä kasvattaa se että valmistelua tehdään nyt lähes paniikinomaisessa kiireessä valtavia uudistuksia yksityistä sektoria mielestäni pitää hyödyntää enemmän samoin kolmatta sektoria jotta sote uudistuksen kaikki tavoitteet saavutetaan perusterveydenhuollossa peruspalveluissa saatavuutta pitää voida lisätä hoitoketjujen pitää olla sujuvampia digitalisaatiota icttä pitää voida hyödyntää mutta tehdä myös niin että julkinen on se peruslähtökohta ja yksityinen on siinä ohessa täydentämässä ja mukana mukana varmistamassa sitä että palvelut ovat monipuolisia ja laajoja nyt vaikuttaa kuitenkin siltä että porvarihallituksen yhtiöittämistä ja yksityistämistä rakastava ideologia on tehnyt tästä keinosta itse päämäärän

euroopan komission ennusteen mukaan suomi on ensi vuonna euroalueen ainoa jäsenvaltio jossa prosentin vauhtia komissio arvioi suomen bruttokansantuotteen kasvavan nolla pilkku seitsemän prosenttia tänä vuonna ja yhtä paljon ensi vuonna jos ennuste pitää paikkansa suomen talouskasvu olisi ensi vuonna euroalueen hitainta tulevaisuudessa kasvu riippuu yhä enemmän mahdollisuuksista jotka me itse luomme itsellemme tämä tarkoittaa meidän on lisättävä ponnistelujamme rakenneuudistuksen toteuttamiseksi jotta pitkään jatkuneet ongelmat poistuisivat arvoisa puhemies hallitus on nyt ottanut suunnan jolla suomi saadaan kuntoon hallitus on muun muassa sopinut uusista linjauksista valtion omistajaohjauspolitiikkaan toimien tavoitteena on tehostaa nykyistä omistusta sekä luoda uutta kasvua tässä korjaillaan nyt lipposen ensimmäisen hallituksen tekemiä päätöksiä joilla hyväksyttiin valtionyhtiöiden holtittomat palkitsemisjärjestelmät nyt muun muassa valtionyhtiöiden johtajien bonuksia karsitaan muistutettakoon myös tässä yhteydessä että lipposen ykköshallituksen leikkausohjelma oli nykyiseen verrattuna noin kaksinkertainen hyvä on muistaa myös se että edellisen hallituksen opetusministerit valmistelivat koulutusleikkauksia enemmän kuin tämä

niin minä tässä luin että kai se sitten pitää

nykyinen hallitus leikkaa koska suomen rahat eivät riitä olemme saaneet luottoluokittajilta ja eun komissiolta viimeisen varoituksen siitä että välttämättömiä päätöksiä ja uudistuksia ei voi enää perua tai lykätä suosittelen oppositiolle ja erityisesti sosialidemokraateille tutustumista hallituksen reilu kuukausi sitten päivitettyyn toimintasuunnitelmaan strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista suunnitelma on rakennettu painopistealueittain osaamisen ja painopistealueella uudistetaan suomalaista koulutusta peruskoulusta korkeakouluun sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta näillä toimilla nostetaan osaamisen tasoa vähennetään syrjäytyneiden nuorten määrää lisätään tutkimuksen ja ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuutta sekä luodaan uutta koulutusvientiä hyvinvoinnin ja terveyden painopistealueella toteutetaan palveluiden ja tietojärjestelmien sekä tiedon laajaa integraatiota niin että ihmiset saavat palvelunsa yhteensovitettuna lisäksi tehdään sosiaaliturvaan merkittäviä uudistuksia sekä uudenlaista palveluiden ja etuuksien yhteensovittamista näillä toimilla vahvistetaan julkisen talouden tasapainoa ja lisätään palveluiden ja asioiden sujuvuutta kokonaisvaltaisuutta ja oikea aikaisuutta tässä pari esimerkkiä suunnitelmasta nyt on aika tehdä töitä suomen pelastamiseksi ja lopetettava valittaminen arvoisa rouva puhemies sosialidemokraattien tekemä välikysymys on alusta loppuun kansalaisten pelottelua ja huomion kääntämistä pois hallitusohjelmassa olevista lukuisista kärkihankkeista joilla suomea laitetaan nyt kuntoon ettekö te demarit enää keksi muuta kuin toimia jarrumiehenä

kirjailija toimittaja tohtori ja ja sdpn entinen kansanedustaja lasse lehtinen ruoti rajusti puolueensa tilaa viime viikonvaihteen kirjoituksessaan ilta sanomissa sinänsä lehtisen analyysissa ei ollut mitään uutta demareiden aatteellinen pohja on kadonnut jo vuosia sitten

hienon historian omaavasta uudistusliikkeestä on lehtisen mielestä tullut yhteiskunnan kehityksen jarru demareiden jäsenkirjan omistava lehtinen pitää oikeana kansanedustaja timo harakan näkemystä jonka mukaan sdp pitää kiinni menneisyydestä ja vastustaa tulevaisuutta tervetuloa demarit tähän päivään ja luomaan suomelle tulevaisuutta tällaisilla välikysymyksillä ei suomea pelasteta

arvoisa puhemies hallitus ole hakenut tai saanut kansalaisilta valtakirjaa niille suurille muutoksille yhteiskunnassa joista se on nyt vaalien jälkeen ilmoittanut sosiaali ja terveydenhuollon palvelutuotannon yhtiöittämispakko ja markkinaehtoistaminen suomen väyläomaisuuden teiden raiteiden ja vesiväylien siirtäminen yhtiöön laajan avoimuuden ja demokratian ulottumattomiin väylien kunnossapidon ja investointien muuttaminen käyttömaksuilla rahoitettavaksi työllisyyden hoidon laiminlyönti työttömiin kohdistuvat kiristykset ja ilmaistyöluokan luominen sekä alueiden näivettäminen muun muassa koulutuksesta tehtyjen leikkausten kautta ovat esimerkkejä niistä perustavanlaatuisista muutoksista joista hallituspuolueet eivät ennen vaaleja kertoneet kansalaisille sille miksi sosialidemokraatit ovat tehneet hallitukselle välikysymyksen suomen suunnasta arvoisa puhemies koska välikysymyksen aihepiiri on edellä mainituista syistä laaja keskityn tässä ja seuraavassa puheenvuorossani ensisijaisesti niihin linjauksiin joita hallitus on tehnyt sosiaali ja terveydenhuollon uudistamiseksi sosiaali ja terveydenhuollon uudistaminen on vaikea kokonaisuus tämän on jokainen puolue saanut huomata yksikään eduskuntapuolue ei myöskään sosialidemokraatit ei voi olla tyytyväinen siihen miten uudistusta on viety eteenpäin koska uudistus on jo nyt vähintään vuosikymmenen jäljessä on politiikalla ollut ymmärrettävästä syystä tarve ajaa kerralla läpi suuri kaiken kattava kokonaisuudistus ja tavoitteita uudistukselle on asetettu enemmän kuin tarpeeksi

läpivieminen on ollut äärimmäisen hankalaa sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuus koskettaa jokaista suomalaista kaikkia suomen kuntia ja alueita laajuutensa vuoksi uudistusta on mahdotonta tehdä ja toteuttaa yhden vaalikauden ja hallituksen aikana siksi uudistus tulisi valmistella parlamentaarisesti eri näkökulmat huomioiden ja konsensukseen pyrkien yhtä lailla olisi järkevää jakaa uudistus pienempiin kokonaisuuksiin porrastaa sen toimeenpanoa ja antaa alueille mahdollisuus kokeilla erilaisia tapoja päästä yhteisiin tavoitteisiin eri alueilla kunnissa ja kaupungeissa on valtavasti osaamista hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja joita meillä ei ole varaa sivuuttaa tai hukata muutoksen keskellä valitettavasti hallitus on valitsemassa toisen se on toteuttamassa sosiaali ja ter veydenhuollon uudistusta yksittäisten puolueiden ja tahojen intressien pohjalta sivuuttaen uudistuksen onnistumisen kannalta kriittisiä näkökulmia kokemuksia osaamista ja asiantuntemusta yhtä lailla se on sivuuttamassa ne keskeiset tavoitteet joita uudistukselle alun pitäen asetettiin

arvoisa rouva puhemies halusin tähän puuttua sen vuoksi koska edustaja marin toi esille sen että emme ole hakeneet mandaattia kansalta ja hän käytti muun muassa tällaisia sanoja kuin työllisyyden laiminlyönti ja ilmainen työ emmehän me semmoiselle ole voineet hakea mandaattia kun emme semmoisia aja olipa se erikoista jos sdp näin ajattelee ja haluaa tulkita ottaen huomioon että täällä esimerkiksi edustaja heinäluoma kertoi ettei haluta pelotella että tuodaan faktat esille mielestäni minä en ole nähnyt missään hallitusohjelmassa että työllisyyden laiminlyönti ja ilmainen työ se on teidän tulkintanne asioista älkää tehkö siitä hallituksen

arvoisa puhemies en suinkaan väitä enkä myöskään pidä siitä että täällä hallituspuolueiden edustajat ovat väittäneet että tämä heikko työllisyystilanne olisi yhdenkään yksittäisen hallituksen syytä se on ennen kaikkea sen syytä että me olemme olleet hyvin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja suomea on kohdannut myös myös vaikea rakenteellinen tilanne mutta hallitus on laiminlyönyt työllisyyden hoidon ja se näkyy kouriintuntuvasti esimerkiksi pirkanmaalla erittäin korkeissa työttömyysluvuissa siinä että me emme saa esimerkiksi palkkatukipäätöksiä tarpeeksi tehtyä tampereen kaupunki muun muassa haluaisi ja haluaa panostaa työllisyyden hoitoon mutta ongelma on siinä että hallitus on myöntänyt niin työllisyyden hoidon rahoitusta alueille että me emme käytännössä pysty tekemään sitä kaikkea minkä me haluaisimme tehdä toivon todella että hallitus herää tähän hyvin vakavaan tilanteeseen esimerkiksi työllisyyden hoidon puolella ja myöntää lisää määrärahoja työllisyyden hoidon kokonaisuuteen koska niille on kipeästi tarvetta alueilla

arvoisa puhemies olen välikysymyksen laatijoiden kanssa yhtä mieltä ainakin kahdesta asiasta suomen suunnassa on korjaamista eikä yritysjohdon tyyppinen ajattelu sovi valtakunnan johtamiseen siihen se yksimielisyys melkein sitten päättyykin suurimmat ongelmamme jonkinlaisessa järjestyksessä ovat työttömyys ja näköalan puute siinä mistä saataisiin talouskasvu taas käyntiin jo toteutunut ja tulevaisuudessa uhkaava massiivinen haittamaahanmuutto alueellinen epätasa arvo tuloerojen ja hyvinvoinnin erojen kasvu sekä kiristynyt kansainvälinen tilanne näissä asioissa on korjattavaa ja monissa pitäisi suunnan muuttua mutta se mitä sdp ja muu vihervasemmisto esittää korjaukseksi joko ei korjaa asioita tai vie niitä suorastaan huonompaan suuntaan jos hallituksessa ollessaan joutuukin hyväksymään kompromisseja opposition esitysten hyväksyminen olisi suorastaan mahdotonta erityisesti olen pettynyt opposition toimintaan maatamme kohdanneen laajamittaisen turvapaikkajärjestelmän hyväksikäytön torjunnassa kun perussuomalaiset ovat hallituksessa saaneet eteenpäin kansallisen etumme kannalta välttämättömiä tiukennuksia oppositio on reagoinut niihin arvostelulla sdpn linjasta ei tässäkään asiassa mitään selvää tässä salissa syytetään hallitusta kokoomuslaisesta politiikasta koska kokoomuslainen on niin sanonut kova on luotto kokoomuslaisen puheisiin itse haluan luottaa enemmän rkpn vilpittömään kiitokseen siitä että hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja on perussuomalainen ja että siihen kokoomus ja keskusta ovat myöntyneet arvoisa puhemies tämän maan tarvitsemaan suunnanmuutokseen eivät eväät löydy vasemmisto oppositiosta retoriikkanne työllisyyden tukemisesta tai työllisyyden hoitamisesta on paljonpuhuvaa ei pysyviä työpaikkoja synny vettä kaivoon kantamalla tempputyöllistämisellä tai työvoimahallinnon byrokratiaa paisuttamalla juuri nämä ovat niitä toimia joiden takia ihmiset ovat menettäneet uskonsa siihen että he voisivat saada työtä ei se ole motivoivaa siinä välikysymys on oikeilla jäljillä että työtön tarvitsee töitä tämän itsestäänselvyyden ymmärtämiseen ei kovin suurta nerokkuutta tarvita työttömyys poistuu työtä lisäämällä se on toinen yksinkertainen ja työmies on sellainen mies jolla on töitä niinkin sanonta menee nyt kuitenkin vasemmisto oppositiolta puuttuvat täysin keinot tuottavan työn luomiseen päinvastoin kun mitä tahansa edes etäisesti työn kilpailukykyä lisäävää ja työllisyyden esteitä mahdollisesti poistavaa esitetään on hetkessä käynnissä valtakunnallinen mustamaalaus ja pelottelukampanja ajatusten torpedoimiseksi sosialidemokraatit puhuvat yhtiöittämisestä eivätkä pahastu jos syntyy sekaannus yhtiöittämisen ja yksityistämisen välillä tätä muunneltua totuutta metsähallitus lain vaikutuksista joutuivat jopa vihreät korjaamaan oppositiosta se oli erikoinen näytelmä seurattavaksi vanhan kansanviisauden mukaan vihreiden ei ei tarvitse tuottaa energiaa koska sähköä saa töpselistä onko nyt että sosialidemokraatit ovat rakentaneet työväentalon seinään ehtymättömän raha automaatin ei kyllä ne rahat on on osattu kaivaa vaikkapa kansallisomaisuuden myynnistä tai leikata vähäosaisilta kun katsotaan historiaa yhtiöittäminen ja yksityistäminen ovat käyneet käsi kädessä sdpn hallitusvastuun kanssa on kohtalon ivaa että paavo lipposen kannatus presidentinvaaleissa kaksituhattakaksitoista oli prosenteissa lähes sama kuin hänen ennätysleikkaushallituksensa myymä kansallisomaisuuden määrä miljardeissa kysynkin sosialidemokraateilta miksi johdatte suomen kansaa harhaan näillä puheilla teettekö sen paremman tiedon puutteessa vai peräti tahallanne sanotte välikysymyksessä että kansa on huolestunut viime aikojen päätöksistä oletteko katsoneet peiliin tämän huolen aiheuttamisen suhteen se on kuitenkin todettava ettei realismi kokonaan hävinnyt sdpstä johan täällä on ensimmäisen kauden kansanedustajan suulla todettu ettei sdp tule muuttamaan tämän hallituksen tekosia melko reilua jo neljä vuotta ennen kuin siihen on edes mahdollisuus arvoisa puhemies parlamentaarisessa järjestelmässä ei voi äänestää epäluottamusta oppositiolle oppositio oli kyvytön olemaan edes yhtenäisesti välikysymyksen takana joten selvää että maan edun nimissä jokaisen vastuullisen poliitikon tulee tämän kuullun jälkeen äänestää hallituksen luottamusta haluan silti korostaa että hallituksella on koko ajan näytön paikka myös omiensa suuntaan esitysten on tultava eduskunnan käsittelyyn ilman tätä jatkuvaa vatulointia tiedon on kuljettava eduskuntaryhmien suuntaan paremmin jatkuvasta tietovuodosta ja sovittua hallitusohjelmaa haastavasta irtopisteiden keräilystä on päästävä eroon erityisesti tätä tiedonkulkua sekä yhteistyötä tulee parantaa suurissa kysymyksissä kuten meitä kaikkia koskettavassa sote järjestelmän uudistuksessa ja liikenteeseen liittyvissä asioissa uudistukset täytyy pystyä jatkossa perustelemaan paremmin ja avoimemmin niin ettei sdpn vastuuttomalle pelottelulle ja ja lietsonnalle anneta tilaa kasvaa ja paisua

arvoisa puhemies oli melko hämmentävää kuulla tämän istunnon alussa hallituspuolueitten puheenvuorot sosialidemokraattien esittämään välikysymykseen harvoin ollaan niin epäasiallisia puheenvuoroja kuultu ja niin vähän itse asiaan puuttuvia kuin tänään kuulimme se on itse asiassa hyvin surullista sosialidemokraatit ovat tehneet tässä ajassa hyvin tarkoituksella tämän välikysymyksen suomen suunnasta täällä on puhuttu että nämähän ovat vasta ensiaskeleita ei vielä tiedetä loppujen lopuksi tämä hallituksen politiikka johtaa juuri siitä syystä halusimme tehdä nyt tämän välikysymyksen koska on niin paljon asioita jotka johtavat hyvin epävarmaan tulevaisuuteen hyvin epädemokraattiseen tulevaisuuteen ja hyvin eriarvoistavaan tulevaisuuteen meille on sanottu että yhtiöittäminen ei tarkoita yksityistämistä mutta me olemme nähneet että yhtiöittämisestä on hyvin pieni askel siihen että yksityistetään ja kilpailutetaan ja kun me tiedämme että jos julkisia palveluja yhteisiä palveluja kaikille välttämättömiä palveluja

me emme poliitikkoina pysty puuttumaan siihen miten vr palvelee tätäkö me haluamme sosiaali ja terveyspalveluilta tätäkö me haluamme pelastuspalveluilta osa sote palveluja esimerkiksi pohjois karjalan pelastuslaitos on äärimmäisen huolissaan siitä että nyt tällä hetkellä hyvin toimiva julkinen palvelu muuttuu yksityiseksi kilpailutettavaksi palveluksi jolloin sitten kermankuorijat tulevat mukaan ja miten käy sitten ilomantsissa tuupovaarassa valtimolla kesälahdella kuka hoitaa siellä nämä kansalaisille välttämättömät asiat näitä asioita ei tuoda meille kansanedustajille tiedoksi jos niistä ei todella olla huolissaan

tekemistä jolla on kysyntää maailmalla sitä varten sosialidemokraatit esittivät että suomeen pitää luoda pienten ja keskisuurten yritysten viennin edistämiseen uusi yhtiö mahdollisesti valtionyhtiö sanottiin että sitä ei tarvita meillä on team finland mutta se ei kykene toimimaan sellaisissa tilanteissa joissa esimerkiksi tarvitaan tällaisia isoja konsortioita osallistumaan kilpailuun vaikkapa pohjoisen ulottuvuuden ympäristöhankkeista ne ovat kymmenien miljardien satojen miljardien hankkeita sinne tarvitaan järeämpiä toimia me haluamme edistää suomessa cleantechiä ympäristöosaamista

esimerkiksi tämän meidän esittämämme yritysten viennin edistämisen alustan kautta tähän voidaan päästä olen myös erittäin huolissani tästä soten pakkoyhtiöittämisestä ja siitä että raha seuraa potilasta täällä ovat monet hallituspuolueiden edustajat sanoneet että että sotea kehitetään niin että tämä integraatio lisääntyy ja että myöskin ennalta ehkäisy on iso osa tätä perusterveydenhuoltoa ihmettelen vain miten tilanteessa jossa raha seuraa seuraa potilasta mikä tarkoittaa sitä että

edistetään ennaltaehkäisyä tämä sotii tätä itse ajatusta vastaan itse asiassa on erittäin paljon niitä asioita minkä vuoksi oli välttämätöntä että sosialidemokraatit tämän välikysymyksen tekivät toivon että hallituspuolueitten edustajat aidosti miettivät mitä nyt ollaan tekemässä mikä on se suomen suunta joka rakentaa tasa arvoa eriarvoisuuden tilalle nimittäin hyvinvointivaltion kautta suomi on pärjännyt tähän saakka se on luonut meille kilpailukykyä ja se tulee tekemään sitä myös tulevaisuudessa jos

ole varaa romuttaa kaikkia olemassa olevia rakenteita ilman että meillä on selkeä käsitys siitä että niiden tilalle voidaan luoda jotain selkeästi parempaa pääministeri sipilä totesi omassa välikysymysvastauksessaan etenemme määrätietoisesti hallitusohjelman mukaisesti suomi oli liian pitkään uudistamatta nyt uudistuksia tehdään rytinällä herää kysymys kumpi on tärkeämpää rytinä vai hallittu muutos joka ottaa huomioon ihmiset arvoisa puhemies välikysymys puuttuu asioihin jotka ovat ihmisille tärkeitä asioihin jotka liittyvät jokaiseen arkipäivään kuten terveys on esitetty perusteltuja huolia sote uudistuksen yhteydessä tapahtuvasta yhtiöittämisestä ja niin sanotun valinnanvapauden lisäämisestä alistetaanko ihmisten terveys bisnekselle vai voiko hallitus taata että jatkossakin ihminen saa ne terveyspalvelut joita hän tarvitsee riippumatta siitä minkä paksuinen rahakukkaro hänellä on oma lukunsa tässä hallituksen yhtiöuskon paksussa kirjassa on liikenne siihen liittyy tieinfran yhtiöittäminen joka äkkiseltään kuulostaa siltä että tavallisen autoilijan maksutaakka kasvaa entisestään samoin herää huoli siitä että panostukset tieinfrastruktuuriin kohdistuvat tieosuuksille tiukasti käytön mukaan tällöin on kysyttävä miten käy alempiarvoisen tieverkoston harvempaan asutuilla alueilla postin laittaminen myyntikuntoon epäilyttää itseäni myös kovasti paljon postiin liittyviä viimeaikaisia uutisia selaa ei voi kuin ihmetellä mitä täällä tapahtuu posti laajentaa toimintaansa aktiivisesti ruohonleikkaamiseen ja joutuu miettimään jopa ikäihmisten hoivapalveluiden tarjoamista samalla perustoimintaa eli postipalvelua heikennetään junaliikenteen suunnitelmia on käsitelty jo aiemmin omassa välikysymyksessään mutta täytyy todeta että tuolloinen keskustelu ei onnistunut hälventämään huolta junaliikenteemme tulevaisuudesta tässä välillä tehnyt useita päätöksiä muun muassa hinnoittelun ja vuorojen nopeuttamisen suhteen näistä voidaan toki olla monta mieltä mutta antavat ne kyllä paremman kuvan yhtiön johdon valmiudesta vastata kilpailutilanteen kiristymiseen kuin esimerkiksi postin kohdalla silti kiistämätön tosiasia on että junaliikenteen palvelutaso on heikentynyt ja junavuorojen määrä vähentynyt hallitus kantaa tästä vastuusta myös merkittävän osan se on omilla toimillaan vähentänyt raideliikennettä ensin leikkaamalla ostopalveluliikenteestä ja sen jälkeen ilmoittamalla henkilöliikenteen nopeutetusta avaamisesta kilpailulle lakkautettavien reittien liikenne sai osin jatkoaikaa joulukuuhun asti velvoiteliikenteen kautta uusista kilpailijoista kilpailun tavasta tai aikataulusta ei ole kerrottu mitään uutta puoleen vuoteen arvoisa puhemies hallituksen suunnitelmat huolestuttavat kansalaisia ei tämä välikysymys ole tehty pelottelun vuoksi vaan sen takia että me olemme kuunnelleet kansaa siksi on hyvä että tämä välikysymys on tehty hallituksen rakentama yhtiöiden suomi uhkaa jättää maantieteellisin tai taloudellisin perustein merkittäviä osia kansasta muun muassa hyvinvointipalvelujen ja liikkumiseen liittyvien palvelujen ulkopuolelle mitä enemmän hallituksen suunnitelmista paljastuu sitä enemmän vahvistuu käsitys siitä että hallitus vie suomea selkeästi väärään suuntaan paljon on vielä hämärän peitossa mutta vauhti on päätä huimaava välillä tuntuu että hallitusjunaan lisätään hönkää vaikka edessä häämöttävän kuilun yli johtaneen ja puretun sillan tilalle ei ole edes vielä ehditty rakentamaan uutta siltaa

välikysymys on poikkeuksellinen ja se on tartuta yksittäiseen hallituksen päätökseen tai tekemättömyyteen vaan siinä esitetään huoli koko hallituksen viime aikojen uudistuspolitiikan linjasta tai politiikan jota sanotaan uudistuksiksi tämä keskustelu tänään on osoittanut että tämä välikysymys on tarpeellinen koska on todellakin tämmöinen rytinävaihe menossa jossa kansalaisten on jo vaikea nähdä mitä ollaan tekemässä eikä tämä ihan helppoa ole myöskään päätöksentekijöille hallituspolitiikan suunta on selvästi kevään aikana saanut uuden vauhdin ja se suunta on myös muuttunut siitä hallituksen alkuperäiset linjaukset hallitusohjelmaa tehtäessä näihin uusiin päätöksiin kuuluvat yhtä hyvin terveydenhuollon uudet linjaukset kuin myös sitten nämä uudet liikennehankkeet yhteisenä näille molemmille on kuitenkin se että koko suomalaista yhteiskuntaa viedään yhä kovemmin markkinayhteiskunnaksi ja tähän liittyvät myös sitten eräät hallituksen kaavailemat työelämän hankkeet kuten muun muassa tämä ilmaistyön teettäminen työttömillä

ensin tästä sosiaali ja terveyshoidon hankkeesta tänä keväänä hallitus linjasi ilmeisesti pitkällisen poliittisen kädenväännön jälkeen että lähtökohtaisesti kaikki julkisen sektorin tuottama toiminta jossa on kilpailua on yhtiöitettävä ja kun hallitus päätti tästä niin sanotusta valinnanvapaudesta se samalla sitten astui sille tielle että että laajasti terveydenhuolto ollaan siirtämässä yhtiöiden maailmaan on ymmärrettävää että herää huoli miten loppujen lopuksi tulee käymään julkisten palveluiden ja kaikkien tasapuolisesti saatavilla olevien julkisten

tämä kilpailutuksen markkinoiden kautta tapahtuva tehonhakuhan on ihan mahdollinen malli siitä tosin ei ollut puhetta ennen vaaleja että tämä on se terveydenhuollon suuri uudistuslinja ei siitä ollut vielä suoraan puhetta myöskään hallitusohjelmassa maailmalta me tiedämme maita jotka ovat rakentaneet omat mallinsa voimakkaasti yhtiöiden varaan kärjessä amerikkalainen terveydenhoitojärjestelmä on kuitenkin aihetta sanoa että tämä markkinamalli yhdysvalloissa on selvästi osoittanut että se ei ole hyvää kaikille takaava malli eikä se ole myöskään kilpailun kautta tehokas ja kustannuksiltaan edullinen tiedämme että yhdysvaltain terveydenhuollon kustannukset ovat yli kaksi kertaa niin suuret kuin suomessa kun katsotaan kuinka paljon sinne tarvitaan rahaa sitten lisäksi se on tuottanut huonomman väestön ja huonommat palvelut kun katsotaan väestöä kokonaisuudessaan tämä on malli johon ei eduskunnassa ole päässyt poliittinen oppositio vaikuttamaan koska tätä mallia ei olla avoimesti tuotu käsittelyyn eikä sen rakentamiseen ole kutsuttu kaikkia mukaan tästä seuraa että ainut vaihtoehto haastaa tällaista valmistelua on tehdä se välikysymyksen kautta kun tavoitteena on vaikuttaa aitoon päätöksentekoon ettei käy niin että hallituspuolueet tekevät omat poliittiset kompromissinsa ja sitten tuovat vaihtoehdon tänne ja että tämä on ainut mahdollisuus sitten on tämä liikennehanke kyllä pidän aika kummallisena sitä linjausta joka nyt on keskustelun pohjana että kaikki valtion tiet vesireitit rautatiet yhtiöitettäisiin ja sen jälkeen liikkuminen muutettaisiin maksulliseksi niin että että joutuisi esimerkiksi autoa käyttäessään maksamaan joka ikisestä kilometristä tiellä kulkiessaan pidän perussuomalaisten esittämää kritiikkiä oikeutettuna että ei tällaisesta ollut ennen vaaleja puhetta ei edes hallitusneuvotteluissa joten välikysymyksellä hallituksen linjan haastaminen on perusteltu teko

arvoisa rouva puhemies

ja päätöksenteon seuraaja kantoi huolta konsensuspolitiikasta poliittiset puolueet ja liikkeet eivät tuoneet vaihtoehtoja eikä kansalaisilla ollut valinnanvaraa kaikki olivat samaa laveaa keskustaa tai niin kuin sanottiin kaikki olivat sosialidemokraatteja hallitusten erot olivat siis näin väitettiin vähäisiä ja kysymys oli teknokraattisesta hienosäädöstä sipilän oikeistohallitus on tuonut jyrkän ideologisuuden takaisin politiikkaan monessa asiassa ollaan tekemässä täyskäännöstä jyrkkää kurssinmuutosta näkymä on kyllä useimmille meistä suorastaan liian jännittävä kaipuu konsensukseen kasvaa ideologinen valinta kova oikeistopolitiikka näkyy selvimmin suhteessa työllisyyteen ja kun suomea kaksikymmentä vuotta sitten nostettiin lamasta valtio otti oman vastuunsa työllistämisen tuen taso turvattiin ja sitä kehitettiin työmarkkinaratkaisut haettiin yhteistyöllä ei uhkailulla tutkimukseen ja koulutukseen panostettiin lisää vaikka suuria säästöjä tehtiin perheenäitien yksinhuoltajien työllistymistä tuettiin takaamalla subjektiivinen lasten päivähoito tästä politiikasta on nyt tehty pesäero arvoisa puhemies hallituksen viemässä meitä tuntemattomille teille vaarallisille vesille lisäksi monet sen esityksistä ovat suorastaan vaikeita ymmärtää edes hyvällä tahdolla tästä esimerkki on ehdotus väyläverkon yhtiöittämisestä mitä hyötyä yhtiöittäminen tuo tieverkkoyhtiön ottama velka ei missään tapauksessa ole halvempaa kuin sen sataprosenttisena omistajana toimivan valtion velka ja parhaassakin tapauksessa rahoituskustannukset ovat jonkin verran suurempia kun rahoittajat ottavat korkoihin yhtiön teoreettisen maksukyvyttömyysriskin yhtiölle otettava velka ei myöskään tuo lisää liikkumavaraa julkiseen talouteen julkisten tehtävien ja niiden rahoituksen siirtäminen kokonaan valtion omistamalle yhtiölle merkinnee sitä että velanotto lasketaan eun kasvu ja vakaussopimuksen tarkoittamaksi julkiseksi velaksi on myöskin toiveikasta odottaa yhtiöltä erityisiä tehokkuusetuja sehän on monopoli joka noudattaa monopolihinnoittelua ja toimii muutoinkin monopoli väyläverkon yhtiöittäminen on keino siirtää liikennepoliittinen päätöksenteko pois eduskunnasta pois poliitikoilta pohjoisen suomen edustajana suhtaudun tällaiseen tavoitteeseen varauksella joka tapauksessa olisi ollut reilua että aluepolitiikalla koko olemassaolonsa ajan ääniä kalastanut keskusta olisi ennen vaaleja vihjannut että politiikka myös ja erityisesti aluepolitiikka otetaan pois liikennepolitiikasta arvoisa puhemies markkinatalous on paras tapa hoitaa taloutta markkinat tuottavat innovaatioita joilla sopeudutaan muuttuvaan toimintaympäristöön markkinat huolehtivat toiminnan tehokkuudesta kuitenkin tarvitsemme myös julkista valtaa valtion toimia markkinapuutteen korjaamiseksi on edettävä varoen tiedä millaisia tuloksia markkinat tuottavat hallituksen päätökset lopettaa kaksikymmentä vuotta voimassa ollut subjektiivinen lasten päivähoito oikeus ja tehdä varhaiskasvatuksesta monelle perheelle päivähoitomaksujen kohtuuttomin korotuksin kovin kallista voidaan perustella toki valinnanvapaudella perheet itse valitsevat kotihoidon tai lasten päivähoidon markkinat ratkaisevat asian markkinoilla siis työmarkkinoilla kuitenkin vakiintuu varmuudella järjestelmä jossa erityisesti pienipalkkaiset naiset ovat vain osittaistyövoimaa työurista tulee katkonaisia eläketurva järjestetään merkittäviltä osin puolison palkasta säästetyn eläkevakuutuksen tai muiden säästöjen avulla kotiäitiyhteiskunnassa työnantajat sopeutuvat siihen ettei äitiyttä ja uraa soviteta yhteen naisille tarjotaan vähemmän vaativia ja vähemmän sitouttavia tehtäviä pienempää palkkaa ja lopulta tämä kiertyy tyttöjen ja nuorten naisten odotuksiin tulevasta elämän urasta markkinat eivät tuota tasa ja oleellista on että tässä yhteiskuntamallissa jäädään pahasti hallituksen työllisyystavoitteista erityisesti nuorten nuorten naisten kohdalla irtaannumme pohjoismaisesta yhteiskuntamallista siitä hyvinvoinnista joka rahoitetaan niin naisten kuin miesten työllä suunta suomelle on väärä

arvoisa puhemies sipilän soinin ja stubbin porvarihallituksen tahdilla suomi on menossa väärään suuntaan hallituksen kaukovalot sammuivat jo viime syksynä talven aikana sen lähivalot sammuivat nyt se menee eteenpäin enää vain parkkivaloilla ole tullut hallituksen esityksiä siitä kuinka ihmisten terveyseroja saadaan kavennettua kuinka taloudellista eriarvoisuutta ja köyhyyttä pienennetään ja työllisyyttä parannetaan hallitus ei kykene vastaamaan eun köyhyyden vähentämisen tavoitteeseen vuodelle kaksituhattakaksikymmentä parkkivaloilla ei näe kauas sosiaalipolitiikka ja yhteiskunnan palvelut kuten eläkkeet perheiden tuet asumisen tuet koulutus varhaiskasvatus ja terveyspalvelut ovat olleet hallituksen hyökkäyksen kohteina julkisen velan hallinnan nimissä näiden heikentäminen massatyöttömyyden ja aneemisen kasvun aikana saa kaikki ihmiset katsomaan toisiaan epäluuloisesti ja käpertymään itseensä ja ajattelemaan että vain muilla on minulla ei ole mitään

hallitus siirtää velkaantumisen ihmisten harteille pienituloiset kotitaloudet eivät kuitenkaan kestä velkaantumista asumiskustannusten ja asiakasmaksujen nousua ja työttömyyttä monilla kaikki rahat menevät asumiseen tai heikkoon terveyteen liittyviin maksuihin hallituksen pitäisi paljon reippaammin lisätä kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tarjontaa palvelumaksuja ja lääkekuluja tulisi alentaa eikä nostaa koska pienituloisimmilla sairastavilla ihmisillä ne näkyvät välittömästi pakollisten menojen jälkeen käteenjäävissä tuloissa

omien sanojensa mukaan tulppa irti ja kaunis toive että kaikki soutavat ja ovat samassa veneessä todellisuudessa pienituloiset soutavat ja suurituloiset vain nauttivat kyydistä suomalaiset eivät enää koe olevansa samassa veneessä sipilän hallituksen tulisi olla tästä huolissaan ja muuttaa kurssia nopeasti kun kaikki ei ole kunnossa on elintärkeää tilkitä arvokas vuotava vene eli suomi mutta on aivan järjetöntä heittää sitä romuttamolle parin reiän takia suomea pitää korjata ja kehittää mutta ei alasajaa ja upottaa koko hyvinvointivaltiota se ei saa aikaan kuin ihmisraunioita jo tällä hetkellä pienituloisten ihmisten keskuudessa yhteiskunnan ruohonjuuritasolla vallitsee anarkia ja kytee nuorisotyöttömyys ja köyhyys radikalisoi ihmisiä välimeren rannoilla ja ympäri eurooppaa sipilän kannattaisi miettiä mikä estää sitä tapahtumasta suomessa työttömyys koulutuksen terveydenhuollon ja toivon puute ja eriarvoisuus vihan kasvualusta jos ihmiset kokevat että heidät on hylätty oman onnensa nojaan niin tällöin ei millään ole enää mitään väliä arvoisa puhemies mielestäni suomessa tulee vahvistaa ja kehittää pohjoismaisen hyvinvointivaltion ydinominaisuuksia kuten julkisia sosiaali ja terveyspalveluja varhaiskasvatusta koulutusta nuorisotakuuta työvoimapalveluja ja laajaa osallistumista työelämään verotuksen progressiivisuutta sekä työmarkkinoilla sopimista

arvoisa puhemies on aivan selvää että pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamallimme josta kaikki niin kovasti pidämme kaipaa päivitystä maailma ympärillämme muuttuu automatisaation digitalisaation robotisaation ja kaiken uuden edessä ja on selvää että meidänkin pitää muuttua sen mukana oli sitten kyse koulutuksesta tai sosiaali ja terveyspalveluista ei ole kuitenkaan oikein että tämä hallitus valintoja tehdessään tuntuu valitsevan aina vaihtoehdoksi markkinat ihmisten tai vaikkapa alueiden sijaan suomea ollaan nyt muuttamassa hyvinkin nopealla aikataululla ilman vaaleissa saatua valtakirjaa jonkinlaiseksi markkina suomeksi tästä ei yksikään hallituspuolue kertonut vaaliohjelmassaan ja tähän kehityssuuntaan me sosialidemokraatit emme voi olla menossa ihmisten valinnanvapaus on sote uudistuksessa hyvä asia mutta ja terveysbisneksen ylivalta ei kuitenkaan sitä ole julkiset palvelut on meidän mielestämme pidettävä palvelutuotannon perustana jota sitten yksityisillä ja kolmannen sektorin palveluilla voidaan täydentää miksi ihmeessä hallitus muuttaa hyvin toimivan ja kansainvälisesti vertailtunakin kustannustehokkaan mallimme yhtiömuotoiseksi demokraattisen valvonnan ulottumattomiin sehän se suurin riski tässä juuri on että valvontaa on vaikeaa tehdä sen jälkeen kun julkinen sektorikin on yhtiömuotoinen yhtiöittäminen voi tehdä palveluista myöskin vaikeasti hallittavia uhkana on myös hallintokulujen ja turhan byrokratian lisääntyminen miten pystytään huolehtimaan hoidon kokonaisuudesta kun palvelut ja hoitoketjut pirstoutuvat nimenomaan tavoitteena piti olla yhtenäiset palveluketjut ihmisten parempi hoitoon pääsy ja muun muassa niiden suurien terveyserojen kaventaminen oliko se nyt kaksitoista vuotta peräti se rikkaan ja köyhän miehen elinajanodotteen ero pelkona on että tuo ero tulee näillä suunnitelmilla vain kasvamaan arvoisa puhemies näyttää siltä että hallitus on tuloskuntotavoitteissaan ja yksityistämisinnossaan unohtanut tavallisen suomalaisen ihmisen pienituloiset ja keskiluokka on laitettu hallituksen kovan oikeistolaisen politiikan maksumiehiksi samalla kun hyvätuloisille annetaan mahdollisuus osallistua hyvinvointipalveluiden rahoittamiseen hyväntekeväisyydellä on hämmästyttävää miten keskustavetoisessa hallituksessa aluepolitiikka ja alueiden elinvoima on hylätty käytännössä kokonaan siltä vähän tuntuu pääministeri johtaa maata kuin yrityssaneerausta missä tuottamattomat rönsyt karsitaan ja ihmiset laitetaan kortistoon aina kun hallitus tekee valintoja se valitsee markkinat ihmisten tai alueiden sijaan suomi ei ole kuitenkaan yritys ja demokraattista kansakuntaa ei voi johtaa toimitusjohtajana suomea ollaan muuttamassa nopealla aikataululla ilman vaaleissa saatua valtakirjaa markkinaehtoiseksi tätä ei tosiaankaan vaaliohjelmissaan yksikään puolue ollut lupaamassa arvoisa puhemies hallituksen tästä linjasta hyvä esimerkki valitettavasti päätös savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisesta aiheuttaa yhteiskunnalle kymmenien miljoonien eurojen välittömän laskun yliopistokampuksen ja opiskelija asuntojen alasajona lisäksi joensuuhun muuttavat opettajat ja opiskelijat jättävät valtavan aukon savonlinnan kaupunkikuvaan kulttuuriin ja talouteen säästöt itä suomen yliopistolle ovat tässä kokonaisuudessa hyvin pienet suomessa on alueellisesti riittävän laajalla opettajankoulutusverkostolla pystytty turvaamaan pätevien luokanopettajien saatavuus myös maakuntien suomessa samalla maakunnallisissa toimipisteissä on pystytty esimerkiksi helsingin yliopiston opettajakoulutukseen verrattuna sekä nopeammin että myöskin kustannustehokkaammin kouluttamaan luokanopettajia omien alueiden lisäksi myös pääkaupunkiseudulle esimerkiksi savonlinnassa koulutus on tutkintojen yksikköhinnan avulla tarkasteltuna tarkasteltuna noin viiva neljäkymmentä prosenttia edullisempaakin kuin helsingissä suomessa ei missään muualla kouluteta yhtä laaja alaisesti eri opettajia lastentar han luokan ja aineenopettajat samassa yksikössä siten että jo opiskeluvaiheessa eri koulutuksissa olevat opiskelevat läheisessä yhteistyössä samoilla opintojaksoilla valtakunnallisesti johtava yhtenäisen peruskoulun opettajien kouluttaja noin kolmannes valmistuvista maistereista on saanut kaksoiskelpoisuuden sekä luokan että aineenopettajan tehtäviin tämä onkin erityisen tärkeää sillä me olemme juuri tänä keväänä sivistysvaliokunnassa kuulleet opettajankoulutuksesta ja asiantuntijat ovat todenneet että juuri näitä kaksoiskelpoisuuden omaavia opettajia tarvitaan erityisesti kun yhtenäinen peruskoulu yleistyy opettajankoulutusyksiköllä on savonlinnan kaupungille myös erittäin suuri aluetaloudellinen vaikutus kaupunki on menettänyt viimeisten viidentoista vuoden aikana yli kolmensadan valtion työpaikkaa ja kaupungin tuloveroprosenttikin on nyt sitten jo nousemassa ja varmaan tämän jälkeen vielä edelleenkin

arvoisa rouva puhemies ja ne henkilöt jotka vielä täällä ovat tässä nyt on kovasti tuotu monissa puheenvuoroissa esille sitä että hallituspuolueet eivät ole hakeneet mandaattia harjoittamalleen politiikalle uudistuksista puhuttiin hyvin paljon vaalien alla ja siitä että suomen talous tulee saada kääntymään ja velkasuhde taittumaan täällä on käytetty tänään sanoja ilmaistyö ja työllisyyden hoidon laiminlyönti ja sitten todettu että että sille ei haettu mandaattia kun me emme ole sitä mieltä että me näin toimimme niin miten me olisimme tämmöiselle politiikalle voineet hakea mandaattia se on sdpn tulkinta siitä miten hallitus toimii heinäluoma otti tuossa illan päätteeksi vielä esille ilmaistyön teettämisen työttömillä jolla hän ilmeisesti tarkoittaa tätä työnäytettä tässä on koko päivän kello kahdesta asti nyt puhuttu näistä kysymyksistä ja varmaan kymmeniä kertoja kerrottu mikä se työnäyte on ja että se on valmistelussa siitä puhuttiin viime viikolla kuten ministeri lindström kertoi se on alun perin sitran kehittelemä malli sitä valmistellaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa kuunnellaan huolella kokeillaan sitä jos se on hyvä ei tuoda sitä jos ei se ole hyvä odotetaan se malli nyt kuitenkin ennen kuin kutsutaan sitä teettämiseksi koska vapaaehtoista se tulee joka tapauksessa olemaan huhtikuussa kävimme keskustelua kun hallitus tämän työllisyyspaketin perussuomalaisten eduskuntaryhmä lasketutti tietopalvelussa sdpn rinteen mallin ja se olisi tämän laskelman mukaan maksanut kolmesataaviisikymmentä miljoonaa tämä hallituksen työllistämispaketti on kustannusneutraali sitäkin tulee ajatella mutta niin kuin ministeri lindström kertoi kaikki hyvät hyvät ideat sieltä on otettu huomioon

valmistelun yhteydessä elikkä on tämmöinen perustuslaillinen ajatus että meillä on velvollisuus myös kun me teemme päätöksiä tänä päivänä huolehtia siitä että me emme käytä kaikkia munia korista tässä ja tällä hetkellä vaan meillä on myös velvollisuus siihen että on tulevaisuudessa mitä jakaa ja hallitus yrittää nyt juuri sitä toimenpidettä

sotesta sen verran siitä on puhuttu tänään todella paljon ja ainakin edustaja haatainen totesi tuossa että sitä valmistellaan paniikissa minä en ole täällä ollut mutta seurasin sitä televisiosta viime viime kaudella ja kyllä se oli aikamoista vempulointia ja sitä on vuosikausia tehty hyvä että sitä viedään eteenpäin en minä nyt ole huomannut mitään paniikkia mutta en minä nyt oikein ymmärrä mitä hyötyä siitä olisi että se aloitettaisiin taas kerran ja jälleen alusta ymmärrän toki että siinä on paljon huolia ja se on tosi iso kokonaisuus sanoin että varmaan tässä salissa ei ole yhtään ihmistä joka sen ihan täysin ymmärtää mitä kaikkea mahdollista siihen voi tulla vielä tulevaisuudessa eivät edes ne jotka täällä ovat kaksikymmentä vuotta ehkä istuneet innovatiivisuudesta oli tänään myös puhetta ja siitä että pitää panostaa innovaatioihin olin kaksipäiväisellä energia akatemian lahden reissulla ja kävimme muun muassa oilonilla ja st yhdellä ja siellä oli energiateollisuuden osaajia he puhuivat että melkein suurimpana ongelmana tällä hetkellä meillä ei puutu innovaatioita eikä oikeastaan aina sitä rahaakaan on se että tukea tarvittaisiin nimenomaan sen innovaation viemiseksi erityisesti biotekniikassa maailmalle että siinä meillä on osaamisen puutteita ja se olisi erittäin erittäin hyvä olisinkin ministeriltä tätä kysynyt onko meillä joitakin ideoita tähän mutta valitettavasti en en silloin

arvoisa rouva puhemies vuosi sitten hallitus tunnusti tosiasiat ja ryhtyi töihin tämän jälkeen olemme edenneet määrätietoisesti hallitusohjelman mukaisesti vaikka se ei kaikkia miellytä suomessa on liian pitkään istuttu käsien päällä saamatta aikaan mitään merkityksellistä suomen talouden hyväksi teemme samanaikaisesti useita uudistuksia muun muassa yhteiskuntasopimusta sekä työllisyys ja yrittäjyyspakettia sote ja maakuntauudistuksesta puhumattakaan edellisen kauden huonon työllisyyskehityksen vuoksi nykyinen hallitus joutuu tekemään useita ikäviä leikkauksia ja hakemaan kasvun eväitä uusilla keinoilla kuten olemme tänään viimeiset seitsemän tuntia kuulleet liikenneverkon korjausvelkaa on vuosien varrella kertynyt jo yli kaksi miljardia nykyinen hallitus on tehnyt merkittäviä panostuksia korjausvelan kuromiseksi hallituksen päättämä kuudensadan miljoonan korjausvelkapaketti näkyy jo tällä hetkellä tietyömaina koko maassa taksiliikenteen vapauttaminen on vain yksi osa valmistelussa olevaa hallituksen liikennekaarihanketta asia on lausuntokierroksella jonka jälkeen hallitus muodostaa kantansa kokonaisuuteen pääministerin ilmoituksen mukaisesti hallitus on sitoutunut turvaamaan joukkoliikenteen ja taksin kulun koko maassa myös tulevaisuudessa tätä lupausta tulen itse seuraamaan erityisen tarkasti mielestäni hallituksella ei kuitenkaan voi olla tärkeämpää asiaa tehtävänä kuin työllisyyden parantaminen hallituksen tavoitteena on työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja samalla noin sadankymmenentuhannen uuden työpaikan luominen yhteiskuntasopimuksella saisimme jo arviolta noin viiva neljäkymmentäviisituhatta uutta työpaikkaa jostain ihmeen syystä tätäkin sopimusta vastustetaan hallitus on linjannut myös lukuisia muita työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviä toimia näistä voidaan mainita esimerkiksi se että työttömyysturvaa on jatkossa mahdollista käyttää starttirahana ja palkkatukena erityisesti tarvitsemme toimia joilla parannetaan työnantajien kynnystä palkata uusia työntekijöitä sekä toimia jotka parantavat työttömien työnhakijoiden työllistymistä nämä ovat hallituksen ja toivottavasti meidän kaikkien tavoitteita tulen erityisesti seuraamaan aktiivisesti uuden työnäytepalvelun kokeilemista mikäli sellainen on tulossa itä suomen yliopiston päätös savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen siirtämisestä joensuun kampukselle on savonlinnan kannalta erittäin ikävä ja joensuun kannalta hyvä asia lakkauttamisella on negatiiviset vaikutukset koko savonlinnan alueen talouteen päätöksen tekee tässä asiassa lain mukaisesti itä suomen yliopisto ei nykyinen suomen hallitus joka tapauksessa jos opettajankoulutus savonlinnasta päätetään lakkauttaa tulee hallituksen etsiä uusia mahdollisuuksia korvaaviin toimintoihin savonlinnan alueen kehitystä arvoisa rouva puhemies tämän välikysymyksen ovat tehneet sosialidemokraatit heillä näyttäisi olevan varsin valikoiva muisti edellisessä hallituksessa ollessaan he yksityistivät valtion omaisuutta leikkasivat lapsiperheiltä sekä koulutuksesta ja jäädyttivät indeksikorotukset heikoimmassa asemassa olevilta tällä hetkellä he katsovat oikeudekseen kritisoida hallitusta samanlaisista päätöksistä ja lisäksi pelottelevat sellaisillakin päätöksillä joita ei ole edes tehty kuka siis puhuu valikoitua totuutta ja jättää osan kertomatta kysyn vain lopuksi täytyy vielä todeta että nyt kun hallitus rakentaa sosialidemokraatit repivät arvostamani kahdeksankymmentä luvun valtionhoitajapuolue on hajonnut kaikkea vastustavaksi vastustuspuolueeksi valitettavasti

arvoisa puhemies mikä on hallituksen valitseman linjan keskeinen ongelma sosiaali ja terveydenhuollon uudistamisessa keskeisin nyt tekeillä oleva virhe on palvelutuotannon pakkoyhtiöittäminen ja markkinaehtoistaminen tämä linjaus on ongelmallinen useastakin syystä se muuttaa perustavanlaatuisesti julkisen palvelutuotannon roolia ja asemaa kun muutos on kerran tehty ei siitä enää ole paluuta nykyiseen julkiseen palvelutuotantoon ei siinä tapauksessa että hallituskokoonpano muuttuisi täysin siksi asia olisi pitänyt olla ihmisillä tiedossa ennen vaaleja kansalaisille on annettava mahdollisuus kertoa näkemyksensä yhtiöittämiseen ja palveluiden markkinaehtoistamiseen nyt tätä mahdollisuutta ei ole ollut

yhtiöittäminen myös eriyttää palvelun ja viranomaistoiminnan mikä on hyvin ongelmallista erityisesti sosiaalipalveluissa mutta myös terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa tuottajien pirstoutuessa myös valvonnan tarve kasvaa tämä edellyttää lisää resursseja valvontaan ja tämä resurssi on pois itse palvelutuotannosta siis hoidosta ja huolenpidosta yhtiöittäminen ja koko sosiaali ja terveydenhuollon organisointi tilaaja ja tuottaja erottamalla uhkaa myös demokratiaa ja avoimuutta tämän jälkeen kansalaisten ja maakunnallisten luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuudet palvelutuotannosta kaventuvat omistajaohjaukseksi palvelusopimuksiksi ja asiakaspalautteeksi

pykälän mukaisesti saada aloite valtuuston käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta koska asia koski kaupungin omistamaa yhtiötä kaupunginhallitus päätti ettei se vie asiaa valtuuston käsiteltäväksi sillä se ei kuulu valtuuston toimivaltaan ja asian käsittely julkisesti voisi vahingoittaa yhtiötä tällaisiin tilanteisiin joutuvat myös maakuntien luottamushenkilöt asioita ei voida enää samalla lailla tuoda demokraattisille areenoille keskusteluun ja päätöksentekoon esimerkiksi peruspalveluiden tuotannon osalta jos ne siirretään yhtiörakenteen alle tilaaja tuottaja malliin liittyy muitakin ongelmia siksi kunnissa esimerkiksi oulussa ja nyt tampereella on tällaisista toimintamalleista luovuttu tai ollaan luopumassa suhtaudun hyvin kriittisesti peruspalvelutuotannon yhtiöittämiseen mutta jos yhtiöittäminen halutaan runnoa läpi olisi hyvä että kunnille erityisesti isommille kaupungeille annettaisiin mahdollisuus toimia näiden yhtiöiden omistajina ja sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden tuottajina tämä mahdollistaisi paremmin niiden hyvien käytäntöjen ja toimintamallien säilymisen joita kunnissa tällä hetkellä on nyt tällaisen erityisaseman olisi saamassa vain pääkaupunkiseutu kanssani samankaltaisen näkemyksen ovat esittäneet myös keskustan kokenut kansanedustaja sirkka liisa anttila ja eduskunnan varapuhemies kokoomuksen paula risikko toivon että saatte näkemyksellenne tukea hallituksen sisällä arvoisa puhemies yhtiöittäminen on keskeisin ongelma hallituksen kaavailemassa sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa se on puhtaasti ideologinen valinta ja synnyttää ison joukon uusia ongelmia ei suinkaan ratkaise niitä ongelmia joita sosiaali ja terveydenhuollossa toki on ja joiden ratkaiseminen on ollut myös sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen lähtökohtana

arvoisa puhemies kyllä nyt pitää sanoa suoraan että hallitus petti savonlinnan tällainen pääministerin pelastukoon ken voi politiikka tuottaa rumaa jälkeä etelä savon maakunnassa itä suomen yliopiston savonlinnan kampuksen opettajakoulutuksen lakkauttaminen kriisiyttää kokonaisen kaupungin savonlinnan okln lakkauttaminen on satojen työpaikkojen miljoonien verotulojen ja ostovoiman menetys savonlinnan kaupungille ja koko etelä savon maakunnalle lähes tuhannen opiskelijan ja heidän opettajiensa lähtö heikentää alueemme vetovoimaa vetovoimaa aluetaloutta opetuksen ja kulttuurin tasoa ja pätevien opettajien saamista töihin päiväkoteihin ja kouluihin viime kaudella jukka gustafssonin ollessa opetusministeri erillisrahoitus savonlinnaan hoitui yliopistojen autonomian taakse on aivan turha vetäytyä sillä se oli voimassa silloinkin kun gustafsson asioita hoiti hän ajoi asioita koulutuskylki edellä ja teki asian eteen silloin kaiken sen minkä ihminen voi hänellä oli toiminnalleen maan hallituksen tuki koska aluepoliittisesti asia nähtiin tärkeänä minulla on tässä lausunto jonka on kirjoittanut oikeustieteen tohtori professori kaarlo tuori hän tässä lausunnossaan kertoo että yliopistolain neljännenkymmenennenyhdeksännen pykälän viidennen momentin mukaan ministeriö voi rahoitusta myöntäessään asettaa rahoituksen käyttämiselle ehtoja ja rajoituksia ja että yliopistojen toimintayksiköiden sijaintipaikkakunnasta päättäminen ei ole sellainen perustuslain kuudennentoista pykälän kolmannessa momentissa turvattuun tieteen taiteen ja ylimmän opetuksen vapauteen liittyvä kysymys jota yliopistojen itsehallinto suojaisi lisäksi hän sanoo että yliopistojen ja niiden toimintayksiköiden alueellinen sijainti on sellainen aluepoliittisesti mutta myös valtakunnallisesti merkityksellinen tiede ja koulutuspoliittinen kysymys jossa yliopistojen itsehallinto ei estä valtion ohjaustoimivaltaa

arvoisa puhemies keskustan kansanedustajien puheet eivät vastaa tekoja maakuntien ihmisille annetaan ymmärtää muttei ymmärretä antaa puhutaan korulauseita että keskustan on asetuttava koko voimallaan puolustamaan tasapainoista aluekehitystä ja vastustamaan keskittymiskehitystä maakuntien yritysten menestymiselle kaksi tärkeintä asiaa ovat hyvät liikenneyhteydet ja koulutuspaikat näihin molempiin sipilän hallitus tekee heikennyksiä hallituksen suunta suomelle on alaspäin ja sipilän johtamistyyli on halki poikki ja pinoon päätän puheenvuoroni siteeraamalla ministeri sanni grahn laasosta tänään täysistunnossa tässä alkupuolella hän sanoi näin aluepolitiikka ei ohjaa tämän hallituksen yliopistopolitiikkaa ja tämä kyllä savonlinnassa huomattiin

arvoisa puhemies tässä välikysymyksessähän on nimenomaan kyse suomen suunnasta ja siitä viitoittaako hallitus sitä oikeaan suuntaan tätä suuntaa voisi tarkastella vaikkapa luovan tuhon näkökulmasta luova tuhohan tarkoittaa rakennemuutosta jossa vanhat rakenteet murtuvat ja uusia korvaavia syntyy tilalle uusien teknologioiden ja uusien toimintamallien myötä työpaikkoja häviää mutta menetykset alkavat muuttua uusiksi työpaikoiksi uusille aloille tämä näkyy tänä päivänä työelämän rakenteen muuttumisessa globalisaation digitalisaation ja robotisaation myötä sanotaan että tekninen kehitys uhkaa jopa kolmeakymmentäkuutta prosenttia ammateista seuraavan parinkymmenen vuoden aikana ihminen saattaa joutua elämänsä aikana kouluttautumaan useampaan eri ammattiin ja vaihtamaan alaa monta kertaa elämänikäisestä koulutuksesta on tullut välttämättömyys tästä näkökulmasta katsottuna onkin erityisen ikävää että hallituksen leikkaustoimenpiteet tulevat kehyskaudella kohdentumaan erityisen voimakkaasti ammatilliseen koulutukseen kaikkiaan hallitus leikkaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta neljän vuoden aikana kaksisataaneljäkymmentäkahdeksan miljoonaa ja tämä leikkaus vastaa suuruudeltaan jopa kahdenkymmenenneljäntuhannen ammattikoulutuksen opiskelijapaikan kustannuksia tänä vuonna yt neuvotteluja on käyty jo noin seitsemänsadanviidenkymmenen henkilötyövuoden vähentämiseksi toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistamista valmistellaan siten että uusi ohjausjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta lukien ja se on tietenkin ihan hyvä asia sellaisenaan mutta ikävää on se että kuitenkin nämä isot säästöt tulevat voimaan vuotta aikaisemmin ei ole erityisen järkevää että ohjaava lainsäädäntö tulee vasta säästöjen jälkeen tarkoitus on uudistaa ammatillista koulutusta perin pohjin muutoksessa ovat ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö koulutuksen järjestäjän ohjausjärjestelmä rahoitusjärjestelmä tutkintorakenne ja työpaikalla tapahtuva oppiminen tavoitteena on sinänsä hyvä osaamisperustainen ja asiakaslähtöinen kokonaisuus

on ollut yli tuhat henkilötyövuotta ja tällä hetkellä vähennyksistä on päätetty jo yli viidensadan henkilötyövuoden osalta vähennykset ovat suurempia siellä missä säästöjen lisäksi vaikuttaa myös ikäluokan pieneneminen erityisen ikävää on se että myöskin lähiopetustunnit ovat pienentyneet kun ne takavuosina olivat ammattikoulussa noin kolmekymmentäkuusi tuntia viikossa niin näiden vähennysten jälkeen joissakin kouluissa mennään jopa vain noin kahteenkymmeneen viikkotuntiin viikossa aluehallintoviraston huhtikuun tietojen mukaan toisen asteen koulutuksen saavutettavuus on jo nyt vuonna kaksituhattaviisitoista viime vuoden puolella laskenut sillä tavalla että etelä suomessa tilanne oli paras ja sitten taas pohjoiseen ja itään mentäessä saavutettavuus on heikentynyt sillä tavalla että alle kymmenen kilometrin päähän pääsi vain kuusikymmentäkaksi prosenttia itäsuomalaisista nuorista ja kolmen koulutusalan piiriin nuorista elikkä tämä kertoo aika karulla tavalla siitä miten tämä hallituspolitiikka vaikuttaa sitten tuolla maakunnissa huolestuttaa myös se minkälainen ammatillinen koulutus meillä on käsissämme näiden säästöjen jälkeen ja

minkälaiset elämänikäisen oppimisen eväät sitten saavat nämä opiskelijat joilla on pitkä matka kouluun pitää kuitenkin muistaa että laadukas koulutus alkaen sieltä varhaiskasvatuksesta ja perusasteelta aina tuonne toiseen asteeseen saakka luo kuitenkin tänä päivänä sen osaamispohjan josta me ponnistamme eteenpäin elikkä myöskin tästä näkökulmasta katsottuna hallituksen suunta tuntuu olevan hukassa